päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan pyydän edustajia kohdistamaan kysymyksen asianomaiselle sektoriministerille

edustaja mäkisalo ropponen

tämän viikon tiistaina eli itsenäisyyspäivänä vähän ennen linnan juhlia sadat ihmiset jonottivat hakaniemen torilla hurstin ruokapalvelussa ruokaa tämä ruoka tuli monelle tarpeeseen ja siitä kiitos hurstille sekä monille muille jotka ovat vähävaraisten ruokajakelua eri puolilla suomea organisoineet tänään hursti kertoi lehdessä että kansalaisten määrä ruokajonoissa kasvaa koko ajan eivätkä ihmisten rahat riitä elämiseen hän sanoi myös epäilevänsä että hallituksen kaavailemien leikkausten myötä tilanne tulee pahenemaan entisestäänkin sdp on täällä salissa monta kertaa halunnut muuttaa hallituksen politiikkaa inhimillisempään suuntaan hallitushan on toimillaan nostamassa esimerkiksi terveydenhuollon kustannuksia ja leikkaamassa sosiaalietuuksia ja lisää leikkauksia valtiovarainministerin mukaan tulossa kysynkin pääministeri sipilältä ymmärtääkö hallitus lainkaan miten vaikeassa taloudellisessa tilanteessa monet suomalaiset tällä hetkellä ovat tilanne on monen kansalaisen kohdalla mennyt paljon huonompaan suuntaan tämän hallituksen aikana

arvoisa herra puhemies kyllä hallitus hyvin ymmärtää tämän kehityksen ja ja tämän problematiikan elämme jatkuvasti siinä tilanteessa että toisessa kädessä meillä on tiukka valtiontalous ja ja jatkuva velkaantuminen ja toisessa kädessä meillä on on eriarvoistumiskehitys joka on jatkunut jo pitkään monen hallituskauden yli eriarvoistumiskehitys on jatkunut meidän pitää löytää myöskin aivan uusia lähestymistapoja tähän eriarvoistumiskehitykseen ja tämän johdosta olemme nimittämässä juho saaren vetämän työryhmän joka lähtee hakemaan ottaen huomioon nykyiset talouden raamit uusia toimintatapoja uusia ratkaisuja tämän eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi ja hillitsemiseksi

arvoisa puhemies se että me yritämme pitää ja pidämme valtiontaloudesta huolta on paras mahdollinen lääke siihen että me voimme huolehtia jatkossakin suomalaisten ihmisten hyvinvoinnista ja myöskin heikommassa asemassa olevista kukaan ei itseisarvoisesti leikkaa yhtään mitään mistään se mitä olen sanonut ensi keväästä ei ole että pitää leikata vaan että tämän päivän ennusteiden mukaan me emme vielä ole sillä uralla mitä hallitus tavoittelee muun muassa velkaantumisen taittamisessa ja että meidän pitää tehdä enemmän meillä on valmistelussa useita joissa haetaan talouskasvua haetaan niitä keinoja joilla saadaan yhä useampi suomalainen töihin pois sieltä vähävaraisuudesta ja ja köyhyydestä jotta saadaan pyörät pyörimään ja saadaan verotuloja joilla sitten taas pystymme turvaamaan ihmisten palveluita
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies arvoisa pääministeri sanat ovat sanoja ja ja teot ovat tekoja viime hallituskaudella eriarvoistumiskehitys taittui mutta nyt se on taas lähtenyt huonontumaan ensi vuodelle on joka tapauksessa tulossa jälleen vähävaraisille lisäleikkauksia jotka heikentävät monen kansalaisen toimeentuloa ja toisaalta rikkaat ja hyväosaiset saavat veronkevennyksiä

arvoisa puhemies hallitus on perunut päivähoitomaksuihin tekemänsä rajut korotukset eläkeläisten asumistukeen tekemänsä leikkaukset ja lähes parikymmentä muuta huonosti harkittua ehdotustaan opposition esityksestä haluankin tiedustella pääministeriltä olisiko teidän mahdollista perua myös esimerkiksi sosiaalietuuksiin tehtyjä leikkauksia sillä vähävaraisten ihmisten keskuudessa tilanne pahenee koko ajan

arvoisa herra puhemies nämä ovat semmoisia kysymyksiä että nämä eivät parane sillä että me syyttelemme toisiamme myöskin viime kaudella tuli satatuhatta työtöntä lisää ja ja työttömyys on yksi yksi suurimmista tekijöistä jotka lisäävät eriarvoistumista nyt minusta meidän pitäisi keskittää yhteiset voimamme siihen että työllisyysaste nousee että työllisyyskehitys saadaan sille uralle mitä kaikki tässä salissa varmaan allekirjoitamme ja tavoittelemme sillä tavalla että että sieltä saadaan saadaan tämä suurin eriarvoistumiskehityksen aiheuttaja pois ja sitä kautta saamme myöskin työllisyyskehityksen parannuttua lisää voimavaroja yhteiskuntaan sillä tavalla että voimme huolehtia kaikista myös niistä jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan ja myös niistä jotka eivät pysty koskaan työllistymään

arvoisa puhemies kyllä yhteiskunnan tilasta kertoo paljon se miten tässä yhteiskunnassa kohdellaan heikompiosaisia yhdeksänkymmentä luvun laman opetus oli varmasti meille kaikille se että asioita voisi tehdä paremmin ja te pääministeri joka jo julistitte että syrjäytymisen vastainen hanke pitäisi perustaa ja laitoitte työryhmän siihen istumaan ette kuitenkaan osannut huomata että teillä on kärkihanke te lähdette siitä että syrjäytymiseen puututaan mutta tässä kärkihankkeessa tosiasiallisesti te leikkaatte sen jo mainitun syrjäytymisen kärkihankkeen rahoitusta ja silti samaan aikaan puhutte siitä että syrjäytymisen vastaista työskentelyä pitäisi viedä eteenpäin uskon vahvasti siihen että me olemme kaikki oikealla asialla silloin kun syrjäytyminen nostetaan tämän yhteiskunnan isoksi taloudelliseksi kestävyysvajeeksi ja minä todella toivon että ottaisitte tämän nyt keinovalikoimaan otatteko

arvoisa herra puhemies eriarvoistumiskehitys on yksi yhteiskuntamme suurimmista huolenaiheista se on myöskin hallituksen yksi suurimmista huolenaiheista mutta niin kuin työllisyyden hoitoon meidän pitää hakea aivan uudenlaisia tapoja me olemme monenlaisia keinoja yrittäneet ja ne eivät ole toimineet tämän juho saaren vetämän työryhmän tavoitteena on löytää nykyisen talousraamin sisällä sisällä aivan uusia toimintatapoja ja toimintamalleja siihen että tämä eriarvoistumiskehitys voitaisiin pysäyttää pysäyttää tai sitä voitaisiin hallituksen tavoitteena me tarvitsemme useampia yhtäaikaisia toimia se on totta että kärkihankkeessa teemme sitä meillä on myöskin hallituksen sisällä työryhmä ja olemme käsitelleet sitä strategiaistunnoissa ja teemme vielä tämän työryhmän

arvoisa puhemies suomen kuten muidenkin pohjoismaiden vahvuus on se että kaikki pidetään mukana ja osallisina yhteiskunnasta meidän on rakennettava maatamme siten että jokainen lapsi ja nuori voi pyrkiä eteenpäin ja pärjätä elämässään riippumatta esimerkiksi perheensä tulotasosta tai varallisuudesta ihmisillä on nyt huoli tulevaisuudesta hallituksen leikkaukset osuvat kipeästi kaikista heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin nuoriin vanhuksiin ja sairaisiin tässä epävarmassa ajassa jossa pitäisi rakentaa toivoa ja luottamusta huomiseen hallituksen toimet synnyttävät huolta ja epätoivoa kysynkin pääministeri sipilältä oletteko valmiita muuttamaan hallituksenne politiikkaa joka lisää eriarvoisuutta vai tyydyttekö hautaamaan tämän vakavan kysymyksen mainitsemaanne työryhmään

arvoisa herra puhemies en missään tapauksessa ole hautaamassa tätä asiaa mihinkään se on yksi hallituksen tärkeimmistä tavoitteista ja yksi tärkeimmistä keinoista siinä on se että saamme työttömyyden pienennettyä niin kuin olemme jo saaneet olemme siinä siinä ihan oikeassa suunnassa että saamme työllisyysasteen ylös ja sillä on kaksi vaikutusta se vaikutus että ihmiset saavat töitä ja kokevat olevansa merkittävässä merkittävässä osassa rakentamassa yhteiskuntaa ja toinen vaikutus on sillä että tätä kautta voimavaramme yhteiskunnassa lisääntyvät jotta voimme pitää kaikista suomalaisista huolta tämä on keskeinen osa sitä sitten haemme näitä muita keinoja syrjäytymisen ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi useilla eri toimilla hallituksen sisällä useissa eri työryhmissä teemme työtä kyllä näitä työryhmiäkin tarvitaan että löydetään kunnollisia keinoja ja ennen kaikkea uusia keinoja ja ja uusia toimintatapoja

arvoisa puhemies eriarvoistumiskehityksen rinnalla on toinen ilmiö joka syventää sitä miten ihmiset voivat arjessa ja miten on mahdollisuuksia päästä työhön ja ja hyvinvointiin tämä ilmiö on tutkijoiden toimesta tullut paljon viime aikoina esille ja se on yksinäisyys suomessa yksinäisyys on usein mielenterveysongelmien taustalla se voi aiheuttaa ylipaino ongelmia se voi aiheuttaa syrjäytymistä työelämästä ja kun se yhdistyy esimerkiksi sosiaaliturvan vastikkeellisuuteen ja rajoituksiin niin usein köyhyystutkijat sanovat että se joka painaa ihmisiä alas on se se häpeän tunne siitä että minä en kelpaa tai minä en pysty minä en osaa tämä yksinäisyys on myös

puhemies se on sitä että meillä on palveluverkot kunnossa ammattilaiset niissä tilanteissa ihmisten tukena ja apuna kun ne omat voivat ovat hiipumassa mitä aikaisemmin sitä parempi ministeri grahn laasosen vastuulla on ennalta ehkäisevä nuorisotyö ne asiat jotka liittyvät siihen että varhaiskasvatuksessa ollaan mukana ja autetaan tunnistetaan perheiden tilanteita omalla kohdallani vastuulla on se että ensinnäkin tämä iso sosiaali ja terveydenhuollon muutos jota ollaan valmistelemassa menee maaliin niin että alueella riittävästi ja paljon puhutut moniammatilliset tiimit ne toimijat joissa on erilaista osaamista tulevat tueksi toisekseen olennaista on se että me saamme paljon puhutut toimivat käytännöt joitten jalkauttaminen on kentällä menossa maakunnissa ne toimivat käytännöt joista on hyvät kokemukset hyvät esimerkit levitettyä ja laajennettua

puhemies hallituksen talous sosiaali ja veropolitiikan suuri kuva on selvä leikataan vähävaraisilta leikkaamalla sosiaalietuuksia korottamalla palvelumaksuja leikkaamalla lääkekorvauksia samaan aikaan annetaan hyvätuloisille kohdistuvia veronkevennyksiä köyhimpien toimeentulo heikkenee ja samaan aikaan kaikkein hyvätuloisimmille jää enemmän käteen joka kuukausi lisää eriarvoisuutta eikä ole myöskään taloudellisesti järkevää sillä köyhien rahat menevät suoraan kulutukseen tätä ei hyvä pääministeri helpota työryhmän nimittäminen vaan tämä kehitys voidaan perua ja ratkaista poliittisilla valinnoilla ettekö siis voisi eriarvoisuutta pohtivan työryhmän perustamisen sijaan tehdä politiikkaa joka ei lisää eriarvoisuutta vai onko hallitus hylännyt suomessa vallitsevan ihanteen taloudellisesta tasa arvosta ja pienistä tulo ja varallisuuseroista haluaako hallitus edes tasata tuloeroja

arvoisa puhemies vielä kerran täytyy todeta se perusasia että se miksi kahdeksan vuotta on jouduttu leikkaamaan supistamaan sopeuttamaan on johtunut siitä että me olemme käyttäneet enemmän kuin tienaamme tämä ei ole muuttunut vieläkään nyt meillä on on päästy talouskasvun alkuun sitä pitää vahvistaa kaikki täällä istuvat puolueet ovat olleet vuorollaan tekemässä näitä ikäviä päätöksiä silloin kun joudutaan leikkaamaan niin se osuu niihin jotka

esimerkiksi asia johon me haluamme puuttua on se että meille syntyy tällä hetkellä uusia työpaikkoja autoteollisuuteen autoteollisuuteen meriteollisuuteen metsäteollisuuteen mutta me emme saa niihin lähtemään työntekijöitä kotimaasta meillä on valtava kannustinloukkuongelma joka on yksi niitä keskeisiä projekteja joiden kimppuun hallitus on käymässä jotta suomalaisen ihmisen kannattaa ottaa työtä vastaan mieluummin kuin elää sosiaaliturvalla

puhemies on tietenkin aikamme suuria tragedioita ja suoraan sanoen vääryyksiä että ihmiset joutuvat vielä seisomaan leipäjonossa tällaisessa jälkiteollisessa kehittyneessä yhteiskunnassa siitä ei ole kenelläkään varmaan täällä eriävää mielipidettä mutta sitä johtuvatko nämä nämä jonot nyt tämän hallituksen politiikasta nimenomaan kuten oppositio haluaa esittää kannattaa hieman analyyttisemmin miettiä kuin vain aivan äkkiseltään juosta johtopäätöksiin tämän hallituksen leikkauslistoistahan suurin on vielä toteuttamatta

vasta ensimmäistä vuotta ja noin yksi pilkku viisi miljardia leikataan ensimmäisenä vuonna siis tänä vuonna kun edellinen hallitus jossa sosialidemokraatit itse olivat tätä tekemässä leikkasi yli kolmella miljardilla eli on aika erikoista syyttää tätä hallitusta omista aiemmin tehdyistä päätöksistä miten sitten tulevaan päästään eteenpäin hyvin tärkeää on myös veropolitiikka onhan herra valtiovarainministeri niin että veropolitiikassa on huomioitu pienituloisten tulot ja että pienituloisiin ei isketä esimerkiksi arvonlisäveron korotuksen kautta kuten edellinen hallitus

arvoisa puhemies pitää paikkansa että arvonlisäveroa ei ei ole korotettu sen lisäksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen että veronkevennykset ovat osuneet kaikkein eniten pieni ja keskituloisiin työtulovähennyksen myötä neljäsataaviisikymmentä miljoonaa vuodessa ja sen lisäksi vielä sitten tämä nolla pilkku kuuden prosenttiyksikön työn verotuksen keventäminen joka vietiin myös eläketuloon tuli tasasuurena kaikille mutta pieni ja keskituloisten verotusta on kevennetty eniten

kun ne ihmiset jotka eivät maksa tuloveroa eli kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kaikkein köyhimmät eivät voi hyötyä tästä kiky sopimuksen mukanaan tuomasta veronkevennyksestä niin heille suuntaamme kuudenkymmenenkolmen miljoonan euron erityisen tuen ja sitä kautta pyrimme tuomaan tässäkin tilanteessa oikeudenmukaisuutta näihin ratkaisuihin joita hallitus on tekemässä

hallituksen leikkaukset palveluihin sekä myöskin sosiaalietuuksien indeksijäädytykset ja myöskin esimerkiksi lääkekulujen omavastuun nostaminen ovat kaikki osuneet oikeastaan kolmeen ihmisryhmään lapsiperheisiin pienituloisiin eläkeläisiin ja myöskin paljon sairastaviin ihmisiin kristillisdemokraatit toivovat että hallituksella olisi inhimillisempi ote tässä talouspolitiikassaan me tarvitsemme varmasti uusia avauksia siinä millä tavalla työ ja sosiaaliturva tulee sovittaa yhteen ja valtiovarainministeri tässä viittasi näihin kannustinloukkuihin hallitus on nyt toteuttamassa perustulokokeilua jossa kaksikymmentä miljoonaa ollaan syytämässä kahdelletuhannelle työttömälle antamalla heille viisisataakuusikymmentä euroa käteen me emme tällä kokeilulla tule näkemään sitä onko tästä hyötyä työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa sen sijaan kristillisdemokraateilla olisi malli jossa työ ja sosiaaliturva voidaan yhteensovittaa niin sanottu kannustava perusturva onko mahdollista perua tämä hallituksen esitys ja lähteä viemään eteenpäin tätä kristillisdemokraattien mallia koska se todellisuudessa mahdollistaisi työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen

on todellakin nyt lausuntokierroksella ollut ja eduskunnassa en ihan koe että siinä oltaisiin rahaa syytämässä vaan se on tietty rajattu summa mikä perustuloa varten on varattuna se on lähtökohta että ketään ei voi laittaa eriarvoiseen asemaan kenenkään asemaa ei voi heikentää se on lähtökohta sille että perustulokokeilu on saatu jalalle kyllä tämä on kuitenkin aika uraauurtava tutkimus eurooppalaisittain maailmalla minä odotan että siitä saadaan tietoja että voidaan nähdä mikä se malli on tämä on kokeilu tämä ei ole vielä malli ja tästä mennään eteenpäin nyt saadaan ja kerätään tietoa eikä suinkaan sitä koko kahdenkymmenen miljoonan euron määrärahaa ole tarkoitus syytää eikä missään nimessä ole syydetty vaan tietyin ehdoin se joka on esityksenä ollut eduskunnassa on lähdössä liikkeelle

arvoisa puhemies tämä kysymys leipäjonoista on erittäin vakava ja tärkeä kysymys ja on tärkeää että hallitus ottaa sen vakavasti ja parhaansa mukaan toimii sillä tavalla että leipäjonot tässä maassa lyhenevät eivät ainakaan pitene keskeinen avain siinä tietysti työllisyyden parantaminen jotta yhä useampi suomalainen saa työpaikan ja voi elättää itsensä mielellään myös läheisensä jolloin kokonaisuutena myös kun työllisyys tässä maassa paranee hallitukselle ja eduskunnalle syntyy paremmin mahdollisuuksia ylipäätään huolehtia yhteiskunnan heikompiosaisista tässähän on nyt ensimmäisiä hyviä merkkejä näkyvissä työllisyys on viimein lähdössä parempaan suuntaan ja tätä kehitystä pitää nyt kaikin keinoin voimistaa

arvoisa puhemies asunnottomuus on vakava probleemi niin kuin kysyjä täällä totesi meillä tosiaankin on edelleen runsaasti asunnottomia ihmisiä lohdullista on se että viime vuonna suomi oli euroopan unionin jäsenmaista ainut jossa asunnottomuus väheni ja tätä suuntaa meidän täytyy jatkaa olemme vahvistaneet asunnottomuuden torjuntaohjelmaa ja tuoneet myös uusia konkreettisia keinoja otan esimerkin monella asunnottomuus saattaa lähteä siitä että luottotiedot ovat kadonneet hävinneet ei siis saa edes vakuutusta irtaimistolle ei voi vuokrata asuntoa tähän on tuotu uusi malli jossa tarjotaan tämmöistä turvavuokraa sille vuokranantajalle jotta tällaisissakin tilanteissa voi tarjota asuntoa ja

joutumasta siihen asunnottomuuden kurimukseen sitten monialaisella yhteistyöllä yhdessä sosiaalitoimen ja asuntoasioista vastaavien kanssa pyritään saamaan niitä mahdollisuuksia että asunnoton saa pään päälle

arvoisa puhemies toivon että tässäkin salissa jokainen voisi tukea hallituksen tavoitetta siitä että satakymmentätuhatta ihmistä voisi omalla työllään ansaita toimeentulonsa itselleen ja perheelleen se on se yhteiskunnan kohtalonkysymys kaiken kaikkiaan myös palvelujen rahoittamiseksi pitkittynyt työttömyys johtaa usein ylivelkaantumiseen ja siitä seuraa tukiloukku jossa ihminen jää ikään kuin vangiksi sille paikkakunnalle jossa ei ole työtä mutta on ehkä tuetun asumisen piirissä tuossa äsken ministeri kertoikin siitä miten voidaan helpottaa sitä että työn perässä muuttaminen olisi helpompaa koska luottohäiriömerkinnät usein estävät vuokrasopimuksen tekemisen tai sen että takuuvuokraa voisi saada lyhytaikaisena lainana vaikka pankista on hyvä että hallitus on siihen puuttunut mitä muita suunnitelmia hallituksella on ylivelkaantuneiden ihmisten

arvoisa puhemies ymmärtääkseni työllisyydestä ja näistä luottomerkinnöistä mitä nostitte esille vastaa ministeri lindström mutta tietysti meidän on tärkeää varmistaa osaltaan että yhteiskunnan turvaverkot ovat kuitenkin olemassa myös niille joilla niitä luottohäiriömerkintöjä on ei ole pankkikorttia käytössä niin kuin tässä salissa on on todettu on myös näitä muita toimenpiteitä selvitetään yksin asuvien tilanne selvitetään syrjäytyneitten tilanne työryhmä on aloittanut työskentelynsä ja kyllä meille on tärkeää saada myös tämä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus maaliin tällä kaudella

arvoisa puhe mies me hallituksen piirissä pohtineet velkaantumiseen liittyviä kysymyksiä koska on myöskin selvää kuten kysyjä totesi että velkaantuminen on monesti myöskin kannustinloukku että työtä ei kannata ottaa vastaan jos tulot menevät ulosottoon siksi sellaisia mahdollisia keinoja voisi olla ulosoton suojaosan korottaminen jolloin jäisi sitten siitä palkasta jota saa siitä työpaikasta enemmän käteen tai jos muuttaa toiselle paikkakunnalle ja ottaa työn vastaan tai ylipäänsä ottaa työn vastaan olisi suoja aika ennen kuin ikään kuin jatkuisi se velkojen perintä se kannustaisi työn vastaanottamiseen ja voisi olla yksi hyvä keino nämä vain esimerkkeinä niistä mitä mitä pohdimme tämä asia otetaan hyvin vakavasti tähän kysymykseen
vielä yksi lisäkysymys
arvoisa puhemies on totta että työttömyys varsinkin pitkittyessään on erittäin suuri riski syrjäytyä yhteiskunnasta ja työelämästä sen vuoksi työllisyysasteen työttömyyden taittamisen eteen pitää mutta halusin nostaa tämmöisen inhimillisen näkökohdan ja se on se että onko tästä yhteiskunnasta katoamassa välittämisen kulttuuri välittämisen kulttuuri toisista heikommista tähän liittyy myös yksinäisyys meillä on paljon nuoria jotka potevat yksinäisyyttä meillä on paljon vanhuksia yksin eläviä jotka potevat yksinäisyyttä näitäkin asioita voidaan auttaa ei pelkästään lainsäädännöllä sopimuksilla ja muilla vaan näin yksinkertaisella asialla mitä sinulle kuuluu mitä sinulle kuuluu kampanjan toimia tässä yhteiskunnassa tarvitaan joulun alla käydään kysymässä mitä sinulle kuuluu se on yksinäisyyden syväjuurihoitoa

arvoisa puhemies edustaja ihalainen nosti erittäin tärkeän tärkeän näkökulman tähän asiaan välittämistä ei voi ulkoistaa kaikilta osin meidän pitää jokaisen tehdä omassa lähiympäristössämme enemmän tämän asian eteen erityisesti yksinäisyys on sellainen asia jossa jokainen suomalainen voi tehdä vähän enemmän kuin kuin mitä tähän saakka olemme tehneet myöskin se että puutumme mahdollisimman varhain asioihin

välittämistä sekä jokainen yhteiskunnan jäsenenä että myöskin viranomaisina valtion valtion ja kuntien toimijoina joulun alla erittäin hyvä teema välitetään enemmän toisistamme
seuraava kysymys edustaja alanko kahiluoto
arvoisa puhemies tuore pisa tutkimus osoittaa että alueelliset oppimiserot suomessa ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla menestytään selvästi muuta muuta suomea paremmin itä ja länsi suomi menestyvät heikommin kaupungeissa oppilaat menestyvät maaseudun oppilaita paremmin tulevaisuudennäkymillä on suuri merkitys koulumotivaatiolle ja koulumotivaatiolla suuri merkitys koulussa pärjäämiselle suurilla kaupunkiseuduilla on nuorille enemmän tulevaisuudennäkymiä enemmän koulutusmahdollisuuksia ja vetävämmät työmarkkinat kuin harvaan asutuilla alueilla syrjäseuduilla on myös karsittu koulutuspaikkoja etenkin ammatillisesta koulutuksesta ja hallituksen jo päättämät säästöt ammatilliseen koulutukseen tulevat viemään koulutuspaikkoja lisää peruskoulun jälkeiseen koulutukseen hakeutuminen tarkoittaa yhä useammin muuttoa pois kotoa ja etenkin poikien kohdalla tälle on usein korkea kynnys monet jäävät kotiin ja ilman koulutuksen tuomaa osaamista kysynkin opetusministeriltä miten aiotte turvata nuorten toisen asteen koulutuksen mahdollisuudet koko maassa

arvoisa puhemies itsenäisyyspäivänä saimme tosiaan uudet pisa tulokset ja ne osoittivat sen että suomalaiset nuoret ovat edelleen maailman kärkeä oppimistuloksissa mutta huolisuuntia meillä on useita ja ne liittyvät poikien tilanteeseen ja oppimiseroihin ja koulutuksen tasa arvoon oikeastaan kolmesta näkökulmasta tyttöjen paremmat oppimistulokset suhteessa poikiin on ilmiö johon meidän pitää kiinnittää huomiota koska se näkyy sitten myöhemmällä iällä myöskin poikien kasvavissa syrjäytymisluvuissa toinen on sitten alueiden välinen tasa arvo jossa ensimmäistä kertaa nähtiin merkkejä siitä että alueiden välillä on oppimistuloksissa eroa kun kun edelleen kuitenkin on niin että koulujen väliset erot suomessa ovat ihan niitä maailman pienimpiä sitten lisäksi on monia muitakin suuntia mitä tämä pisa meille osoittaa mitä on tulevaisuudessa pohdittava ihan tärkeimpänä sosioekonomisen taustan vaikutus joka

edustajia jotka haluavat esittää tästä lisäkysymyksen painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan

arvoisa puhemies arvoisa opetusministeri kertasi hyvin pisa tutkimuksen tulokset tosiaankin alueelliset oppi miserot ovat kasvaneet kuten jo totesin kysymyksessäni samoin hyvin huolestuttavaa on se että poikien osaaminen on puoli vuotta tyttöjen osaamista jäljessä näiden tulosten kertaamisen sijasta olisin mielelläni kuullut opetusministerin kertovan mitä hallitus nyt aikoo tehdä sille että että tämä pisa tutkimus on suomen kannalta nyt hyvin huolestuttavaa luettavaa kuinka aiotte parantaa tyttöjen ja poikien

arvoisa puhemies tästä on hyvä jatkaa niillä toimilla joita on jo käynnistetty tämän puolentoista vuoden aikana mikä on siitä pisa tulosten keräämisestä tähän päivään kulunut uudet opetussuunnitelmat ovat voimassa peruskouluissa tästä syksystä alkaen ja se on tietysti iso muutos siinä nimenomaan kiinnitetään huomiota niihin motivaatiotekijöihin ja pyritään houkuttelemaan tietysti sitä oppimisen iloa myöskin poikien kohdalla yksilöllisemmällä pedagogiikalla ja myöskin uusilla tavoilla oppia esimerkiksi vaikkapa digitalisaatiolla jonka tarkoituksenmukaista pedagogisesti viisasta käyttöä kannatan voidaan vaikuttaa jo tutkitustikin esimerkiksi poikien oppimismotivaatioon lisäksi meillä on tämä uusi peruskoulu ohjelma joka tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja siinä on yhdeksänkymmenen miljoonan euron panostus josta kuusikymmentä miljoonaa on opettajankoulutukseen joka on se suomalainen vahvuus ja tässä on käytössä nyt ensimmäistä kertaa niin sanottu tutoropettajamalli eli saamme tuotua sitä opettajien ammatillista kehittymistä jokapäiväiseen arkeen kouluihin
arvoisa puhemies tuon pisa tutkimuksen yksi merkittävä tieto ei uusi mutta korostunut oli kotitaustan merkitys se liittyy tähän vanhempien sosioekonomiseen asemaan minulla on tässä tuore tutkimus jota meille edustajille jaettiin lasten suhteet vanhempiin kokee yhdeksänkymmentä prosenttia hyviksi prosenttia yläkoululaisista ei syö yhtä aikaa perheen kanssa kaksitoista prosenttia lukiolaisista kärsii läheistensä alkoholinkäytöstä siis haluan nostaa vahvasti keskusteluun myöskin vanhempien ja vanhemmuuden merkityksen ja arvoisa perheministeri rehula vähän nyt jatketaan tätä edustaja ihalaisen näkökulmaa voisitteko vielä jossain juhlapuheessa korostaa vanhempien vastuuta esimerkiksi niin että vanhemmat muistaisivat vähintään kerran viikossa kysyä mitä sinne kouluun kuuluu

esimerkillä on väliä juhlapuheillakin on merkitystä mutta todellisuudessa ja arjessa on merkitystä sillä että vanhemmat huolehtivat lapsistaan ja vanhemmat välittävät siitä mitä lapselle kuuluu miten arjessa menee onko päivä sujunut tiedän kokemuksesta että joskus vastaukset ovat yhden kirjaimen ja kolmen kirjaimen mittaisia mutta siitä huolimatta ne kysymykset kannattaa tehdä mitä kuuluu miten koulupäivä meni juhlapuheita tarvitaan ja niitä pitää pitää meidän pitää omilla esimerkeillämme kaikkien kansanedustajienkin muistaa se mikä merkitys esimerkillä on välittämisen ja huolenpidon osalta mutta kyllä siellä kotona tapahtuvat asiat ovat vanhemmuutta ne ovat isänä ja äitinä vanhempina olemista ja sinne toivottavasti tarvitse lain kirjaimella mennä

herra puhemies noihin pisa tutkimuksen tuloksiin todella sisältyy meidän kaikkien kannalta vakava viesti joka pitää ottaa tosissaan ja se on se että eriarvoisuus on kasvussa sekä alueilla että kaupunkien sisällä ja toisaalta vanhempien tulot ja vanhempien varallisuus vaikuttavat oppimistuloksiin minusta tätä asiaa pitäisi lähestyä tässä lauri ihalaisen hengessä että tämä on yhteinen asia kaikessa ei ole kysymys myöskään lainsäädännöstä vaan siitä miten me kohtaamme ihmisiä miten me autamme nuoria löytämään toisensa se mitä kouluissa voitaisiin tehdä siellä voidaan tehdä paljon hallitus tekeekin paljon nimenomaan peruskoulun puolella kysymykseni koskee sitä voitaisiinko vielä enemmän tehdä siinä että menisimme rohkeasti sektorirajojen yli sosiaali ja terveysministeriön puolelle lähtisimme rakentamaan perheitten tukipalveluita paljon vahvemmin kouluihin eri puolilla suomea neuvolatoimintaa kunnallista kotiaputoimintaa vielä vahvemmin kouluihin integroida tämähän on hallituksen kärkihanke toivon sille menestystä

puhemies aivan juuri näin eli yksi hallituksen kärkihankkeista on lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelma jolla pyritään yhteensovittamaan olemassa olevia palveluja nykyistä paremmin niin että lapset ja nuoret saavat tukea ja että perheet saavat tukea tehtävissään kasvatustehtävässä me tarvitsemme myöskin vahvempaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä tässä meillä on pitkät perinteet meillä on vanhemmilla vahva vastuu kasvatusvastuu jota koulu sitten voi tukea mutta meidän pitää kiinnittää huomiota myös siihen että kaikilla perheillä ei ole voimavaroja eikä kykyä tukea omia lapsia ja nuoria ja heidän koulunkäyntiään

arvoisa puhemies on oikein ja erittäin tärkeätä että uudet

perusopetuksen opetussuunnitelmat lähtevät siitä että oppilaat otetaan mukaan arvioimaan miten he oppivat ja miten he oppivat parhaalla mahdollisella tavalla oppimisen tulisikin olla keskiössä kun tehdään uudistuksia aina tulisi lähteä siitä nyt kysynkin miten hallitus tulee takaamaan että ehkä laajempi tarkempi analyysi oppimisesta johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin kun tehdään uudistuksia

arvoisa puhemies tässä oli hyviä huomioita olen ihan samaa mieltä meidän uusi peruskoulu ohjelmassa on kolme keskeistä tavoitetta joista yksi on oppijalähtöisyys eli tunnistetaan erilaiset tavat oppia ja se että me olemme kaikki erilaisia ihmisiä ihmisiä ja opimme eri tavalla ja myöskin eri tahtia että koulussa saisi olla oma itsensä ja löytää ne omat vahvuutensa toinen on maailman parhaat opettajat eli panostetaan opettajien koulutukseen ja myöskin opettajien hyvin muuttuneisiin tilanteisiin kouluissa erilaisiin tilanteisiin sitten on avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri johon liittyy jatkuva kehittäminen ja uuden löytäminen ja etsiminen valtakunnan tasolla teemme tällä hetkellä työtä oikeastaan kolmesta näkökulmasta meillä on parlamentaarinen ryhmä joka pohtii peruskoulun pitkän aikavälin kehittämistä meillä on tarkoitus perustaa ihan näillä hetkillä toimintaryhmä johon tulevat keskeiset sidosryhmät pohtimaan kolmanneksi on tutkijaryhmä jotta saamme sen ihan viimeaikaisimman tutkimustiedon parhaaseen mahdolliseen käyttöön peruskoulun kehittämisessä
arvoisa herra puhemies peruskoulu on ollut tärkein tasa arvottava tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa se että meillä on nyt niin korkea koulutustaso se että me olemme maailman johtavia maita perustuu sille viisaalle päätökselle että siirryimme peruskouluun se tarkoitti sitä että

varallisuustausta alkavat vaikuttaa paljon enemmän kuin aikaisemmin oppimistuloksiin esitän kolme konkreettista keinoa luokkakokojen pienentämiseen erillismääräraha tukiopetuksen lisäämiseen erillismääräraha ja koulutuksessa panostus opettajiin niin että he pystyvät yhteisöllisyyttä vahvistamaan kouluissa mitä sanotte näistä kolmesta ehdotuksesta ministeri grahn

arvoisa puhemies haluan kuitenkin muistuttaa tätä keskustelua käydään että varmasti lähestulkoon mikä tahansa maailman maa olisi valtavan ylpeä ja onnellinen niistä oppimistuloksista mitä suomalaisilta oppilailta ja opiskelijoilta mitataan eli meillä on erinomainen peruskoulu edelleen tänäänkin mutta se ei tarkoita sitä ettemmekö ottaisi erittäin vakavasti niitä huolia joita tämä tutkimus osoittaa ja sitä suuntaa joka on väärä eli ei voi olla niin että olemme tyytyväisiä tilaan jossa oppimistulokset ovat laskussa ja jossa esimerkiksi sosioekonominen tausta alkaa suomessa yhä vahvemmin näkyä näin ei voi olla siitä syystä on uudet opetussuunnitelmat siitä syystä on uusi peruskoulu ohjelma siitä syystä on kuusikymmentä miljoonaa opettajankoulutukseen siitä syystä ensi vuoden alusta valtakunnallistetaan tämä luma keskustoiminta eli luonnontieteet ja matematiikka erityisessä fokuksessa siitä syystä meillä on liikkuva koulu siitä syystä teemme pitkän aikavälin visiotyötä jolla pyrimme löytämään ne tavat joilla kaikkein vaikuttavimmin voimme vaikuttaa tähän kehitykseen niin että suomalaiset oppimistulokset saadaan jälleen nousuun hyviä ehdotuksia edustaja arhinmäeltä kiitos

on äärimmäisen arvokasta että välittämisen kulttuurin perään kysytään täällä sen ympärillä paljon seisoo tai mutta kun tuolta koulumaailmasta kuulee viestejä niin opettajat kertovat että huomattava osa työajasta menee johonkin aivan muuhun kuin opettamiseen kaikenlaisiin hankkeisiin ja projekteihin ja laatuarviointeihin ja niin edelleen kuulin viikonloppuna että rehtorien työajasta saattaa mennä jopa kaksi kolmasosaa muuhun kuin siihen lähiyhteisön välttämättömien asioiden johtamiseen mutta kun pisa tulokset ovat kertoneet sitä karua kieltä että tyttöjen ja poikien koulumenestyserot ovat koulumenestyserot ovat kasvaneet niin miten opetusministeri suhtaudutte tähän moneen kertaan jo haudattuun ajatukseen opettajankoulutuksen mieskiintiöistä

arvoisa puhemies nimitin tuossa kauden aluksi opettajankoulutusfoorumin jossa ovat edustettuina kaikki korkeakoulut jotka tarjoavat suomessa opettajankoulutusta ja lisäksi siellä on keskeiset sidosryhmät tämä erittäin laajapohjainen ja huomattavan suurta asiantuntemusta sisältävä ryhmä on tehnyt opettajankoulutuksen kehittämisohjelman joka on hiljattain julkaistu ja ihan näinä päivinä lähti myöskin hakuun avustuksia joilla kehitetään opettajankoulutusta edelleen olen sillä asenteella että tämän opettajankoulutuksen kehittämisfoorumin tehtävä on myös miettiä näitä opettajankoulutuksen sisäänottoon liittyviä kysymyksiä ja he ovat sen yhdeksi kehittämiskohdaksi nostaneetkin voi olla niin että kiintiöt on vieras ajatus tässä yhteiskunnassa jossa nyt elämme mutta olen samaa mieltä siitä että olisi hyvä että että myöskin miehiä saataisiin enemmän opettajiksi se se on tietysti iso kysymys millä tavalla huolehdimme ylipäätään siitä että suomessa opettajan ammatti

arvoisa herra puhemies jotta meidän lapsemme ja nuoremme oppisivat hyvin tarvitaan tietenkin myös opettaja jolla on aikaa keskittyä opettamiseen kun vierailemme suomen kouluissa viimeksi kävin itse maanantaina eräässä lukiossa viesti on usein hyvin samantyylinen eli eli koetaan että erilaiset ei opetukselliset asiat vievät kasvavissa määrin työaikaa on erilaisia digipalveluihin ja järjestelmiin liittyviä tukitehtäviä joita kunnat talousvaikeuksissaan ovat karsineet ja ne kaatuvat opettajien hoidettavaksi on erilaisia oppilashuoltokysymyksiä jotka kasvavissa määrin ovat opettajien vastuulla kun oppilashuollon resurssit ovat tiukoilla

arvoisa puhemies aivan näin kuin edustaja kysyikin elikkä opettajat laajasti raportoivat ja kertovat siitä että yhä enemmän siitä työajasta menee muuhun kuin opettamiseen se onkin tietysti huolestuttava viesti ja siihen on pyritty reagoimaan suomessa on semmoinen ainutlaatuinen tekijä meidän koulutusjärjestelmässä ja se on opettajien laaja pedagoginen vapaus ja autonomia meillä ei ole standardoituja kokeita päivän päälle oppisisältöjä määritelty ja niin edelleen tämä on semmoinen asia mikä herättää tosi paljon mielenkiintoa myös kansainvälisesti miten meidän opettajilla on niin valtavan paljon toimintavapautta ja myöskin mahdollisuuksia olla kehittäjiä ja ja löytää siinä omassa roolissa niitä ratkaisuja mikä toimii juuri sille luokalle ja kyseisille oppilaille ja niin edelleen meidän täytyy tätä pedagogista vapautta pyrkiä kaikin tavoin varjelemaan pieniltä osin tätä norminpurkutyötä ikään kuin tämän paperitaakan vähentämiseksi on jo tehty ja edelleen näen että sitä voidaan tehdä jatkossa enemmänkin jotta opettajien aika voisi mahdollisimman maksimaalisesti tulla käytetyksi nimenomaan oppilaiden kanssa oppilaiden hyväksi
kysymys edustaja myllykoski
arvoisa herra puhemies harmaa talous on edelleen suomen suurimpia elinkeinoelämän yksittäisiä vitsauksia menetämme miljoonia verotuloja joilla hallitus voisi työryhmiä tehokkaammin torjua köyhyyttä veronumeron käyttöön ottaminen rakennusalalla lisäsi verotuloja siitäkin huolimatta että käyttöönoton jälkeen alan volyymi hiipui verohallinnon mukaan kaksituhattaneljätoista mennessä torjunta ja veronumeron käyttöönotto toivat uutta henkilöä verotuksen ja valvonnan piiriin

kysynkin arvoisa ministeri aikooko hallitus tosissaan ottaa harmaata taloutta sarvista kiinni ja laajentaa veronumeron käyttöönottoa myös muille aloille sillä arvoisa ministeri tämä viivyttely hallituksen osalta vaikuttaa epävälittämiseltä
arvoisa puhemies kyllä hallitus välittää harmaan talouden kitkentä ja torjunta on paras tapa terveellä tavalla vahvistaa meidän taloutta ja ja kaikki keinot mitä mitä sillä saralla voidaan tehdä pitää ottaa käyttöön tämä veronumerojärjestelmä rakennusalalla on ollut kiistatta hyvä ja nyt mielestäni pitää seurata sitä oppia siitä ja ja sitten harkitusti laajentaa sitä muille aloille se on kiistatta tuonut tuloksia harmaan talouden torjunnassa on myöskin paljon muuta mitä tehdään meillä on pelkästään poliisimiehiä ja ja naisia yli viisisataa jotka ovat talousrikollisuuden ja harmaan talouden kimpussa hallituksella on erillinen harmaan talouden ja veronkierron torjuntaohjelma me toimimme kansainvälisillä areenoilla ja kotimaassa veronkierron estämiseksi sekä eun että oecdn puitteissa kyllä tässä todella paljon tehdään mutta tästä asiasta minkä edustaja myllykoski otti esille on todellakin hyviä kokemuksia ja me pohdimme sen laajentamista nyt

arvoisa puhemies on kyllä kummallista jäädä odottamaan jos keinot ja valikoimat ovat selvillä ja tiedetään faktat kuinka tämä on auttanut rakennusalalla nyt on kysymys siitä että myös muilla aloilla ollaan jo vapaaehtoisesti lähtemässä esimerkiksi kiinteistöaloilla ollaan otettu vapaaehtoisesti käyttöön näitä hankintoja me tiedämme tällä hetkellä esimerkiksi valitettavia uutisia meyerin telakalta jossa aluehallintoviranomainen on todennut alihankintayrityksissä kahden viiva kolmen euron tuntipalkkoja maksettavan ulkolaisille työntekijöille tämä tarkoittaa sitä että se vie mahdollisuuden suomalaiselta työntekijältä työllistyä ollaan murheissaan työntekijöiden asemasta mutta samalla on syytä kysyä ministeriltä kauanko te aiotte simputtaa suomalaisia alihankintayrityksiä sillä he eivät ole tasavertaisessa kilpailuasetelmassa näiden jobbariyritysten kanssa

arvoisa puhemies jos joillakin työpaikoilla työyhteisöissä on väärinkäytöksiä ja pyritään kiertämään suomalaista työlainsäädäntöä tai voimassa olevia työehtosopimuksia niin siihen pitää tietenkin puuttua tässäkin viittasitte siihen että aluehallintoviranomainen valvova viranomainen oli havainnut näitä ja näihin pitää tiukasti puuttua meidän suomalainen työelämämme ja sen säännöt on tehty sitä varten että niitä noudatetaan se että valvonta toimii näihin rikkeisiin puututaan on minusta myöskin parasta ennalta ehkäisevää työtä ja on aivan selvää että tätä tätä teemme ja sitä edistämme

arvoisa puhemies harmaa talous on todellinen syöpä meidän yhteiskunnassa on hyvä nähdä että kaksi viiva kolme miljardia eräänkin arvion mukaan harmaan talouden piirissä liikkuu rahaa ja se on hyvä nähdä että esimerkiksi ne verot joita toiset välttelevät koituvat kaikkien muiden tavallisten suomalaisten pieni ja keskituloisten veronmaksajien maksettaviksi sen takia tähän ongelmaan pitäisi nyt puuttua kaikin käytettävissä olevin sen takia arvoisa puhemies sosialidemokraatit esittivät jo yli vuosi sitten kahdennenkymmenennen kohdan ohjelman harmaan talouden torjunnan edistämiseksi otan muutamia esityksiä alipalkkauksen kriminalisointi veronumeron laajentaminen oli yksi joka edelleen antaa odottaa kanneoikeus ammattiliitoille tilanteessa jossa jossa rikotaan työehtoja tilaajavastuulain laajentaminen viimeksi tällä viikolla täällä eduskunnan valiokunnissa on äänestetty siitä että hankintalakiin tuotaisiin samanlainen työehtojen tarkistus välttämättömäksi kuin on rakennusalalla kysynkin hallitukselta miksei tämä käy hallitukselle milloin te puututte harmaaseen talouteen niin että tuntuu

arvoisa puhemies tämä hankintalaki ministeri lindströmin heiniä mutta tähän harmaaseen talouteen vielä te annatte nyt kuvan että me emme tekisi harmaan talouden eteen mitään edelleenkin erillisstrategiatyötä harmaan talouden torjunnan erityisohjelmaa joka aloitettiin silloin kun te olitte hallituksessa jatketaan edelleen uskon että te olette tyytyväisiä siihen työhön se olisi kiva kuulla joskus sen lisäksi kuten kerroin laajasti meidän viranomaiset taistelevat joka päivä harmaan talouden ja veronkierron estämiseksi ja sitä kautta kotiuttavat ne rahat hyvinvointiyhteiskuntaan mitä me mitä me tarvitsemme

seuraava kysymys edustaja wallin

arvoisa puhemies tämäkin kysymys liittyy tavallaan välittämiseen suomi on äskettäin saanut yklta moitteita turvapaikanhakijoiden kohtelusta ykn kidutuksen vastainen komitea on huolestunut muun muassa siitä että suomi ei tunnista riittävän hyvin kidutuksen uhreja ja että ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja suojelu on puutteellista tilanne on kiusallinen meille suomalaisille ja on syytä olla huolestunut jos maamme ei yritä parantaa turvapaikanhakijoiden hyvinvointia ja olemassaoloa vasta kun painostus on tarpeeksi kovaa ja ehkä kansainvälistä tapahtuu jotain ehkä

on hyvin tarkkaan miettinyt ne suosituksensa sen jälkeen kun nämä mittauksetkin on tehty me olemme parantaneet todella paljon toimintoja ja kaikki nämä mitä sanotte otetaan hyvin vakavasti siellä kiinnitettiin huomiota esimerkiksi ihmiskaupan uhrien kohteluun mutta myöskin kidutuksenvastaiseen ja yleensä kidutuksen kokemuksen omaavien turvapaikanhakijoiden auttamiseen meillä on erikoistuneita henkilöitä migrissä joiden osaaminen on erikoistunut heidän heidän kohteluunsa ja myöskin sen miettimiseen mitä kaikkea heille voidaan auttaa ihmiskaupan uhriksi joutumisen välttämiseen liittyen meillä on joutsenon vastaanottokeskus joka on kehittänyt toimintamalleja meillä ei ole mitään hävettävää me olemme todella paljon tehneet tässä

arvoisa puhemies tämä ykn lista moitteista valitettavasti jatkuu ja myös väkivaltaa kohdanneiden naisten asema huolestuttaa stm on hyvä näin ilmeisesti parantamassa turvakotien rahoitusta kolmen vuoden aikana kahdella miljoonalla eurolla me ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä olemme varjobudjetissamme esittäneet turvakodeille viisitoista miljoonaa euroa ja kysynkin hallitukselta miten hallitus arvioi että nämä tiedossa olevat puutteet pystytään korjaamaan kahden miljoonan vuosittaisella lisärahoituksella

herra puhemies suomi on ratifioinut tuon istanbulin sopimuksen jonka yhtenä osana on se että meillä on riittävästi turvakoteja niille henkilöille jotka tuon paikan tarvitsevat me olemme matkalla me emme ole vielä siinä kohdassa että voisi sanoa että on kaikille tarvitseville tämä kahden miljoonan euron määräraha on ensi vuodelle omissa taloussuunnitelmissaan hallitus on varannut samansuuruisen rahan vuodelle kahdeksantoista vuodelle yhdeksäntoista tämä on prosessi joka jatkuu toisekseen vielä joulukuun aikana avataan kaksikymmentäneljä kautta seitsemänä avoinna oleva puhelinpalvelu joka on yksi osa sitä että ratifiointipäätös tulee toteen sen puhelinpalvelun avautumisaika on joulunalusviikolla eli näitä toimenpiteitä joilla tähdätään siihen että täysimääräisesti istanbulin sopimuksen täytämme tehdään työ on kesken

arvoisa herra puhemies jos mediasta oikein havaitsin niin tämä samainen komitea on antanut suomelle pyyhkeitä myös siitä että kun rikollisia tai rikollisiksi epäiltyjä kuljetetaan oikeuteen ja muuallekin niin heille on joskus laitettu käsiraudat nyt kysyn ministeri risikko onko todellakin se suurin ongelma se että roistoille pannaan käsiraudat vai onko suurempi ongelma se että näissä kuljetuksissa usein tai en nyt sano usein mutta aika ajoin tapahtuu niin että mitä vakavimmistakin rikoksista tuomitut tai epäillyt karkaavat kaupungille aiheuttaen näin vaaraa mahdollisille uusille uhreille

arvoisa herra puhemies aivan niin kuin edustaja totesi aina pitää arvioida se tilanteen vakavuus olen aivan vakuuttunut siitä että esimerkiksi poliisi ei käytä koskaan käsirautoja turhan vuoksi koska aina on myös vaaratilanteita kun ollaan autossa henkilön kanssa tähän liittyen kyllähän tämäkin ohje ja suositus on otettu vakavasti se on tuolla oikeusministeriön puolella ja olemme siitä keskustelemassa mutta olen samaa mieltä kanssanne että aina pitää katsoa se vakavuus eikä niitä turhaan käytetä

arvoisa herra puhemies näiden kidutettujen ja väkivaltaa kohdanneiden turvapaikanhakijoiden lisäksi turvapaikanhakijoiden joukossa on myös kiduttajia ja väkivallantekijöitä jopa jopa sotarikollisia kiristyneen maahanmuuttopolitiikan myötä näistäkin entistä useampi saa kuitenkin sitten käännytyspäätöksen nyt kuitenkin valitettavasti aika moni käännytystä odottava turvapaikanhakija pakenee maan alle ja heitä ei saada käännytettyä kysynkin vastaavalta ministeriltä mitä keinoja hallituksella on sitten näiden maassa laittomasti

on todella vakava ongelma ja haaste jos meillä lisääntyy laittomasti maassa olevien henkilöiden määrä koska laittomasti maassa oleva on laittomasti maassa ja meidän lähtökohtamme on se että täällä ei pidä olla laittomasti maassa olevia mitä me olemme tekemässä me olemme nyt koko tämän syksyn ajan arvioineet sitä että nyt kun tulee kielteisiä turvapaikkapäätöksiä niin saattaa käydä niin että joku ei sitten vapaaehtoisesti lähdekään ja siihenhän me pyrimme kaikilla niillä keinoilla mitä me nyt valmistelemme että vapaaehtoinen paluu

erilaisilla toimenpiteillä eri ministeriöitten kanssa tulemme julkaisemaan tästä ohjelman ennen joulua ehdimme

puhemies viime päivinä on tapahtunut järkyttäviä ihmishenkiä vaatineita surmatekoja poika surmasi haminassa vanhempansa ja ja muutamaa päivää myöhemmin imatralla kolme naista ammuttiin kadulle molemmissa tapauksissa tekojen taustalla epäillään olevan mielenterveysongelmia joihin ilmeisesti oli myös yritetty hakea apua mielipidepalstoilla on myös kirjoitettu esimerkiksi eräs äiti kirjoitti miten vaikeaa on saada täysi ikäiselle pojalle psykiatrista hoitoa vaikka uhkana on ja täysin aiheellinen pelko että tapahtuu jotakin peruuttamatonta kysyisinkin nyt asianomaisilta ministereiltä miten mielenterveyspalvelut saadaan ajan tasalle ja mitä keinoja omaisilla on jos esimerkiksi läheinen muuttuu arvaamattomaksi tai vaaralliseksi mielenterveysongelmien vuoksi eikä pääse hoitoon ja miten kaiken kaikkiaan tällaisia tapahtumia voitaisiin suomessa välttää

arvoisa herra puhemies sen harkinnan ja arvioinnin millaisia palveluja kukin tarvitsee sitä palvelua haettaessa tekee ammattilainen sen tekee lääkäri sen tekee psykologi sen tekee ammatti ihminen tuo harkinta onneksi pääosin ja lähes aina on oikea meillä on mallit ja toimintatavat siitä

järkkyneen henkilön kohdalla noissa tilanteissa tehdään ja tapahtuu sitten se toinen puoli ja lainsäädäntö jonka tämä eduskunta vielä saa on itsemääräämisoikeuslainsäädäntö joka osaltaan tulee vaikuttamaan siihen mikä on tuon ammattilaisen valta tilanteessa jossa on esimerkiksi diagnoosi tehty kolmas asia meillä esimerkiksi nuorten osalta laki on yksiselitteisen selvä siitä että esimerkiksi alle kaksikymmentäviisi

mielenterveyspalveluja tarvitsevalla on subjektiivinen oikeus niihin palveluihin hänellä on on oikeus niihin näistä säädöksistä pitää pitää kiinni mutta toisekseen se vastuu on ammattilaisella tilanteessa jossa hän kohtaa ihmisen joka palvelun tarpeessa

arvoisa puhemies voimassa olevan lainsäädännön mukaan pidättämisen ja vangitsemisen ainoana käytössä olevana vaihtoehtona on matkustuskielto mielestäni on hyvä että tälle on nyt tulossa tehostettu vaihtoehto koska matkustuskielto on monesti tehoton pakkokeino nykyisen lainsäädännön mukaan matkustuskielto voidaan määrätä jos on syytä epäillä että henkilö lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa eli on

lisäksi matkustuskielto voidaan määrätä henkilölle jos on syytä epäillä että henkilö jatkaa rikollista toimintaa eli on niin sanottu jatkamisvaara tässä hallituksen esityksessä pakkokeinolain säännöksiä tutkintavankeuden vaihtoehdoista täydennettäisiin lisäämällä lakiin säännökset tehostetusta matkustuskiellosta

rikoksesta epäillyn vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta teknisin välinein esimerkiksi jalkapannalla valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon

mikäli matkustuskielto olisi riittämätön pakkokeino ja muut pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyisivät

tällainen tehostettu matkustuskielto voitaisiin määrätä siis ennen vastaajan tuomitsemista rangaistukseen pidän tätä

tällä hetkellä siirtämään siksi että vastaaja ei tule paikalle oikeudenkäyntiin tosin jalkapantakaan ei ketään tuo paikalle ellei henkilö itse sitä halua lisäksi kun vastaaja on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomioistuin

voisi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä tuomitun henkilön teknisin välinein valvottuun tutkinta arestiin mikäli pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyisivät ja tuomittu rangaistus olisi vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta tällaista kotiarestia ei siis voitaisi käyttää kaikkein törkeimmissä rikoksissa

tässä kohdin

ja

olisi muun muassa se se

ja

tässä on nimenomaisesti huomattu se että tekniikka kehittyy ja tulevaisuudessa tekniikan kehittyessä nimenomaan tästä nilkkapantavangin tutkintavangin seurantajärjestelmästä voi tulla paljon käyttökelpoisempi sen takia on nimenomaan perusteltua että meille tulee nyt

nimellä oleva tekninen seuranta seuranta tutkintavangeille

voisin kuvitella että jos tämä järjestelmä toimii niin varmasti sitä nytkin vähän marginaaliseksi jäänyttä matkustuskieltoa tultaisiin kehittämään nimenomaan tähän tehostetun matkustuskiellon suuntaan eli tähän valvonnan suuntaan se olisi hyvin ymmärrettävää nimenomaan jos se tekniikka vielä kehittyisi niin että se olisi vähän edullisempaakin kaiken lisäksi eli tehokkaampaa ja edullisempaa tekniikkaa mutta se ei kyllä poista nyt sitä tosiseikkaa että kun mietitään niitä perusteita millä tutkintavankeuteen määrätään eli ensisijaisesti tietenkin se esitutkinnan turvaamistarkoitus niin sanottu sotkemisvaara näin näin rikosjuristien ainakin käyttämänä ja sitten ne muut muut erityiset edellytykset eli jatkamisvaara tai karttamisvaara niin näistähän täytyy täytyy myös huomata että että kyllä näiden vaarojen turvaaminen on tietenkin aika heikkoa matkustuskiellosta käsin ja kyllä siinä että henkilö on sitten teknisessä seurannassa

on omat omat vaikeutensa se on kansankielellä sanoen vähän niin että sitten kun on tullut housuun niin siinä vaiheessa on myöhäistä enää

arvoisa puhemies

on poistanut kaksi kertaa esityksestään alaikäiselle kohdentuvan huojennuskäytänteen sukupolvenvaihdosten yhteydessä vain sen takia että perustuslakivaliokunta ei antaisi voimassa olevaan säännökseen ja sen muutosehdotukseen lausuntoaan

skandaali toistan skandaali skandaali nimenomaan sen vuoksi että eduskunta ei tahdo kuulla perustuslakivaliokuntaa koska se pelkää että perustuslakivaliokunnan tulkinta voisi olla väärä toivon todella että hallitus tuo alaikäisten sukupolvenvaihdokseen liittyvän hyvän esityksen ja koko perintö ja lahjaverotuksen viidennenkymmenennenviidennen pykälän eduskunnan käsittelyyn ensi keväänä ja lopettaa tämän kuurupiilon suomen perustuslain kanssa toistan vielä sen verran viime käsittelyssä sanomaani että eduskunnan arvovallan kannalta on hyvin kyseenalaista estää jonkin esityksen perustuslainmukaisuuden arviointi niin voimassa olevan lainsäädännön kuin siihen tehtävien muutosten tulee aina kestää perustuslaillisuusarvioinnit ja kuten viimeksi totesin raskauttavan asiasta tekee se että samanlainen farssi nähtiin täällä suomen eduskunnassa jo vuoden kaksituhattakahdeksan syksyllä aivan lopuksi vetoan vielä todellakin hallituspuolueiden edustajiin ja kysyn onko eduskunta valmis siihen että sukupolvenvaihdokseen liittyvä huojennuskäytäntö mitä ei ole koskaan arvioitu perustuslakivaliokunnassa saatetaan sen arvioitavaksi tavalla tai toisella voitte itse päättää vaikka ensi keväänä annettavalla uudella esityksellä edustaja kiviranta voi vaikka tähän vastata kiitoksia

herra puhemies kiitän edustaja aaltoa kannustavista sanoista selvyyden vuoksi haluan kuitenkin todeta että kritiikkini kohde tämän järjestelmän osalta ei ollut hallitus ja hallituksen harkinta sinänsä vaan perustuslakivaliokunnan

perustuslainmukaisuutta suhteessa niin sanottuun yhdenvertaisuussäädökseen joka löytyy perustuslain kuudennesta pykälästä jos perustuslakivaliokunta tekisi täysin selväksi että kyseessä on mielivallan kielto ja suoranaisen syrjinnän suoranaisen syrjinnän kielto silloin me emme joutuisi tilanteisiin joissa syntyy skandaali kun eduskunta ei uskalla lähettää esitystä perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puhemies

lähdetään käsittelemään esitystä siitä näkökulmasta mitä nyt esitetään hallitus siis esittää että perintöjen ja lahjojen verotusta alennettaisiin kaikissa portaissa mikä vähentäisi viisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa verotuottojamme näin toteutuisi kuuden viiva kymmenen prosentin perintöverotuksen alennus ja kahdentoista viiva neljäntoista prosentin lahjaveron alennus on syytä todeta heti alkuun että tässä tilanteessa jossa suomi on tällainen verotuksellinen ratkaisu ei luo kasvua ja työllisyyttä joiden pitäisi olla tämänkaltaisen veromuutoksen lähtökohtana

on jo varallisuutta osallistuvat yhteiskunnan talkoisiin silloin kun elämme taloudellisesti vaikeita aikoja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tämä on varsin perusteltua esitämme myös että kuolemanvaravakuutus pitäisi vieläkin ulottaa leskeen ja lapsiin emme voi ymmärtää sitä että hallitus samanaikaisesti on päättänyt hakea tuloja äskeisen veromuutoksen tekemiseksi sekä perintöjen että lahjojen verotukseen sillä että kuolemanvaravakuutusten veroton osuus kolmekymmentäviisituhatta euroa poistuisi kokonaan

verottomuuden rajaa lasketaan viiteentoistatuhanteen euroon eikä perintöveron puoliso ja alaikäisvähennyksiä muutettaisi

nettokustannusvaikutukset eivät ole niin korkeita etteikö tällaisessa tilanteessa näin voisi menetellä arvoisa puhemies sitten on syytä lähteäkin tarkastelemaan tämän käsissä olevan esityksen niin sanottuja perustuslaillisia outoja käänteitä ensinnäkin sukupolvenvaihdoshuojennusten perustuslaillisuutta ei haluttu loppuviimeksi arvioida valtiovarainvaliokunnan verojaoston työskentelyssä alun perin hallituksen alkuperäisen esityksen tavoitteena oli laajentaa perintö ja lahjaveroa ja sen viidettäkymmenettäviidettä pykälää niin että alaikäisten perillisten verohuojennus huomioitaisiin yrityksen

näin olisi esimerkiksi viisitoista vuotias yrittäjäperheen lapsikin kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotias yrittäjäperheen lapsi voinut sukupolvenvaihdoksen kannustimena saada huojennuksen ja jatkaa näin vanhempiensa yritys tai maatilatoimintaa hallitus kuitenkin veti esityksensä pois tämän huojennuksen laajennuksen osalta erittäin jännittävien tilanteiden jälkeen olemme salissa käyneet keskustelua hallituksen täydentävästä esityksestä tähän esitykseen liittyen ja olemme ihmetelleet sitä miksi näin päätettiin toimia todennäköisesti verojaoston jäsenet pelkäsivät että aikaisemmat huojennukseen liittyvät linjaukset saattavat tulla keskusteluun nimittäin jo aikoinaan vuonna kaksituhattakahdeksan sama lainkohta oli perustuslakivaliokunnan käsittelyssä tuolloin oli kysymyksessä hallituksen esitys numero viisikymmentäkolme kautta kaksituhattakahdeksan ja silloin valtiosääntöasiantuntijat kiinnittivät huomiota siihen että yrityksen liiketoimintaan liittyvän varallisuuden ohella on tullut varsinaiseksi käytännöksi siirtää myös muuta omaisuutta esimerkiksi arvopaperiomaisuutta asuntoja tai autoja tämän huojennuksen piirissä tosiasiallisesti jo lausuntoluonnoksessa tuolloin vuonna kaksituhattakahdeksan arvosteltiin sitä että yritysvarallisuutena voisi luovuttaa huomattavastikin sellaista sijoitusvarallisuutta ei liity sukupolvenvaihdoksen kohteena olevaan yritys tai maatilatoimintaan ja pelkäänpä että tämä alaikäisille suunniteltu huojennus jäi tekemättä sen vuoksi että hallituspuolueet pelkäsivät erittäin varakkaiden suomalaisten etujen vaarantumista nyt kysyn hallituspuolueiden kansanedustajilta onko tämänkaltainen toiminta edustajan arvokkuuden kannalta sellaista toimintaa jota me voimme myös mainostaa joka puolella suomea eikö eduskunnan työjärjestys nimenomaan velvoita jokaista kansanedustajaa ja valiokunnassa työskentelyä siihen että tämäntyyppiset asiat jotka vaativat perustuslaillista arviointia myös perustuslakivaliokunnassa arvioidaan minä pidän tätä häpeällisenä sellaisena tilanteena johon eduskunnan arvovaltaa ylläpitäen ei olisi koskaan pitänyt joutua arvoisa tässä ei ole vielä kaikki nimittäin kyllä täytyy myöntää että perustuslakikäänteitä tämänkin jälkeen itse asiassa seurasi nimittäin kun sitten pohdittiin

verotonta osuutta olisi pitänyt arvioida omaisuudensuojaa myös perustuslaillisesta näkökulmasta tässäkin tapauksessa pelättiin että tätä arviointia jouduttaisiin suorittamaan jolloin oli helpompaa jättää asiantuntijakuulemiset hiukan toiselle nojalle ja todeta että niiden pohjalta voisi ajatella ongelmista selviydyttävän sillä että varataan riittävän pitkä siirtymäaika siihen hallituksen esitys laitetaan voimaan tästä päädyttiin tilanteeseen jossa siirtymäajan taloudellinen arvo sen hintalappu paisuu paisumistaan ja perustuslakivaliokunnan pelossa hallituspuolueet päättivät että kymmeniä miljoonia voidaan käyttää tämän siirtymäajan käyttöön ottamiseen siitä syystä että ei haluttu arvioida tätä kokonaisuutta perustuslakivaliokunnassa totean arvoisa että tämä perustuslaillinen säätäminen joka tässä yhteydessä on on käyty näiden asioiden tiimoilta on maksanut sekä eduskunnan arvovaltaa että tosiasiallisesti myöskin miljoonia euroja lisää yksistään vakuutuskorvausten muutoksille osoitettu tarpeettoman pitkä siirtymäaika vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakahdeksantoista tuo kahdenkymmenen miljoonan kustannukset

ei uskallettu suorittaa vaan pelättiin että perustuslakivaliokunnalla olisi yhtäläisen kohtelun näkökulmasta monenlaista sanottavaa pidän tätä erittäin nolona ja kyllä eduskunnan arvovallalle sopimattomana toimintana hallituspuolueiden kansanedustajien puolelta tätä voisi vaikka todeta kuvailtavan hyvin sanalla skandaali arvoisa puhemies näin ollen totean vielä että sdp vihreät ja vasemmistoliitto ovat tehneet vastalauseen jossa on sisältömuutoksia ja lausuma tältä osin tulemme sitten eduskunnan järjestyksessä tekemään nämä virallisesti jotta saamme asian äänestykseen

kun oli keskustelua tuomareiden nimitysmenettelyn uudistamisesta tuotiin yleisessä keskustelussa esiin pelko juridiikan politisoitumisesta nyt kun kuuntelin äskeistä edustaja kiurun puheenvuoroa ja olen seurannut muutenkin tätä asiaa ja monia muitakin asioita voi sanoa että tänä päivänä ongelma ei ole juridiikan politisoituminen vaan ongelmana on politiikan juridisoituminen

politiikan juridisoitumiseen mikä ei ole hyvä kehityssuunta puhujalistaan

puhemies hyvät kollegat tässä se nyt on kolmas iloinen rosvo joka viimeisenä saapui tähän käsiteltäväksemme aikaisemmat iloiset rosvot yrittäjävähennys sekä sekä metsälahjavähennys olivat toisessa käsittelyssä jo eilen tämäkin lakiesitys jo käväisi täällä ja vieläpä täydennettynä niin että tätä tätä perintö ja lahjaveron alennusta voidaan siis pitää uusintarikollisena näin leikillisesti sanoen tämä täydentävä esitys tai tyhjentävä esitys josta on siis poistunut tämä

mahdollisesti edellyttävä kohta on nyt sitten vihdoin täällä tähän perustuslailliseen kikkailuun venyttelyyn ja vetkutteluun etten sanoisi vatulointiin kului siis toista kuukautta aikaa edustaja zyskowiczille on tässä nyt pakko todeta että kun tämä samainen viideskymmenesviides pykälä perintö ja lahjaverossa oli perustuslakivaliokunnan käsittelyssä siitä tehtiin lausuntoluonnos niin ei liene kaukaa haettua että valtiosääntöoppineet olivat sitä mieltä että tässäkin saattaisi olla tälle aihetta ja jos lopputulos on pelättävä eikä se miellytä niin te ilmeisesti puolustatte tällaista menettelyä eli että sellaisia lakiesityksiä ei pidä perustuslakivaliokuntaan joissa hallitus saa mahdollisesti epämieluisan lopputuloksen tämä ei mielestäni ole puolustettavaa ei edes sillä varjolla mitä kampanjaa olette tässä jo pitkään käynyt että pidätte perustuslakivaliokunnan tulkintoja vääränlaisina mutta palatakseni tähän itse asiasisältöön en toista niitä puheenvuoroja mitä täällä on käytetty lähetekeskustelussa ja ja tässä aiemmin mutta haluaisin kiinnittää huomiota tähän aitoon kysymykseen tämä perustuslaillinen venkoilu nyt itse asiassa estää meitä hoitamasta se on se että tätä perintö ja lahjaveron alennusta perustellaan mielestäni täysin oikeutetusti sillä että kun on tapauksia joissa yritysperinnön tai maatilaperinnön vastaanottamisessa on on tullut tilanteita joissa kaikki perijät eivät ole voineet käyttää huojennusta hyväkseen niin se on eittämättä tapaus johon eduskunnalla on on syytä ottaa kantaa miettiä ovatko tällaiset harvinaiset mutta silti olemassa olevat epäkohdat korjattavissa

hallitus perustelee siis yritysten jatkamisen helpottamisella sitä että kautta linjan alennetaan perintöveroa kuusi viiva kymmenen prosenttia ja lahjaveroa prosenttia yritysperinnöt varsinkin suuret ovat sellaisia joissa tämä huojennuskäytäntö saattaa osoittautua ongelmalliseksi tässä mielessä hallituksen kesäinen lakiluonnos oli looginen siellähän siis nimenomaan näissä suurissa perintöluokissa tämä tämä perintö ja lahjaveron alennus oli selvästi suurempi kuin pienempien lahjojen saamisessa mutta tässä pitkin syksyä tämä varmaankin osoittautui osalle hallituspuolueista täysin mahdottomaksi niellä joten palattiin tällaiseen malliin jossa kaikki saavat yhtä paljon silloinhan tästä seuraa se vähän hullunkurista kyllä että tähän sinänsä kannatettavaan päämäärään pääsee nyt mukaan aikamoinen joukko vapaamatkustajia siis sellaisia perintöjä jotka eivät ole yritystoiminnan tai maatilan jatkamista esimerkiksi jos saa lahjoituksen kahden miljoonan euron arvoisesta asunnosta niin perintövero huojenee ensi vuonna viisikymmentätuhatta euroa tätä on vaikea pitää perusteltuna varsinkaan nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on vaikea nähdä mitä hyötyä tästä on kenellekään ja tietenkin siinä on se vaara että ihmiset kokevat tämän edelleen eriarvoistavana ja epäoikeudenmukaisena näin ollen edes hallituksen esittämä ylimmän perintöveroluokan verokannan alennus kahdestakymmenestä prosentista yhdeksääntoista prosenttiin ja ylimmän lahjaveroluokan verokannan alennus seitsemääntoista prosenttiin ei havaittavasti muuta sitä epäsuhtaa joka vallitsee yleisen perintö ja lahjaveron tason ja yritysvarallisuuden huojennetun verotason välillä maatilojen ja maatilojen ja liikeyritysten jatkamistahan tuetaan varsin avokätisillä verohuojennuksilla jotka hallituksen esityskin tunnustaa varsin mittavaksi eduksi hallituksen esityksen tietojen mukaan maatilavarallisuuden luovutuksissa efektiivinen saajakohtainen veroprosentti oli verovuonna kaksituhattaviisitoista vain yksi pilkku kuusi prosenttia muun yritysvarallisuuden osalta vain kolme pilkku viisi prosenttia siis ongelma syntyy tämän huojennetun kannan ja sitten normaalin kannan välille miten tähän voitaisiin puuttua no siten että avataan pykälät jotka säätävät nämä ehdot joilla tämän huojennuksen voi saada eli perintö ja lahjaverolain pykälät viisikymmentäviisi viiva ja näinhän oli tarkoitus kun haluttiin alaikäisen perinnönsaajan asemaa parantaa ja kuten on käynyt ilmi oli pelko siitä että koko yritysvarallisuuden huojennussäännöstö saattaisi kokea näitten miljoonaetujen saajien kannalta huononnuksia ennen kaikkea siltä osin kuin muun yritysvarallisuuden tai varsinaisen toiminnallisen varallisuuden ohella siirtyy arvopaperiomaisuutta joka ei suoranaisesti liity tämän yhtiön toimintaan yhtä huojennetuin ehdoin kun tämä etu oli vaarassa niin silloin tämä alaikäisten asema sai väistyä on luonnollisesti ikävää että tämän käytöksen johdosta tämä pykälä pykälä on nyt jäädytetty varsinaisia parannuksia eli juuri sitä mitä hallitus sanoi tällä lailla tavoiteltavan ei voida tehdä niin kauan kun ei uskalleta puuttua niihin huojennuksen ehtoihin mahdollisesti epäkohtien poistamiseksi perintö ja lahjaverolain pykälien viisikymmentäviisi perustuslaillisuus jää edelleen epäselväksi ja oikeustila vakiinnuttamattomaksi nimittäin ennen tuota vuoden kaksituhattakahdeksan perustuslakivaliokunnan keskeytynyttä käsittelyä tämän valiokunnan huomioihin lienevät vaikuttaneet korkeimman hallinto oikeuden kolme ratkaisua kaksituhatta luvun alkupuolelta koska eduskunta ei ollut nimenomaisena tahtonaan ilmaissut halua erotella omaisuuslajeja kho oli huojentanut ensin kahdenkymmenenkahdeksan miljoonan markan sitten kahdeksansadankahdeksankymmenentuhannen euron ja peräti sadanyhden miljoonan euron arvopaperisalkut muun yritysvarallisuuden ohessa

uskon että vihreät ja vasemmistoliitto yhtyvät tähän hallituksen esitys kaksisataaneljäkymmentäviisi tulisi käsitellä perustuslakivaliokunnassa jotta varmistettaisiin sen perustuslaillisuus ja lisäksi lausumassamme kiinnitetään huomiota siihen että että mikäli halutaan aidosti puuttua yritysperintöjen ja ja erityisesti lahjojen verokohtelun mahdollisiin epäkohtiin niin silloin hallituksen tulisi viipymättä valmistella perintö ja

kokonaisarvio jotta varmistuttaisiin siitä että kohtuuttomia etuja mahdollisesti yhdenvertaisuutta loukkaavia etuja ei saada mutta myöskin siitä että ne tapaukset joissa yrityksen jatkaminen samassa perheessä aiheettomasti vaarantuu voitaisiin myös välttää tähän täytyisi löytyä uskallusta ja se olisi aito ratkaisu ongelmaan jota nyt yritetään hoitaa ikävä kyllä vain niillä veronmaksajien miljoonilla vähäosaisten taskuista hyväosaisten taskuihin

arvoisa herra puhemies edustaja harakalle vastaan että en hyväksy sellaista ajattelua että perustuslakivaliokuntaan ei vietäisi sellaisia asioita siis perusteltuja asioita joissa olisi huoli että perustuslakivaliokunnan tulkinta ei toteuta esimerkiksi hallituksen toiveita

ongelmia siinä että elämme tässä maassa syvää rauhantilaa meillä on enemmistöhallitus normaali demokratia ja kuitenkin me päivittäin olemme lähettämässä asioita perustuslakivaliokuntaan kun epäilemme että hallitus on säätämässä perustuslain vastaisia lakeja joko meillä silloin on on hyvin omituinen hallitus tai sitten meillä on liian tiukka tulkintalinja ja minä olen ehdottomasti jälkimmäisen tulkintavaihtoehdon kannalla
vastauspuheenvuorot vielä edustajille mäkelä hoskonen ja sitten edustaja harakalle sen jälkeen listaan arvoisa puhemies
tätä edustaja zyskowiczin esittämää näkemystä kyllä täytyy tukea hän on oikeassa huolensa suhteen siinä että politiikka juridisoituu tämä jatkuva perustuslain ottaminen ottaminen esiin on nykyiselle oppositiolle ominaista kun ei enää ole mitään muitakaan argumentteja on huolestuttavaa että eduskunnalle kuuluvaa lainsäädäntövaltaa luovutetaan perustuslakijuristeille pelkästään siksi että saataisiin heiltä itselle mieleisiä vastauksia

puhemies onneksi asiat eivät ole niin kuin kahdessa edellisessä kyllähän perustuslakivaliokunnan työ on sitä että tarkistetaan

hallituksen tekemällä lakiehdotuksella tai sitten euroopan unionista tulevalla direktiiviehdotuksella tai jollain u kirjeellä

kansalaisten perusoikeuksiin mitään vaikutuksia se on totta että nämä perustuslakivaliokunnan asiat ovat lisääntyneet viime vuosina valtavasti työmäärä tuntuu joskus jopa liiankin suurelta mutta asiat on hoidettu ja ihmisten perusoikeuksia on aina kunnioitettu ja niitä on vartioitu tarkasti suomen perustuslain mukaan perustuslakijuristit eivät tee mitään päätöksiä vaan ainoastaan ovat asiantuntijoina kuultavina asiassa sen jälkeen perustuslakivaliokunta miettii asioita

pyydetylle valiokunnalle ja sitten mennään eteenpäin linja säilyy ja pitää muistaa että perustuslakivaliokunta perustaa aina päätöksensä aiempaan perustuslain tulkinnan linjaan eikä mihinkään muuhun

edustaja zyskowiczille arvoisa puhemies sanoisin että että tästä hänen yleistyksestään ei voi tehdä sitä johtopäätöstä että tämä yksittäinen laki ei olisi ansainnut perustuslaillista käsittelyä mielestäni tämä koko ajattelu

ja se että joskus on on tullut perustuslakivaliokunnasta sellaisiakin lausuntoja että

perustuslaillisia esteitä ei ole löytynyt vain vahvistavat sitä että silloin valiokunta on tehnyt sitä työtä joka sille kuuluu en ota mitään kantaa siihen millainen tulos perustuslakivaliokunnasta olisi tullut koska se on asiatonta se ei ole tässä tämä varsinainen asian pihvi vaan nythän olemme siinä tilanteessa että eduskunta ei pääse käyttämään itselleen kuuluvaa päätösvaltaa yritysvarallisuuden huojennusehtojen suhteen koska tätä pykälää ei ole avattu ja se pitää avata jotta pääsemme tekemään päätöksiä

perusteella kun kolme perustuslakiasiantuntijaa oli jaostossa tuonut esiin perustuslaillisia ongelmallisia näkökohtia tästä asiasta olisi tullut pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto siis olen sitä mieltä ja kerroin sen silloin eräänä iltana kun tästä asiasta keskusteltiin eri asia on se että minä olen sitä mieltä että kun tässä ei nyt ole kyse mielivallasta eikä tässä ole kyse suoranaisesta syrjinnästä niin on aivan selvää että tässä ei ole mitään perustuslainvastaisuutta on ongelmallista että tänä päivänä kaikissa sanotaan nyt sitten lähes kaikissa merkittävissä uudistuksissa mitä tänne ollaan tuomassa nähdään perustuslaillisia ongelmia jotain mätäähän tässä tilanteessa on pakko olla siihen viittaa myös esimerkiksi perustuslakivaliokunnan aivan ylisuuri työmäärä mihin edustaja hoskonen viittasi varsinkin kun on ruvettu tulkintaa kiristämään niin eihän tänne muita esityksiä tulekaan kuin sellaisia joista voidaan väittää että niissä kohdellaan kansalaisia eri tavoin ja

arvoisa puhemies

erityisesti tässä voi sanoa että kysymys on siitä että lähes kaikki asiat julkisessa keskustelussa saadaan yhdistymään perustuslakiin tässä kuitenkin finanssialan keskusliitto oli hankkinut helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori tuomas ojasen lausunnon ja ojanen oli myös jaostossa kuultavana ojanen nimenomaisesti ei nähnyt tässä mitään ongelmia perustuslain yhdenvertaisuussääntelyn kannalta vaan hän piti riittävänä jonkinmoista lyhyehköä siirtymäsäännöstä eduskunnan valtiovarainvaliokunta määritteli ilman perustuslakivaliokunnan myötävaikutusta siirtymäajaksi kohtuussyistä yhden vuoden eli nykyisiä osittaisen perintöverovapauden suovia säännöksiä sovelletaan näin ollen perintöverotuksessa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun mennessä toteutuvien kuolemantapausten johdosta maksettaviin vakuutuskorvauksiin ja niihin verrattaviin taloudellisiin tukiin näin annetaan riittävän reaaliset edellytykset yhtäältä vakuutusyhtiöille tiedottaa ehdotetuista muutoksista ja siis säädetyistä muutoksista ja niiden vaikutuksista vakuutuksenottajille ja toisaalta vakuutuksenottajille mahdollisuus harkita vakuutussopimustensa edunsaajamääräysten muuttamista uuden sääntelyn vaikutusten huomioon ottamiseksi hallitus lievensi kuolemantapauskorvausten osittaisen perintöverovapauden poistamisen kielteisiä vaikutuksia myös korottamalla perintöverotuksen puolisovähennystä kuudestakymmenestätuhannesta eurosta yhdeksäänkymmeneentuhanteen euroon ja alaikäisyysvähennystä neljästäkymmenestätuhannesta eurosta kuuteenkymmeneentuhanteen euroon nämä muutokset tulevat voimaan jo ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista leskelle siis voidaan vielä ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakahdeksantoista lähtienkin toteutuvissa kuolemantapauksissa maksaa lähes sadankymmenentuhannen euron suuruinen verovapaa vakuutuskorvaus kun otetaan huomioon perintö ja lahjaveroasteikon alaraja kaksikymmentätuhatta euroa ja puolisovähennys yhdeksänkymmentätuhatta euroa selvää on että leskelle perintöverotuksessa myönnettävä puolisovähennys koskee tapauksia joissa puolisolla ei ole rintaperillisiä ja leski on tämän vuoksi perillisasemassa se koskee itsestäänselvästi myös tapauksia joissa leski saa ensiksi kuolleen puolison omaisuutta keskinäisen omistusoikeustestamentin perusteella muilta osin valtiovarainvaliokunta huomiota säännöksen oikeaan tulkintaan ja selvensi sitä valiokunnan mukaan perittävän kuoleman johdosta leskelle maksettavaan vakuutuskorvaukseen sovelletaan puolisovähennystä myös silloin kun leski ei muutoin ole perillisasemassa näin ollen puolisovähennys voidaan myöntää myös silloin kun koko puolison veronalainen perintöosuus muodostuu pelkästään vakuutuskorvauksista ja niihin rinnastettavista eristä näin on asianlaita silloin kun leski saa omaisuutta vain avio oikeuden nojalla ja silloinkin kun hänellä ei ole avio oikeutta toisen puolison omaisuuteen puolisovähennystä sovelletaan myös silloin kun puoliso saa hallintaoikeuden ensiksi kuolleen puolison omaisuuteen keskinäisen hallintaoikeustestamentin perusteella näissä tapauksissahan omaisuus ei ole perintöverotuksen piirissä perintö ja lahjaverolain nimenomaisen säännöksen mukaan kaikki tämä selvennys tarvittiin sen takia että vakuutuskorvausta ei ole perintö ja lahjaverolaissa nimenomaan määritelty perinnöksi sen takia asiasta verohallinnon antama ohjekin joka on syyskuulta tältä vuodelta on hiukan puutteellisesti kirjoitettu mutta eduskunnan valtiovarainvaliokunnan mietintötekstihän on lain veroista tavaraa no sitten muuten tästä hallituksen esityksestä tässähän lievennetään perintö ja lahjaveroasteikkoja kautta linjan vaihdellen yhdestä kolmeen prosenttiyksikköön ne tulevat lähemmäksi sitä tasoa jolla ne olivat pääministeri matti vanhasen kakkoshallituksen jälkeen ennen pääministeri jyrki kataisen hallituksen aikana tehtyjä merkittäviä perintö ja lahjaverotuksen kiristyksiä sitten mitä tähän alaikäiskysymykseen tulee niin olen samaa mieltä kuin edustaja zyskowicz ensimmäisessä puheenvuorossaan aivan liian monia asioita peilataan nykyään perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen valossa on surullista että tämä opposition perustuslakiprovokaatio vei alaikäiseltä huojennuksen

täytyy sanoa että tämä säännöstö on kuitenkin ollut voimassa kolmekymmentäkahdeksan vuotta eikä se käsitykseni mukaan suuremmin ole suomalaista yhteiskuntaa vahingoittanut perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteestahan voidaan perustuslakivaliokunnassa muodostuneen käytännön mukaan poiketa jos siihen on hyväksyttävä peruste poikkeus on määritelty täsmällisesti ja tarkkarajaisesti yritysten sukupolvenvaihdoksia koskevalle verohuojennussääntelylle on painavat yhteiskunnalliset perusteet se on todettu tänä syksynäkin kun perustuslakivaliokunta antoi lausunnon metsälahjavähennyksestä kyse on viime kädessä siitä miten täsmällisesti ja tarkkarajaisesti huojennuksen piiriin kuuluva omaisuus pystytään säännöstasolla rajaamaan nimenomaan tuotannollisen toiminnan jatkamista edistävään omaisuuteen käsitykseni mukaan vallalla on ollut se se käsitys että yritysvarallisuutta on kaikki se omaisuus joka on kertynyt yrityksessä sen toiminnan tuloksena ja jota omistajat eivät ole jakaneet itselleen olin silloin vuonna kaksituhattakahdeksan perustuslakivaliokunnan jäsen taisin olla keskustan valiokuntavastaava ja ei siellä sitä lausuntoluonnosta käsitelty eli siinä ei ole minkäännäköistä perustuslakivaliokunnan leimaa se on luonnospaperi joka oli työpaperi ja ja joka jäi jäi sitten käsittelemättä

arvoisa puhemies täytyy sanoa että olen hyvin pettynyt kun yleensä varsin asiallisesti esiintyvä edustaja kiviranta totesi ja väitti että se että pyrittiin noudattamaan eduskunnan työjärjestyksen pykälää joka kuten edustaja zyskowicz tuossa aikaisemmin sanoi edellyttää että kun asiantuntijakuulemisissa kolmeen kertaan tulee esille tämä epäselvyys perustuslaillisuuden suhteen niin tätä noudatetaan

oli opposition provokaatio mehän olisimme edustaja kivirannan logiikan mukaisesti voineet käyttää sen siellä perustuslakivaliokunnassa ja perustuslakivaliokunta olisi voinut yhtyä edustaja kivirannan näkemyksiin ihan perustellusti emme tässä ennakoi koska se on asiatonta että mikä se lopputulos olisi ollut mutta olen hyvin pettynyt tällaiseen kielenkäyttöön kun itse asiassa pakoilitte perustuslakivaliokuntaa tavalla joka tuli suomalaisille veronmaksajille hyvin

herra puhemies edustaja kiviranta on esiintynyt erittäin asiallisesti aina ja siitä häntä myös kunnioitan mutta tällä kertaa tämä yksi huomio meni alta lipan täysin alta lipan hallitus on itse

muistuttaa omasta kysymyksestäni kysymys oli se löytyykö hallituksesta toimijoita jotka tahtovat tuoda tämän sukupolvenvaihdokseen liittyvän huojennuskäytännön eduskunnan käsittelyyn ensi

puhe siitä että se kun oppositio noudattaa eduskunnan työjärjestystä olisi joku provokaatio perustuslakiin viitaten on aivan käsittämätön

surin vain sitä että alaikäinen perillinen osakeyhtiön osakkeitten perillinen ei nyt saa sitä huojennusta jonka muut yritystoiminnan jatkajat saavat tosiaan hallitushan piti tätä esitystään sinänsä perustuslain näkökulmasta ongelmattomana mutta mutta budjetti pitää saada valmiiksi ja siitä syystä hallitus nimenomaan perusteli että ei halunnut vaarantaa budjetin

aikatauluselitys on tässä täysin kelpaamaton nimittäin hallitus hautoi tätä omaa lakiesitystään yli kuukauden se mietti mitä tälle viidennellekymmenennelleviidennelle pykälälle pitäisi tehdä se olisi aivan mainiosti ehtinyt käydä perustuslakivaliokunnassa jos olisimme noudattaneet asianmukaisesti eduskunnan työjärjestystä ja tehneet sitä mikä edustajille kuuluu eli valvoneet lainsäädännön perustuslaillisuutta tämä aikatauluväite on täysin tuulesta temmattu väite

kuten edustaja harakka sanoi siihen vielä lisään sen että kun moneen kertaan varmistettiin että olisi ehditty hankkia perustuslakivaliokunnalta tämä lausunto kaikki olisi ollut täysin valmiina ei ollut mitään estettä etteikö tätä olisi ehditty asianmukaisesti käsitellä ainoa este oli se että kuukauden päivät

arvoisa puhemies kun katsotaan näitä vahvoja yhteiskunnallisia tarpeita tälle koko lakiasialle eli perintö ja lahjaveron kevennykselle niin tälle on hyvät perusteet meillä on tuhansia yrityksiä mitkä hakevat sukupolvenvaihdosta ja meillä on satoja maatiloja mitkä pohtivat juurikin tällä hetkellä mitenkä sukupolvenvaihdoksia tehtäisiin metsälahjavähennys oli jo

ja se ajoi tätä samaa linjaa sitä kautta me saamme uusia työpaikkoja kun pidämme nämä vanhat yritykset kunnossa ja saamme sinne uutta virtaa ja uusia tekijöitä kaikki signaalit mitä hallitus tuo nyt tähän pöytään ja tälle mahdollisuuksia ovat hyvin positiivisia ja ja uskon että tässä tulee enemmän sukupolvenvaihdoksia kuin aikaisempina vuosina on hyvä että tässä on menty kautta linjan ja lievennetty todella näitä prosenttiosuuksia näissä taulukoissa kuten tuossa edustaja kiviranta piti erittäin hyvän tarkan puheenvuoron asiasta tässä tullaan oikeastaan tasolle ennen vuotta kaksituhattayksitoista tämä on hyvä signaali yrityksille ja myös maatiloille tässä on ehkä vielä pienempänä toinen asia mikä on ohitettu se on se että perintöveroa ei peritä ulosottoteitse ja sen perusteella ei haeta verovelvollista konkurssiin aika monella on tietenkin huoli siitä jos perintö tulee miten siinä tulee sitten oman talouden osalta käymään ja tämä on hyvä hyvä lisäys tässä

puhemies hallituksen alkuperäinen ehdotus oli ajatukseltaan hyvä ja on tärkeää että yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia helpotettaisiin suomi on nimenomaan näissä perheyritysten asioissa eurooppalainen takapajula verrattuna esimerkiksi saksaan missä moni hyvä ja menestyvä yritys on nimenomaan perheyritys yhtenä esimerkkinä meillä rakentaa laivoja ja ja työllistää suomalaisia turussa eräs saksalainen perheyritys suomessahan on ongelma perinteisesti ollut se että firman kasvettua tietyn mittakaavan yli se vain kannattaa myydä pois ulkomaille pidän hyvänä sitä että valiokunta on kuullut asiantuntijoita ja kuultuaan tehnyt tarpeellisia tarkennuksia lakiesitykseen itse esitin lähetekeskustelussa huoleni siitä kuolemantapauskorvaus muuttuu verolliseksi se oli nähtävissä ongelmalliseksi jo voimassa olevien vakuutusten osalta toisaalta tämä kolmenkymmenenviidentuhannen euron raja ja siirtymäaikojen muokkaaminen ovat mielestäni tyydyttäviä vastauksia näihin huoliin sosialidemokraattien ja muun vasemmisto opposition hyökkäys tätä lakiesitystä vastaan on mielenkiintoinen eikö nyt ole kuitenkin niin että työllisyyttä ja työpaikkoja suomessa pitäisi pystyä tukemaan ja tämä lakiesitys omalta osaltaan auttaa sitä puheenjohtaja rinne sdpstä sanoi että viime vuosina työelämän uudistuksissa lähtökohtana ovat olleet yritysten voitot ja ja asiakkaitten tarpeet no eikö se niin ole että kun yritykset saavat voittoa niin se voitto tulee siitä kun ne tiedostavat asiakkaittensa tarpeet ja siitä syntyy työpaikkoja joista syntyy verotuloja

arvoisa herra puhemies hallituksen esitys perintö ja lahjaverolain muuttamisesta on mielestäni vaikka se on ongelmallinen erittäin hyvin perusteltu ja ajankohtainen pitää muistaa niin kuin tässä valiokunnan yleisperusteluissa mainitaan että vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien perintö ja lahjaverotusta on kiristetty koko ajan ja joka ainoa perintötilanteessa oleva yritys joka jää henkiin ja maatila joka jää toimimaan on varmasti suomalaisen yhteiskunnan kannalta paras vaihtoehto on ihan turha kuvitella tässä eduskunnan suuressa salissa salissa kenenkään että verotusta kiristämällä ja kiristämällä ja taas kerran kiristämällä loisimme joitain uusia työpaikkoja tai uutta kasvua tähän maahan on miljoona kertaa tässä suomenmaassa todistettu jo se että verotusta kiristämällä kiristämällä heitämme itsemme ulos markkinoilta ja se aiheuttaa vain lisää työttömyyttä lisää työttömyyskustannuksia ja ja sitä sosiaalista hätää jonka jonka ongelmissa tällä hetkellä suomen valtio on kaulaansa myöten meillä on tilanne jossa jokainen työpaikka on kultaakin kalliimpi tietysti näillä esko kivirannan äsken puheenvuorossaan erinomaisesti kuvaamilla keinoilla saadaan pelastettua muutamia yrityksiä ja muutamia maatiloja sillä keinoin että ne jatkavat toimintaansa ja se on varmasti tämän maan kannalta kaikkein paras ratkaisu pitää muistaa se arvoisat arvostelijat siellä opposition puolella että

vaikka nyt uuteen navettaan joka on valtava investointi maksaa tänä päivänä helposti paljon tohmajärvellä kotimaakunnassani muuan maanviljelijä investoi navettaan ja investoi siihen yksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa yksi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa kyseisestä rakennuksesta valtio saa veroina ja veroluontoisina maksuina lähes puolet elikkä

olisi mennyt matalaksi sekö on sosialidemokraattinen vaihtoehto nykyisessä suomessa minä olen sanonut tässä salissa sen miljoona kertaa että ettekö te pikkuhiljaa ala jo tunnustaa sitä että suomi on sen tien kulkenut loppuun esimerkiksi ruotsi on tässä asiassa taaskin meitä edellä jos nyt oikein muistan niin ruotsissa ei perintöveroja edes peritä siellä on tämä asia sisäistetty ajat sitten siellä osataan tämä homma hoitaa tyylikkäämmin ettei yksikään työpaikka mene hukkaan sen tautta että joku ihminen kuolee kun kaikki me täältä kuitenkin kuolemme kuolemattomuutta ei tiettävästi ole kellekään tässäkään salissa pystytty lupaamaan vaikka edustaja aaltoa tämä naurattaa mutta näin se vain on arvoisa herra puhemies lopuksi kun on nyt huudettu hätään tässä asiassa että onko se tehty oikein vai onko se tehty väärin muistutan teitä hyvät edustajakollegat siitä että perustuslakivaliokuntahan ei tee mitään veropoliittisia linjauksia eikä mitään muitakaan yhteiskunnallisia linjauksia se ainoastaan tarkastaa hallituksen esitysten perustuslainmukaisuuden onko niissä esimerkiksi ihmisten tasa arvon taikka ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta mitään suuria ongelmia totta kai se on selvä asia että perusoikeuksiakin voidaan pikkuisen rajoittaa joillakin edellytyksillä mutta kuten edustaja kiviranta kiviranta aivan oivallisesti kuvasi niiden rajoitusten tulee olla oikeasuhtaisia tarkkarajaisia ja selkeitä jos joitakin oikeuksia rajoitetaan niiden rajoitusten pitää olla oikeassa suhteessa saavutettuun hyötyyn nähden sitähän tämä peli on jotta älkää vain hyvät edustajakollegat kuvitelko että perustuslakivaliokunnasta tulee vaikka nyt valtiovarainvaliokunnan joku erotuomari joka sanoo mitä teidän tulee tehdä ei ikinä toivon mukaan edustaja harakkakin ymmärtää tämän asian tässä yhtenä iltana ihmettelin edustaja harakan dramaattisia esiintymisiä että mistä se johtuu mutta huomasin tuossa yllättäen teidän cvtänne lukiessa että tehän olette teatterialan maisteri niin että teillähän varmaan sitä dramatiikkaa riittää sen takia minä minä hämmästyin tämä asia selkisi minulle yhtenä iltana kun netistä sitä katsoin mutta tässä ei ole sen enempää dramatiikkaa tämä on ihan maalaisjärkeä ja ja sitä soisin kaikilla olevan

no edustaja hoskosella ilmeisesti on jonkinlaisia vapaa ajan ongelmia kun hän googlailee minun elämänhistoriaani tietokoneesta mutta huvinsa kullakin kuvitteletteko te todellakin että yritysvarallisuuden perijä tai maatilan perijä maksaa kaksikymmentä prosenttia perintö tai lahjaveroa ei hän maksaa maatilavarallisuudesta huojennettua veroa yksi pilkku kuusi prosenttia siis yksi pilkku kuusi prosenttia tai muusta yritysvarallisuudesta kolme pilkku viisi prosenttia ongelma syntyy vain siitä että jos osa perijöistä ei pääse tämän huojennuksen piiriin sitä ei muuta tämän tämän esityksen

arvoisa puhemies hallituksen muutettu esitys perintö perintö ja lahjaverotuksen keventämiseksi ja varsinkin valiokunnan tekemien muutosten jälkeen on hyvä ja kannatettava opposition esittämästä kiivaastakin kritiikistä huolimatta täytyy muistaa että perittävästä ja lahjoitettavasta omaisuudesta on yleensä jo ainakin kertaalleen maksettu erinäisiä veroja esimerkiksi arvonlisäveroa toisinaan pääomatuloveroa ja lisäksi useimmiten perittävä tai lahjoitettava omaisuus on hankittu työstä hankituilla varoilla joista on maksettu tuloveroa perintöveroasteikkojen alentamisessa suhteellisesti suurin kevennys tehdään nyt muutaman kymmenentuhannen euron perintöihin tämä on oikeudenmukaista koska juuri tällaisia perintöjä nimenomaan tavalliset kansalaiset usein antavat seuraaville sukupolville lahjaverotuksen tapauksessa verovapaan lahjoituksen nousee neljästätuhannesta eurosta viiteentuhanteen euroon kolmea vuotta kohti tämäkin muutos koskee tavallista suomalaista keskiluokkaa joka on ehkä vielä työelämässä osa heistä eläkkeellä ja haluaa tukea muun muassa omia lapsiaan heidän aikuistuessaan ja kotoa pois muuttaessaan arvoisa puhemies täytyy lisäksi muistaa että sekä perintö että lahjaverotus ovat kiristyneet selvästi viime vaalikauden alusta lähtien ja siten on hyvä että edellisen hallituksen toteuttamia veronkiristyksiä nyt kompensoidaan kuten muun muassa edustaja kiviranta tässä äsken toi jo esille edustaja kiuru ja edustaja harakka esittivät huolensa esityksen perustuslainmukaisuudesta nyt on muistettava että hallitus tosiaankin poisti tästä alkuperäisestä lakiesityksestä viidennenkymmenennenviidennen pykälän momentin liittyen alaikäisille myönnettävään sukupolvenvaihdoshuojennukseen samoin valtiovarainvaliokunta päätti päätti mietinnössään määrittää vuoden siirtymäajan henkivakuutuskorvausten verovapauden poistamisen osalta asiantuntijoita kuultuaan ja näiden muutosten jälkeen mahdolliset aiemmat perustuslailliset ongelmat ovat mielestäni viimeistään poistuneet jos niitä on koskaan ollutkaan

tähdennän nyt vielä kerran jos se jäi epäselväksi että meidän velvollisuutemme täällä on noudattaa eduskunnan pykälää silloin kun perustellusti nousee esiin mahdollinen epäselvyys perustuslaillisessa tilanteessa mutta haluaisin vielä jatkaa kun yhdessä puheenvuorossani totesin että perustuslain tarkastelun kammoaminen kävi veronmaksajille kalliiksi mitä oikeastaan tarkoitin yksi valiokunnan verojaoston kuulema valtiosääntöasiantuntija oli sitä mieltä että myös kuolemanvaravakuutusten verovapauden poisto olisi edellyttänyt perustuslaillisuuden tarkastelua hallituspuolueet kammosivat lakiesityksen käsittelyä perustuslakivaliokunnassa niin paljon että ne lisäsivät vakuutuskorvausten veromuutoksiin vuoden lisäajan jolla katsoivat ratkaisseensa perustuslaillisuusongelman kuitenkin jaoston kuulema asiantuntija korosti että asiaa käsittelevän valiokunnan ei kuulu arvioida millä toimilla esityksen perustuslaillisuus varmistettaisiin tämän tarkastelun voi tehdä vain perustuslakivaliokunta tämä perustuslakivaliokunnan pelko kävi veronmaksajille hyvin kalliiksi valiokunnan enemmistö lisäsi hallituksen esitykseen vakuutuskorvausten muutoksille tarpeettoman pitkän siirtymäajan jonka kustannukset verovuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakahdeksantoista yltävät kahteenkymmeneen miljoonaan euroon

harakan puhe kuulostaa aika ristiriitaiselta toisaalta hän nyt suree tätä kahtakymmentä miljoonaa joka valtiolta jää nyt saamatta kun kun tehtiin nämä siirtymäsäännöt vuoden alkuun toisaalta hän näkee perustuslaillisia ongelmia tässä vakuutuskorvauksen perintöveron alaiseksi tulemisessa en oikeastaan tähän muuta pysty sanomaan kuin että muistan että muistan että valtiovarainministeriön vero osaston ylijohtaja joka nyt on eläkkeellä lasse arvela sanoi aikanaan että mikään sijoitusinstrumentti ei nauti perustuslain suojaa verolakien muutosta

arvela viisas mies mutta ei kuitenkaan valtiosääntöoppinut en ymmärrä ollenkaan mitä ristiriitaa edustaja kiviranta tuossa haki perustuslakivaliokunta olisi määrittänyt minimiehdot sille että perustuslaillisuus tulee jos se edes on kyseenalainen tässä tässä verovapauden poistossa silloin silloin olisimme aivan varmasti saaneet halvemman ratkaisun kuin tämä perustuslakivaliokunnan pelossa lätkäisty kahdenkymmenen miljoonan hintalappu siinä ei ole mitään ristiriitaa minun periaatteeni on se että veronmaksajien rahoja pitää aina säästää silloin kun on mahdollista

arvoisa herra puhemies arvoisat

näin ollen ajattelin tässä yhteydessä vielä tästä näkökulmasta aihetta käsitellä vaikka toki tiedostan sen että nämä kysymykset jotka liittyvät perustuslakivaliokunnan tulkintalinjauksiin ja asiantuntijarooliin siellä ja niin edelleen olisivat monen erillisen seminaarin arvoisia kysymyksiä oma käsitykseni on siis se että viimeisten vuosien saatossa perustuslakivaliokunnan tulkintalinja on muodostunut liian tiukaksi mistä minä näin voin päätellä no tietysti yksittäisistä perustuslakivaliokunnan lausunnoista olen ollut sitä mieltä että niissä on liian tiukasti tulkittu meidän perustuslakia mutta kyllähän tämän että linja on liian tiukka voi päätellä jo siitäkin miten merkittävä osa tänne tulevista hallituksen esityksistä lähetetään perustuslakivaliokuntaan jotta valiokunta arvioisi ovatko ne sopusoinnussa suomen perustuslain säädösten kanssa en nyt ole ihan varma tuosta tutkintavankeusasiasta siinä perustuslakikysymyksiä käsiteltiin kuitenkin useampi liuska mutta luulen että esimerkiksi se on lähetetty perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi ja kohta täällä käsitellään opintotukilain muutosta joka luonnollisesti on käsitelty perustuslakivaliokunnassa kun seuraamme julkista keskustelua voimme havaita että tässä maassa ei suunnitella oikeastaan yhtään merkittävämpää uudistusta oli sitten kyse perustulokokeilusta sotesta mistä tahansa

ilman että vähintään julkisessa keskustelussa nähtäisiin tuohon uudistukseen liittyvän huomattavia perustuslakiongelmia nämä perustuslakiongelmat ja tulkinnat kumpuavat siitä minkälaisia tulkintoja eduskunnan perustuslakivaliokunta on viimeisten vuosien aikana ottanut perustuslaki on hyvin yleinen jokaisessa säädöksessä yleisesti todetaan tietyt asiat kaikki muu on tulkintaa on aivan luonnollista että tulkinta ei voi vaihdella päivästä päivään tai kuukaudesta kuukauteen ja on aivan luonnollista että perustuslakivaliokunnan pitää tulkintalinjauksissaan pohjata tulkintansa varhaisemmalle tulkintakäytännölle tämän sanottuanikin tai tämän takiakin totean että mielestäni harkitusti ja perustellusti on syytä perustuslakitulkinnoissa tässä maassa ja myös perustuslakivaliokunnassa ottaa painavia askelia väljemmän tulkinnan suuntaan esimerkkinä on juuri nyt esillä oleva kysymyksenasettelu eli verotus versus yhdenvertaisuus verotus asettaa jatkuvasti siis jatkuvasti eri kansalaisia erilaisiin asemiin on erilaisia tulolajeja on progressiivisuutta on hyvin erilaisia verovähennyksiä

laajemminkin jos sitä hyvin tiukasti ruvetaan tulkitsemaan voidaan sanoa että lähes jokainen lakiesitys tässä salissa sosiaalipolitiikka ansaitsisi perustuslakitarkastelun mutta yhdenvertaisuussäädös on ennen kaikkea tarkoitettu estämään mielivalta ja toinen momentti estämään syrjintä ja kun tästä lähdettäisiin ja katsottaisiin onko kyseessä mielivalta tai onko kyseessä syrjintä ja kun todetaan kuten nyt puheena olevassa asiassa on helppo todeta että kyse ei ole kummastakaan niin silloin ei ole kyse mistään perustuslainvastaisuudesta toistan sen esimerkin jonka esitin tässä eräänä iltana jos hyvin tiukasti tulkitaan yhdenvertaisuutta niin selittäkää minulle miksi ammattiyhdistysjäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia mutta esimerkiksi puoluejäsenmaksut eivät ole verovähennyskelpoisia perusteluksi ei ainakaan riitä se että ammattiyhdistystoiminta on yhteiskunnallisesti merkityksellistä koska myös puoluetoiminta on vähintään yhtä tärkeätä demokratiamme ja yhteiskunnallisen toiminnan kannalta perusteluksi ei riitä se että ay jäsenmaksu on eräänlainen tulonhankkimisvähennys sillä kuten eräänä iltana täällä totesin jos meillä on talvivaaran no sanon talvivaaran kaivoksella kaksi metallimiestä joista toinen saa vähentää metalliliiton jäsenmaksun mutta toinen ei saa vähentää keskustan jäsenmaksua niin luulen että jälkimmäinen on tärkeämpi tulonhankkimispuoli jälkimmäinen vähennys olisi perustellumpaa tulon hankkimisen kannalta kuin edellinen jäsenmaksu eli te jotka täällä haluatte että yhdenvertaisuuspykälää tulkitaan hyvin tiukasti tulkaa kertomaan täältä pöntöstä tai sieltä salista miksi ay jäsenmaksut saa vähentää mutta esimerkiksi puoluejäsenmaksua ei saa vähentää ja huom minä siis kannatan ay jäsenmaksujen vähennyskelpoisuutta koska muuten työnteon verotus kiristyisi jota en kannata ja minä en vaadi puoluejäsenmaksun vähennyskelpoisuutta minä yritän vain sanoa että on aivan normaalia politiikkaa ja harkinta kuuluu eduskunnalle minkälaisia vähennyksiä halutaan tehdä ja minkälaisia ei sitten jos on varsinainen tarkoitus syrjiä tai olla mielivaltaisia ollaan perustuslakikysymysten äärellä herra puhemies sanon vielä että perustuslakivaliokunta on nyt tänä syksynä ottanut yhdenvertaisuuden valossa kantaa kahteen verokysymykseen eli niin sanottuun raippaveroon hyvätuloisille eläkeläisille ja niin sanottuun metsälahjavähennykseen perustuslakivaliokunta on mielestäni täysin perustellusti ja yksimielisesti katsonut että kummassakaan ei ole ongelmia perustuslain ja sen yhdenvertaisuussäädöksen kannalta ja tästä olen tyytyväinen mutta kun luen tuon lausunnon perustelut esimerkiksi tässä raippaverossa jossa pohditaan sitä että mitäs sitten jos se merkitys eläkkeensaajien ja palkansaajien välillä olisi suurempi ja koskisi muitakin kuin suurituloisia

en ole ollenkaan yhtä tyytyväinen kun täällä sanottiin että perustuslakivaliokunta päättää eivät sen asiantuntijat niin haluan lopuksi sanoa että näinhän se tietysti on mutta on luonnollista että perustuslakivaliokunnan kuulemilla asiantuntijoilla on keskeinen merkitys valiokunnan kantojen muodostumisessa ja näin pitääkin olla eri asia on se että minä toivoisin että esimerkiksi nyt kun käsitellään sitä olisiko perustuslain vastaista säätää sellainen avioliittolaki joka rajaisi avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi kuultaisiin vähän laajempaa asiantuntemusta ja samoin useissa muissakin kysymyksissä aivan lopuksi herra puhemies kun sattui silmiini niin totean että tässä on tänään myöhemmin käsittelyssä opintotukiasia josta perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon numero viisikymmentäkahdeksan kautta kaksituhattakuusitoista siis se on viideskymmeneskahdeksas lausunto tällä vaalikaudella tässä lausunnossa perustuslakivaliokunta on hyvin tyytyväinen siitä että vanhempien tulot eivät enää vaikuta edes tiettyjen kotona asuvien opiskelijoiden tuloihin perustuslakivaliokunta pitää tätä tärkeänä yhdenvertaisuussäädöksen kannalta mutta kirjoittaa sen jälkeen ja perustuslain kuudennentoista pykälän toisen momentin sen säännöksen kannalta jonka mukaan mahdollisuus saada muuta kuin perusopetusta on turvattava yhtäläisesti eli rikkaalle ei saa antaa vähemmän opintotukea kuin köyhälle tämä on nyt perustuslakivaliokunnan tulkinta hip hurraa

ettei nyt jäisi mitään epäselväksi niin minulla ei ole minkäänlaista mielipidettä perustuslain tulkintojen oikeasta tiukkuudesta tai löysyydestä mutta minulla on mielipide siitä että eduskunnan työjärjestyksen pykälää pitää noudattaa tai se ei ole edes mielipide se on velvoite sitä ei saa vahingoittaa

arvoisa herra puhemies muutama kommentti lähinnä edustaja kivirannan ja edustaja zyskowiczin käyttämiin puheenvuoroihin jotka ovat sinänsä hyvin arvokkaita ja ansioituneita edustaja zyskowiczille sanoisin näin että jos paloauto on punainen niin se ei tarkoita sitä että kaikki punaiset autot ovat paloautoja eli käytännössä tämäntyyppinen keskustelu jossa yhdestä yksityisestä asiasta lähdetään yleistämään ja viemään keskustelu hyvinkin yleiselle tasolle on sinänsä arvokasta hyvää keskustelua ja puheenvuorosi jonka uusit tänään on erittäin hyvää harkintaa meille kaikille kaikki voimme siitä oppia mutta se ei nähdäkseni de facto juuri tähän kysymykseen sillä tämä kysymys on monella tapaa poikkeus se on poikkeus jo vuoden kaksituhattakahdeksan tapahtumien vuoksi se on hyvin erityyppinen kysymys sen takia että siitä lähtien on jatkunut vakiintumaton oikeuden tila mikä on hyvin ongelmallista ja kaiken olemassa olevan ja tulevan lainsäädännön pitäisi kestää perustuslaillisuusarviointia on hyvin ongelmallista jos meillä on voimassa olevaa lainsäädäntöä jota ei ole arvioitu perustuslain kannalta toisaalta nämä asiat että hallitus on kaksi kertaa muuttanut omaa esitystään ja meillä on vielä kuten edustaja harakka sanoi eduskunnan työjärjestyksen kolmaskymmeneskahdeksas pykälä velvoittaa meitä toimimaan

kautta tässä kysymyksessä jo itsessään osoittavat että pitäisi olla itse asiassa hyvinkin voimakkaat argumentit jos tästä yksittäisestä asiasta lähdetään tekemään hyvin yleisiä johtopäätöksiä toinen asiani on edustaja kivirannan suuntaan se että jos alaikäisten sukupolvenvaihdokseen liittyvä huojennus on hallitukselle tärkeä ja sen poisjäänti on surullinen asia niin tähän on olemassa ratkaisu tuokaa koko säädös ja siihen esitetty muutos ja laajennus eduskunnan käsittelyyn keväällä vai tahdotteko kieltää tämän alaikäiselle tarkoitetun huojennuksen kolme kertaa

arvoisa puhemies tämä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta hallituksen esityksessä tavoitteena on kompensoida sähköintensiiviselle teollisuudelle päästökaupasta aiheutuvia epäsuoria kustannuksia laissa määritellyt toimialat voisivat saada valtiolta tukea päästöoikeuden hinnasta johtuvan korkeamman sähkönhinnan kompensoimiseksi hallituksen esityksessä säädettäisiin tuen hakemisesta tuen myöntämisen perusteista tuen määrän laskemisesta sekä viranomaistehtävistä sekä viranomaistehtävistä todentamisesta ja valvonnasta maksettavan tuen suuruus riippuisi muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä tämä lakiehdotus liittyy valtion vuoden

talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi budjettilakina ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana lain voimaantulo edellyttää että euroopan unionin komissio on hyväksynyt lakiehdotukseen sisältyvän valtiontuen tavoitteena on että laki tulisi voimaan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta talousvaliokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomana valiokunnan mietintöön sisältyy pykälävastalause sekä hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksen sisältävä vastalause talousvaliokunta toteaa että lakiesityksen tavoitteena on kompensoida sähköintensiiviselle teollisuudelle päästökaupasta epäsuoria kustannuksia esitetyssä laissa säädettäisiin tuen hakemisesta tuen myöntämisen perusteista tuen määrän laskemisesta sekä viranomaistehtävistä todentamisesta ja valvonnasta sääntely pohjautuu euroopan komission antamiin valtiontuen suuntaviivoihin tietyistä päästökauppajärjestelmään liittyvistä valtiontukitoimenpiteistä vuoden kaksituhattakaksitoista jälkeen hallitusohjelman mukaan tuki rahoitetaan päästöoikeuksien huutokauppatuloilla valtion talousarviosta hallituksen esityksen mukaan päästöoikeuksien huutokauppatuloja ei kuitenkaan erityisesti osoitettaisi tähän tarkoitukseen tai rahastoitaisi valtion talousarviossa

valiokunnan mukaan päästöoikeusdirektiivin sisältämä lista huutokauppatulojen käyttökohteista on suosituksen luontoinen talousvaliokunta toteaa vielä että päästökaupan kustannusten kompensoinnin tuki instrumentti on katsottu tarpeelliseksi hiilivuodoksi kutsutun ilmiön hillitsemiseksi tuotannon markkinaosuuksien tai investointien arvioidaan siirtyvän maihin joissa ilmastopolitiikan kustannukset teollisuudelle ovat päästökauppajärjestelmään sitoutuneita maita alhaisempia kun pariisin ilmastosopimus tulee sovellettavaksi vuonna kaksituhattakaksikymmentä kilpailuasetelman odotetaan tasoittuvan hallituksen esityksessä laissa määritellyt toimialat voisivat saada tukea päästöoikeuden hinnasta johtuvan korkeamman sähkönhinnan kompensoimiseksi tuen suuruus riippuu muun muassa päästöoikeuden hinnasta sekä tuen saajan sähkönkulutuksesta tai tuotannon määrästä talousvaliokunta pitää rajoitusta tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon päästökauppajärjestelmän perimmäinen tavoite eli hiilidioksidipäästöjen kustannustehokas vähentäminen hallituksen esittämällä alenevalla tuki intensiteetillä intensiteetillä saavutetaan sekä pitkän aikavälin kannustimet ottaa ulkoisvaikutukset täysimääräisesti huomioon että lyhyen aikavälin kannustimet siirtyä vähähiilisiin teknologioihin kustannukset valtiontaloudelle muodostuvat tuensaajille maksettavan tuen lisäksi tukijärjestelmää hallinnoivan viranomaisen määräraha ja

talousvaliokunta muistuttaa että vaikeudet arvioida tarkasti tuen perusteena olevaa sähkönkulutusta tai perustuotosta tai päästöoikeuden hintakehitystä aiheuttavat epävarmuutta tuen kokonaismäärää koskeviin arvioihin talousvaliokunta pitää tärkeänä että yritystukijärjestelmää uudistettaessa kriteereitä kehitetään tavalla joka tukee innovatiivisuutta energiatehokkuutta ja energian säästämistä nykyistä paremmin valiokunta myös edellyttää että kustannuskompensaation ohjaavaa vaikutusta seurataan ja tutkitaan ja tuen muotoja ja perusteita tarvittaessa arvioidaan uudelleen talousvaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sadanneljänkymmenenseitsemän sisältyvän lakiehdotuksen

arvoisa puhemies

tutkimus kehitys ja innovaatiotukia on myös muistettava että paljon energiaa käyttävää teollisuutta tuetaan jo nyt vuosittain sadoilla miljoonilla euroilla sähköveron alennuksen muodossa hallitus perustelee päästökauppakompensaation tarvetta hiilivuodon estämisellä kuitenkaan tutkimukset eivät tunnista tällä hetkellä merkkejä hiilivuodosta tämä tuki kohdistuisi pääasiassa metsäteollisuudelle arviolta jopa kuusikymmentäyhdeksän prosenttia tuen määrästä kysymys kuuluu onko metsäteollisuudessa siis erityinen riski hiilivuodolle näin ei voida katsoa olevan voimakkaat investoinnit osoittavat että metsäteollisuus näkee tulevaisuuden toimintaedellytykset suomessa hyviksi ilman uusia tukiaisiakin ylipäätään hiilivuodon riskiä on vaikea nähdä koska päästöoikeuksien hinnat ja sähkön hinta ovat nyt ja todennäköisesti myös lähivuosina matalalla tasolla kompensoitavaa ei siis juuri ole kun sähkön hinta ei ole nousussa ja päästöoikeuksien hinta mataa hallitus siis tuhlaa veroeuroja sellaisen uhan torjuntaan jota ole näköpiirissä terästeollisuudessa tuotannon siirtymistä on tapahtunut ja sen uhka on edelleen todellinen mutta se ei niinkään liity päästökauppaan vaan kiinan harjoittamaan teräsdumppaukseen markkinan muutokseen ja tuotantopanosten hintoihin komissio onkin onneksi ryhtymässä puuttumaan asiaan esimerkiksi tariffeilla päästökauppakompensaatio ei siis ole oikea työkalu myöskään

on päätetty ettei turvesoita enää oteta sellun ja palmuöljyn tuotantoon suomen ja eun tulee seurata tarkasti erityisesti yhdysvaltojen ilmastopolitiikkaa jos tuleva presidentti donald trump toteuttaa uhkauksensa irrottaa yhdysvallat pariisin sopimuksesta tulee eun harkita hiilitullien asettamista ilmastosopimuksen ulkopuolisille maille

myös vaikea perustella tilanteessa jossa päästöoikeuden hinta on alle neljä euroa hiilitonnilta kun hinnan pitäisi olla yli kolmekymmentä euroa jotta päästökauppa toimisi niin kuin on tarkoitettu mikäli eun päästökauppa alkaa toimia tehokkaammin ja muut maat eivät hinnoittelisi edelleenkään omia päästöjään kasvattaisi se hiilivuodon riskiä huomattavasti sellaisessa tilanteessa päästökaupan aiheuttaman sähkön hinnannousun kompensointi runsaasti energiaa kuluttavalle teollisuudelle olisi perusteltua nyt emme kuitenkaan ole siinä tilanteessa tukea ei myöskään pidä sitoa menneeseen toimintaan vaan tuki tulee kohdentaa alan uudistamiseen ja päästöjen vähentämiseen tukea tulee myöntää sellaisiin investointeihin jotka parantavat yritysten energiatehokkuutta tai jotka voivat synnyttää uusia ympäristöystävällisiä vientituotteita

nyt esitetyssä muodossa päästökauppakompensaatio on vain yksi tuki lisää teollisuudelle eikä se kannusta teollisuutta työllistämään investoimaan tai uudistumaan sitä ei voi perustella tässä tilanteessa kun kaikesta muusta leikataan ja kaikista tehokkaimpia yritystukia leikataan kovalla kädellä on kuitenkin huomioitava se mahdollisuus että päästöoikeuden hinnannousun myötä hiilivuodon riski kasvaa siksi olen tehnyt kaksi muutosehdotusta lain pykäliin toivon että tutustutte niihin ja että eduskunta hyväksyisi ne tulevassa käsittelyssä ehdotan pykälissä että päästökauppakompensaatiota aletaan maksamaan tilanteessa jossa päästöoikeuden hinta ylittää kolmekymmentä euroa ja että se sidotaan energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistäviin investointeihin

puhemies on kuitenkin otettava huomioon se että sähkön hinta on euroopassa tai eussa toiseksi alhaisin omassa lausunnossaan valtion taloudellinen tutkimuskeskus on kritisoinut tätä hallituksen esittämää tukea monesta näkökulmasta mutta yksi niistä on se että se ei käytännössä kannusta yhtään mihinkään vaikka yritys vähentäisi tuotantoaan suomessa ja työvoimaansa suomessa neljäkymmentäyhdeksän prosenttia niin se saisi aivan saman

puhemies kuten edustaja sarkkinen tässä totesi hyvin jos tämä tuki olisi muotoiltu toisin sitä olisi voitu kannattaa myös mahdollisesti ongelma on se valuvika siinä että tässä muodossa kun energiaintensiivinen teollisuus saa tuen sillä ei ole mitään ohjaavaa vaikutusta tässä muodossa maksettuna tuki ei laske teollisuuden sähkön hintaa jolloinka se ei myöskään paranna kannattavuutta kun tuotteita valmistetaan jolloinka se ei voi myöskään vaikuttaa siihen että kilpailukyky paranisi toisin sanoen tässä annetaan teollisuudelle rahaa ilman ohjaavaa vaikutusta ja käytännössä se tarkoittaa sitä että nämä summat menevät osingonmaksuun

arvoisa puhemies suomessa sähkön hinta on tällä hetkellä matala eikä merkittäviä nousupaineita ole näköpiirissä joten suurta kompensoitavaa ei kyllä ole nyt eikä tulevina vuosina suomen teollisuuden tuleva kilpailukyky on todella paljon riippuvainen siitä minkälaiset tuotantoprosessit meillä on ja minkälaisia tuotteita meillä on siinä erittäin tärkeätä on panostaa tutkimukseen tuotekehitykseen uusiin innovaatioihin ja uusiin tuotantoprosesseihin ja sitä pitäisi nimenomaan tukea sitä pitäisi tukea sillä tavalla että jos tämmöinen tuki halutaan antaa se sidottaisiin näihin energiatehokkuutta ja uusia ympäristöystävällisiä tuotteita kehittäviin investointeihin ja innovaatioihin sitä pitäisi tukea sillä tavalla että yritystuissa painotettaisiin tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotukia eikä niinkään tällaisia tukimuotoja joita ei ole sidottu mihinkään tuleviin investointeihin vaan joita annetaan menneen toiminnan perusteella ja edes

arvoisa herra puhemies ihmettelen tätä energiakeskustelua yleensäkin senkin takia kun suomi on energiaintensiivinen maa sen me tiedämme kaikki esimerkiksi viime tammikuussa taisi olla seitsemäs päivä tammikuuta suomi tarvitsi

neljä terawattituntia lisää sähköä selvitäkseen ettei tarvitse maassa lähteä ajamaan joitakin alueita alas pois valtakunnan verkosta vieläkö te veljet ja sisaret haluatte tätä tilannetta lisää että meillä puuttuu valtavasti sähköntuotantoa tästä maasta tällä hetkellä ja juttu on niin niin että jos me haluamme tässä maassa pitää elintasoa yllä meillä on pidettävä huoli siitä että tässä maassa tuotetaan energiaa nämä tuet mistä tässä nyt puhutaan ovat pikkuripauksia siihen ongelmaan mikä mikä meillä nyt on se jättiongelma kyllä minä sanon että me voimme puhua täällä hiuksista ja hiuksenjuurista mutta kun emme huomaa koko asiaa niin täksi se sitten menee ymmärrän tämän ongelman mistä nyt puhutaan ei edustaja sarkkinen en ole ulkona kartalta mutta katsokaapas vähän kokonaisuutta välillä tekisi hyvää sekin

puhemies minä en toivo tämmöisiä tukimuotoja mutta tätä me emme voi ajatella kansallisena ratkaisuna vaan tämä on kansainvälinen ratkaisu jos meidän kilpailijamaat käyttävät tätä tukea osa jopa mitä eu sallii josta suomi käyttää vain viisikymmentä prosenttia joka minun mielestäni on kohtuullinen niin tämä ei ole kansallinen ratkaisu vaan tämä on tapa huolehtia suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä niin että me saamme niitä tuotteitamme markkinoille hyödyntämällä samaa tukijärjestelmää mitä muut tekevät tämä on se olennainen asia siksi me emme voi edellyttää tämän kompensaation käyttämistä johonkin muuhun tarkoitukseen kuin tuotteitten hintoihin joka auttaa sitä kilpailukykyä toisin kuin vartia sanoo tämä ei valu mihinkään osakkeenomistajille tämä varmistaa vain suomalaisen

puheenvuoro

arvoisa puhemies tämä raskaan teollisuuden oma metsälahjavähennys eli suora lahja tehottoman ja paljon päästöjä aiheuttavan toiminnan jatkamiseen on sekä hallitusohjelman että markkinatalouden vastainen jos täällä olisi joitakin demarieduskuntaryhmän jäseniä niin tätä voisi pitää ikään kuin demarien kolme iloista rosvoa retoriikan hengessä vaikka raskaan sarjan rosvona aivan samalla tapaa kuin sen sijaan että verotuksessa kuljettaisiin kohti laajoja mutta verrattain matalia veropohjia tehdään jatkuvasti uusia yritystukia ja uusia verotukia eli vähennyksiä ja kompensaatioita vähennysten ja kompensaatioiden perään toivon että että

yrittäjävähennyksistä kriittisesti puhunut oppositio olisi hereillä myös tämän kompensaation osalta ja etenkin kokoomus voisi vihdoin palata edes jonkinlaisen markkinatalouden tielle valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan hiilivuodosta ei tähän mennessä ole ole löydetty näyttöä ja hiilivuotoriski on uskomus ei havaintoihin perustuva tosiasia puheet hiilivuotoriskistä perustuvat siihen että kukaan muu kuin eu ei ikään kuin vähentäisi päästöjään maailmasta löytyy vähintään yhdeksäntoista yhdeksäntoista toimivaa tai suunnitteilla olevaa erilaista päästökauppajärjestelmää ja käytännössä kaikki maat ovat sitoutuneet pariisin sopimukseen jos yhdysvallat toimii toisin niin aivan kuten edustaja sarkkinen toi esiin me voimme ottaa käyttöön hiilitullit siinä vaiheessa ja se on huomattavasti fiksumpaa ja tehokkaampaa toimintaa arvoisa puhemies pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan kompensaatioon oikeutettujen toimialojen osuus on suomessa selvästi korkeampi kuin muissa eu jäsenvaltioissa

tutkimuslaitos toteaakin että näiden toimialojen tukien lisääminen entisestään ei edistä kansantalouden kasvuedellytyksiä eikä yritystoiminnan tehokkuutta kun rahaa on vähän pitäisi olla erityisen tarkkana siinä miten noita vähiä rahoja käytetään eurojen sitominen verrattain heikkojen kasvunäkymien toimialoihin valtiontuen keinoin tosiasiassa alentaa kansantalouden kasvuedellytyksiä uudet tuet ovat kyseenalaisia myös siksi että raskas teollisuus hyötyy jo nyt ja alemmasta sähköverokannasta tästä numeroiden kautta osoituksia että ensi vuoden budjetissa teollisuuden alemman sähköveron mukainen tuki on arvioitu noin neljäksisadaksi miljoonaksi euroksi ja energiaintensiivisen teollisuuden veroleikkurin mukainen tuki on noin kaksisataakaksikymmentä miljoonaa euroa tähän päälle siis ollaan antamassa vielä miljoonaa euroa lisää eniten saastuttavan teollisuuden tukemiseen miksi hallitus siis pyrkii tietoisesti alentamaan kansantalouden kasvuedellytyksiä ja ohjaa euroja työn ja yrittämisen tukemisesta haittojen tukemiseen etenkin tilanteessa jossa suomen sähkön hinta on eun toiseksi alhaisin kuten edustaja hassi tosiaan aikaisemmin jo viittasi

arvoisa puhemies kyllä minä hieman surullisesti kuuntelin sitä miten tässä edellisessä puheenvuorossa suhtauduttiin kotimaiseen teollisuuteen täytyy ymmärtää että suomalainen teollisuus on yksi maailman kärkiluokkaa olevista ja erittäin pitkälle kehittänyt uusia tekniikoita ympäristöllisyyttä ja kestävyyttä jos mietitään vaikkapa terästuotantoa suomessa niin itse asiassa outokumpu ei ole kyllä maksanut viiteen vuoteen osinkoja terästeollisuuden osalta se ei ainakaan osinkoihin silloin voi mennä kuten täällä keskustelussa on tuotu esille oikeastaan se että kaikki se romumetalli mitä me euroopasta suinkin vain saamme tuodaan uudestaan jatkojalostettavaksi pohjoisille tehtaillemme ei minun mielestäni ole mikään aivan pieni ympäristöseikka ja se että se teräs pystytään uudestaan jatkojalostamaan korostaisin tässä että tämä vattinkin kritiikki kesältä kohdistui ennen kaikkea vihreiden ja vasemmiston luomaan energiaveroleikkuriin joka kyllä

puhemies minusta on ongelmallista että tämän maan hyvin ansioituneet tutkijat ovat todenneet tämän päästökaupan kompensaation olevan tehoton eli suomeksi sanottuna ylimääräinen raha joka on myönnetty teollisuudelle ei luo lisäarvoa eikä paranna työllisyyttä eli se raha menee suomeksi sanottuna hukkaan kysymys kuuluu eikö tälle rahalle olisi parempaa käyttöä kyllä olisi meidän mielestämme mitä meillä on voitaisiin käyttää esimerkiksi koulutussäästöjen paikkaamiseen ja hyvin moneen muuhun kohteeseen

puhemies noin seitsemänkymmentä prosenttia tästä päästökauppakompensaatiosta menee metsäteollisuudelle metsäteollisuus ei ole tähän päivään mennessä maksanut päästöistään vaan on saanut kaikki päästöoikeutensa ilmaiseksi tämän lisäksi me olemme vielä kompensoimassa tätä samaan aikaan kun sähkön hinta on ennätysalhainen ja myös päästöoikeuksien hinta on olematon

ja sen jälkeen edustaja aallolle ja sitten siirrytään puhujalistaan
arvoisa puhemies edustaja kulmuni puhui tässä suomalaisesta terästeollisuudesta ja ja on totta että suomalainen terästeollisuus on on kyllä tehnyt hyvää työtä siellä on vähennetty päästöjä ja kehitetty uusia suhteellisen ympäristöystävällisiä tekniikoita

huomioon ottaen että terästuotanto aina tuottaa jonkun verran päästöjä mutta suomalainen terästuotanto on puhdasta terästuotannon siirtyminen erityisesti kiinaan on tosiasia mutta se ei niinkään kuten tuossa puheenvuorossani totesin liity hiilivuotoon tai sähkön hintaan vaan se liittyy kiinan harjoittamaan teräsdumppaukseen epäterveelliseen teräsdumppaukseen se liittyy maailmanmarkkinoiden rakenteen muutokseen se liittyy tuotantopanosten hintojen eroihin eli sitä ei tällä asialla ratkaista ei varsinkaan kun tämä tuki tulee menemään terästeollisuudelle noin kolmetoista prosenttia seitsemänkymmentä prosenttia menee

metsäteollisuudelle ja metsäteollisuus investoi tällä hetkellä suomeen erittäin voimakkaasti

tämän debatin osassa edustaja aalto
arvoisa herra puhemies on syytä tosiaan muistaa se että kun puhutaan tästä päästöhuutokaupan kompensaatiosta ja verrataan siihen että kyllä muissakin maissa tämmöisiä tukia annetaan niin tämän neljänkymmenenkolmen miljoonan euron päälle tulee tosiaan neljäsataa miljoonaa euroa sähköveron mukaista alennettua kannan mukaista tukea ja energiaintensiivisen teollisuuden veroleikkurin mukainen tuki on noin kaksisataakaksikymmentä miljoonaa euroa kun puhutaan näistä tuista niin pitää katsoa sitä kokonaisuutta millainen kakku siitä syntyy jos kaikki ne eurot käytetään siihen että kuljetaan kehityksessä täysin vastavirtaan niin tehdään itse asiassa karhunpalvelus jolloin yksi euro lämmittää pienen hetken mutta se saattaa olla itse asiassa esteenä kymmenelle uudelle työpaikalle myöhemmin

arvoisa puhemies olen pettynyt paitsi hallituksen esitykseen myöskin siihen että talousvaliokunta päätti jättää ottamatta huomioon

tilanteeseen jolloin oikeasti voisi olla ajateltavissa että sille on perusteita mutta ihan rautalangasta vielä ne perustelut miksi pidän tätä huonona ja perusteettomana ja vääränä ratkaisuna ensinnäkin talousvaliokunnan puheenjohtaja turunen totesi että tämä olisi tarpeen hiilivuodon hillitsemiseksi no tätä hiilivuotoa väitteitä hiilivuodosta on paljon mutta vatt valtion taloudellinen tutkimuskeskus on todennut että näyttöä hiilivuodosta ei ole toiseksi onko sähkön hinta suomessa korkea päästökaupan takia no ei ole sähkön hinta on suomessa eun toiseksi alhaisin esimerkiksi saksassa tanskassa ja britanniassa sähkö on teollisuudelle paljon kalliimpaa kuin suomessa kolmanneksi ovatko nämä kyseiset alat ylipäätänsä eun päästökaupasta jotenkin kärsineet no siltä ei vaikuta kun esimerkiksi carbon market watch analyysijärjestön mukaan päästökaupan alaiset suomalaiset yritykset ovat vuosien kaksituhattakahdeksan ja välillä ansainneet päästökaupalla yli neljäsataakahdeksankymmentä miljoonaa euroa ja tähän lukuun ei vielä sisälly metsäteollisuus metallijalostus kyllä sisältyy neljänneksi kärsivätkö nämä alat tukien puutteesta edustaja aalto jo totesi pariinkin kertaan että nämä alat nauttivat jo ennestään neljänsadan miljoonan euron arvoista etua alennetusta sähköverosta ja noin kahdensadan miljoonan euron etua energiaveroleikkurista viidenneksi ohjaako tämä tuki jollain tavalla näiden alojen toimintaa suomen taloutta ja työllisyyttä parantavaan suuntaan kuten jo debatissa totesin vattin lausunnossa sanotaan että ei ohjaa jos tuotantoa ja työpaikkoja leikataan neljäkymmentäyhdeksän prosenttia eli himppua vaille puolet tuki säilyy aivan samansuuruisena kuin jos tuotanto pysyisi entisellään tai kasvaisi kuudenneksi onko eu todellakin ainoa jonka markkinoilla hiilelle on hinta no ei ole tässä debatissa jo tuli esille että niitä on kymmeniä maita sen lisäksi on olemassa yhdysvaltojen osavaltioita ja kanadan ja kiinan provinsseja joissa jo toimii päästökauppa monilla näillä markkinoilla esimerkiksi kiinassa päästöoikeuden hinta on korkeampi kuin euroopassa näiden alueiden on arvioitu tuottavan neljäkymmentä prosenttia maailman bruttokansantuotteesta ja ensi vuoden alussa kiinassa päästökauppa tulee laajenemaan koko maahan

mitä tulee asenteeseen suomalaista teollisuutta kohtaan minä haluaisin muistuttaa että suomalainen teollisuus vaikka se historiallisesti on ollut paljolti juuri näitä raskaan teollisuuden energiaintensiivisiä aloja tänä päivänä ja tulevaisuudessa on paljon muutakin jo muutama vuosi sitten ympäristöteknologia eli cleantech nousi liikevaihdoltaan vienniltään ja työllistävyydeltään metsäteollisuutta suuremmaksi alaksi jos tässä tuessa voisi olla jotain järkeä jos se suunnattaisiin energiaa energiaa säästäviin ja päästöjä vähentäviin investointeihin sellaisiin investointeihin näillä raskaan teollisuuden aloilla joihin suomalainen ympäristöteknologia tarjoaa ratkaisuja silloin se voisi kehittää eteenpäin niitä suomalaisia teollisuudenaloja joiden maailmanmarkkinat ovat kasvussa

on huomauttanut myöskin siitä että tuet pitäisi kohdistaa ensisijaisesti sellaisiin aloihin joiden näkymät ja nimenomaan kasvunäkymät maailmalla ovat ovat suuret mutta tämä tuki kohdistuu päinvastoin sellaisiin aloihin jotka ovat historiallisesti suuria mutta joiden kasvunäkymät eivät ole suuret kuten moni kollega tässä jo totesi se pikemminkin lyö korvalle sitä osaamista jota suomessa myös on ja liiketoimintana jo isosti on

arvoisa puhemies

kompensaatio annetaan sata prosenttisesti ja meillä vain viisikymmentä prosenttisesti tässäkin on heti huomattava huomattava ero tämän asian suhteen

meidän tulisi kannustaa hiilettömämpään yhteiskuntaan olen sitten taas ihan samaa mieltä myös siinä asiassa olen ehkä vähän surullinen siitä että kaikki ajatukset eivät siellä valiokunnassa edenneet mutta onhan meillä täällä valiokunnan loppuosassa tämä lauselma että tulemme seuraamaan tätä

yritysjärjestelmää ja uudistettaessa kriteerejä meidän tulee katsoa innovatiivisuutta energiatehokkuutta ja energian säästämistä nykyistä paremmin valiokunta edellyttää myös että kustannuskompensaatiota ohjaavia vaikutuksia seurataan ja tutkitaan tuen muotoja ja niin edelleen mutta näihin teollisuuden investointeihin liittyen niin kuin tuossa edustaja myllykoskikin toi sen esille meillä on erittäin hyvä maailman paras metalliteollisuuden osaaminen ja myös hiilivuotojen osalta me olemme satsanneet ja monesta muusta syystä teollisuus on satsannut esimerkiksi taajuusmuuntajiin millä on saatu sähkön energiatehokkuutta me olemme satsanneet tällä hetkellä esimerkiksi biokaasuun raskasta raskasta polttoöljyä on syrjäytetty biokaasulla uusi metsäteollisuus on enemmän energian tuottaja tällä hetkellä käyttäjä eli tämä cleantech sektori on vahvasti nousussa tässähän oli tahtotila minä katselin että ainakin vielä tuossa edustaja vartian vastalauseessakin puhutaan vähähiilirahastosta minun mielestäni se on palopuheen paikka mutta toisessa kohtaa meidän todellakin tarvitsisi nostaa ylös suomessa niitä keinoja ja kannustimia

kääntymään ja sitä kautta näitä referenssikohteita puhun pelkästään energiasta nyt tällä hetkellä ei liity tähän mutta sen hiilikasan mikä helsingissäkin toisen muotoisena energiakasana biomassaan pohjautuvana muun muassa

sähkön hinnan korjauksen ja korvauksen kompensaatio mutta peruspohja on se että me olemme samassa eu veneessä ja meidän täytyy kilpailukyky ja yritystoimipaikat tällä hetkellä

arvoisa puhemies tämä päästökauppakompensaatiokokonaisuus on mielestäni yksi osa tätä hallituksen suurta talouspolitiikan linjaa jossa koetetaan tehdä suomesta mahdollisimman turvallinen ja vakaa toimintaympäristö tämmöisenä pitkän taantuman jälkeisenä aikana tähän yhtenä osana on liittynyt erittäin vaikean kilpailukykysopimuksen jonka tuloksena nyt sitten pääsemme pian ruotsin ja saksan tasolle kilpailukykykysymyksissä ja kyllä yhtenä kysymyksenä on totta kai myös meidän perusteollisuutemme perusteollisuutemme asema tässä maassa vähän täytyy ihmetellä kyllä tätä tätä vihervasemmiston linjausta koska kuitenkin myös edellisessä hallituksessa olitte itse luomassa esimerkiksi energiaveroleikkuria joka on paljon massiivisempi järjestelmä emmekä kuule kritiikkiä nyt sitä kohtaan se oli siinä ajassa erittäin tärkeä teollisuudelle ja sitä samaa huolta suomalaisista teollisuuden työpaikoista tämäkin hallitus kantaa ja tämä on varmasti ihan yhteinen huoli että kaikki haluavat pitää mahdollisimman hyvin suomalaiset teollisuuden työpaikat tässä maassa kun on kritisoitu sitä onko tätä hiilivuotoa nyt sitten tosiasiallisesti edes olemassakaan valtion taloudellinen tutkimuskeskus on asiasta eri mieltä ja maailmanpankki eri mieltä on olemassa monenlaisia tutkimuksia ja voi ajatella myös että nykyisessä järjestelmässä mitä on luotu alemmalla energiaverokannalla teollisuudelle vaikkapa päästökauppakompensaatioilla niiden tulokset ovat sen kaltaisia että ne ovatkin saattaneet olla aivan toimivia se ei suoraan sano siis sitä että näiden takia tulee nyt esille sitten se että hiilivuotoa ei tapahdu voi olla niin että nimenomaan näiden lukuisten teollisuutta tukevien asioiden takia tosiasiallisesti se hiilivuotoriski on onnistuttu minimoimaan mistä kuitenkin myös maailmanpankki on puhunut ja kuitenkin tämä on sitten myös sidoksissa siihen mikä on päästöoikeuden hintataso ja seuraavan neljän vuoden aikana ne kompensaation kustannukset eivät tule kuitenkaan nousemaan sen hintatason

puhemies aivan kuten edustaja kulmuni totesi teollisuudelle on luotu jo paljon erilaisia tukielementtejä ja sadoilla miljoonilla annetaan teollisuudelle erilaisia tukia kysymys kuuluukin onko perusteltua lisätä vielä yksi uusi tuki mille ei ole mitään tällaista vastinelementtiä tilanteessa jossa

tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotuet yrityksille ovat tutkimustenkin mukaan kaikista tehokkaimpia yritystukia työllisyyden kasvun ja uusien työpaikkojen kannalta joten kysymys on siitä että kun meillä on rahat vähissä ja pitää miettiä mihin niitä kohdistetaan

täytyy kiittää vasemmistoa siitä että täällä teidän talousvaliokunnan omissa muutosesityksissänne otatte kuitenkin huomioon vaikkapa sen suomalaisen terästeollisuuden tilanteen aika kovaa puhetta noin niin kuin muutoin vasemmiston puolelta joka on kuitenkin teollisuuden keskuudessa erittäin suosittu suuren kannatuksen omaava puolue valitettavaa on että vihreät eivät suostu senkään vertaa tätä asiaa tulkitsemaan suomalaisten teollisuustyöpaikkojen puolesta mutta sitä samaa huolta tietenkin hallitus on kantanut tässä päästökauppakompensaatioasiassa kuin edellinen hallitus kantoi energiaveron palautusjärjestelmän suhteen ja siinähän hieman yli kymmenkunta yritystä jotka ensin olivat sen piirissä nousi sataanneljäänkymmeneen yritykseen ja seitsemän miljoonan euron panos nousi kahdensadan miljoonan panokseen niin että samaa huolta suomalaisista työpaikoista kantaa myös tämä hallitus ja ihan hyviä lukujahan siellä on kokonaistaloudellisesti olemassa kun katsotaan näitä kaikkia isoja talouden hankkeita mitä tämä hallitus on eteenpäin

edustaja kulmuni väitti että kritiikkiä edellisen hallituksen hyväksymää energiaveroleikkuria kohtaan ei olisi haluaisin nyt vain tässä kertauksen vuoksi muistuttaa siitä että sen vaihtoehtobudjetin minkä vihreät ovat esittäneet rahoituspuolesta erittäin suuri osa perustuu siihen että vähennetään ympäristölle haitallisia tukia joita valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön yhdessä muutama vuosi sitten tekemän selvityksen mukaan on aika monta miljardia vuodessa

arvoisa puhemies en minäkään ole innostunut tästä tästä tuesta mutta tämä ei ole kansallinen asia niin kuin täällä edustaja sarkkinen sanoi meillä on rahat vähissä ja

ei ole kansallinen asia vaan tämä on kansainvälinen asia tässä on kysymys siitä että meidän kilpailijamaat käyttävät tätä samaa tukea sata prosenttisesti siitä mitä eu sallii

kysymys suomalaisten työpaikkojen säilymisestä meidän kilpailukyvystä ja siksi tämä on välttämätöntä niin pitkään kuin meidän kilpailijamaat käyttävät tätä samaa tuki instrumenttia siksi tämä ei ole kansallinen kysymys vaan tämä on kysymys siitä onko meidän duunareilla töitä käynyt vasemmistoliiton kanssa

ei ole välttämättä se ainut linja vaan edustaja myllykoski

puhemies herää kysymys eikö hallituspuolueiden keskuudessa olla ollenkaan huolissaan tulevaisuuden työpaikoista syntymättömistä työpaikoista kun yli sadan miljoonan vuosittaiset leikkaukset kohdistetaan tutkimus

syntymättömät työpaikat ja ne alat mitkä tulevaisuudessa työllistävät eivät voi lobata eivätkä järjestää saunailtoja samalla tavalla kuin olemassa olevat yritykset voivat esimerkiksi järjestää lobbaustilaisuuksia eli kun rahat ovat vähissä niin täytyy kyllä miettiä miten olemassa olevilla yritystukiin varatuilla rahoilla saadaan mahdollisimman paljon vaikuttavuutta saadaan mahdollisimman paljon työtä suomeen ja tutkimusten mukaan tutkimus tuotekehitys ja innovaatiorahoitus on sitä tehokkainta yritysrahoitusta millä me pystymme synnyttämään suomeen työtä ja työpaikkoja kyllä myös näistä työpaikoista pitää olla erittäin huolissaan ja siitä mitä sillä aiheutetaan kun tästä leikataan

edustaja sarkkisen kanssa täysin samaa mieltä siitä että

edistetään puhtaan energian ja cleantechin kautta saatuja työpaikkoja suomeen ovat äärimmäisen tärkeitä pitää vain nyt ovat äärimmäisen tärkeitä pitää vain nyt ymmärtää se mistä on kysymys on kysymys kansallisista toimenpiteistä mitä me täällä suomessa teemme ja sitten on myöskin tämä kansainvälinen ympäristö missä me toimimme ja tässä on nyt kysymys nimenomaan tämän päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoinnista on kysymys siitä että me toimimme kansainvälisessä ympäristössä

jos tätä ei esimerkiksi hyväksytä voi tarkoittaa arviolta kahden kolmen paperikoneen alasajoa ja se on erittäin merkityksellistä tässä maassa listalle

hallituksen esitys päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta on kannatettava juurikin siitä syystä että suomalaiset ovat historian saatossa maksaneet työpaikkoina päästökaupan epäedullista todella kovaa hintaa tätä hallituksen esitystä on nyt talousvaliokunta asiantuntijakuulemisen jälkeen tarkastellut ja muuttamattomana hyväksynyt hyvä niin tätä lähetekeskustelussa esitinkin ei ole sellaista hallituksen esitystä johon ei vihervasemmisto jotain vastalausetta lausuisi tässä kohtaa vastalause on erilainen vihreiltä ja vasemmistolta on omituista että vasemmistoliitto tuntuu ajattelevan niin että suomalaisten työpaikkojen olemassaolo ja teollisuuden toimintaedellytykset ovat toissijaisia kun vain pääsee parantamaan maailmaa oman ideologiansa mukaan vihreiltä tässä ei ole mitään kovin yllättävää vastalauseesta paistaa läpi se toive että suomalainen raskas teollisuus sopisi ajaa alas luovan tuhon hengessä arvoisa puhemies on käsittämätöntä ja suorastaan epäisänmaallista esittää että suomi ei huolehtisi oman teollisuutensa kilpailukyvystä edes puolet siitä mitä kilpailijamaamme eussa on myös käsittämätöntä esittää että tässä olisi kyse jostain lahjasta millekään työnantajille tätä tukea on vaadittu teollisuuden työntekijäjärjestöjen taholta mitä tässä vihervasemmiston mielestä saavat ei suinkaan kyse on suomalaisen työn puolustamisesta

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimiseksi on nyt saanut mietinnön muodon ja tämä mietintö on erittäin hyvä ja kannatettava pakkohan meidän on kaikkien tunnustaa se että suomi elää sillä vientikaupalla mikä noista satamista tälläkin hetkellä tuonne ulkomaille menee meidän kauppakumppaneillemme kun tämä päästökauppasysteemi on tällainen kuin se on ja se aiheuttaa tiettyjä ongelmia nimenomaan energiaintensiivisille valtioille kuten suomelle niin näitä epäoikeudenmukaisuuksia pyritään tasaamaan ja tällehän on on euroopan unionin hyväksyntä kysymyksessä ei ole mikään laiton laiton markkinatalouden tukeminen tai tai sellainen tuki joka vääristää kilpailua elikkä tämä on aivan unionin hyväksymä menettely sitä älköön kukaan epäilkö kun katsoo suomalaista teollisuutta ja sen rakennetta niin aivan kuten edustaja mäkelä äsken omassa minkä ihmeen takia sitä minä en vain jaksa ymmärtää vasemmistoliiton edustajatkin ovat täällä käyttäneet kriittisiä puheenvuoroja nimenomaan se porukka jonka kannattajista suurin osa väitän on niissä niissä töissä

pidetään tässä maassa tiukasti kaksin käsin kiinni nimenomaan kaksin käsin kiinni että jokaisella suomalaisella olisi töitä uskon että vasemmistoliiton vasemmistoliiton kannattajia näistä työmiehistä ja naisista on hyvin paljon ja te näitä vastustatte täällä suureen ääneen kannattaa ehkä ensin ensin hieman perehtyä asiaan syvällisemmin ennen kuin lausuu hyvin syvällisiä ajatuksia puhujapöntöstä juttu on nimittäin niin että teollisuuden rakenne on erittäin energiaintensiivinen kaikki me tiedämme että paperikone ei tuota sähköä vaan se vie valtavasti sähköä se on valtava sähkösyöppö

paperitehdas ei tuota sähköä edustaja hassi kannattaisi kannattaisi lukea oppikirjoja pikkuisen syvällisemmin sellutehdas sitä tuottaa kyllä mutta ei paperitehdas sen suurempaa sähkösyöppöä kuin paperitehdas en nyt osaa äkkiä kuvitella no varmaan metallisulatto tekee siinä ennätyksen ja nekin saavat näitä päästökauppakompensaatioita jonkun verran kyllä

eikö teillä omaan korvaanne koske yhtään kun te näitä vääriä tietoja levitätte maailmalle muka paperitehdas tuottaa sähköä tuottaa se pikkuisen sähköä hankaussähköä koska kun ne valtavat telat pyörivät niin ne ovat tuhansien kilowattien sähkömoottoreita jotka pyörittävät niitä valtavia teloja minun tietääkseni teillä on erittäin korkea koulutus taustalla niin käyttäkää sitä koulutustanne hyväksi ja kertokaa ihmisille mikä on totta se ei liene poliitikollekaan vääräksi jos kertoo äänestäjille mikä on totta mutta varmaan senkin takia te olette täällä nyt juuri tätä puolustamassa kun yritätte väittää että paperikone tuottaa sähköä no se ei ole minun päänsärkyni joka tapauksessa arvoisa rouva puhemies kun nyt näitä kompensaatioita maksetaan ja suomikin niistä pikkuisen hyötyy niin on aivan erinomainen asia että suomalaista työtä tuetaan tämähän on on aivan loistava asia me emme voi jäädä maailman kilpailussa toiseksi tai kolmanneksi jokainen menetetty kauppa tarkoittaa että meillä on lisää työttömiä ja en usko että tässä salissa on yhtään kansanedustajaa joka haluaisi että suomeen tulee työttömiä lisää eikö meillä niitä ole jo riittävästi onhan täällä totta kai leikkureitakin ihan

ei voi saada eikä tarvitsekaan saada mutta meillä on kuitenkin sellainen teollisuuden rakenne että se vaatii tukea me olemme täällä pohjolan nurkassa kaukana päämarkkina alueilta ja ennen kaikkea kylmässä pohjolassa joka jo lähtökohtaisesti käyttää enemmän energiaa kuin esimerkiksi joku ranska tai saksa

ydinvoimaloita pannaan kiinni fukushiman jälkeen niin millä se energia korvataan siellä kivihiilellä toivoisin että edustaja hassikin tästä prinsessa ruususen unesta edes joskus heräisi ja ottaisi selvää siitä paperikoneen sielunelämästä se ei todellakaan tuota sähköä eikä maailmassa kivihiilestä päästä irti vielä kymmeniin vuosiin tavoitteen pitää olla korkealla mutta kannattaa kuitenkin näissä tosiasioissa pitäytyä ja se on varmaan ihmisen omankin elämän kannalta helpompaa

sen verran lyhyt että pidättäydytään debatista ja voidaan käydä tuon puhujalistan kautta keskustelua

mitä edustaja hoskonen tässä luetteli ja liimasi minunkin nimeni yhteyteen kommentoi mutta totean vain sen että metsäteollisuus on paitsi huomattava sähkön ja muun energian kuluttaja myöskin huomattava sähkön ja energian tuottaja tosin siis kuluttaa itse mutta keskeinen syy esimerkiksi siihen seikkaan että uusiutuvan energian osuus suomessa tuotetusta sähköstä on eu vertailussa korkea on juuri nimenomaan metsäteollisuudessa käytetty puupohjainen energia jolla on suomessa monien vuosikymmenien perinteet

täällä ollaan huolissaan kilpailukyvystä ja voin vakuuttaa että minäkin olen huolissani suomalaisesta kilpailukyvystä mutta meidän ei kannata olla huolissaan pelkästään kilpailukyvystä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vaan kilpailukyvystä vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi silloin kun me myönnämme tämäntapaisia tukia jotka eivät uudista teollisuutta millään tapaa vaan pikemminkin pitävät teollisuuden näissä vanhoissa toimintamalleissa niin vaarana on me heikennämme kilpailukykyä tulevaisuudessa nyt tässä päästökauppakompensaatiossa ei esimerkiksi edustaja sarkkisen tai minunkaan kohdalla ole edes kyse siitä ettei teollisuudelle saisi antaa rahaa vaan kysymys on siitä millä perusteella se raha annetaan haluan korostaa sitä että nyt kun parjaatte meitä meidän vastalauseitamme niin se oli ministeri rehn joka esitti että muutetaan tätä tapaa jolla tämä maksu maksetaan teollisuudelle ja me olisimme olleet valmiita kannattamaan sitä toivoimme että se menisi läpi sen takia tuntuu turhalta että tämä keskustelu sävyttyy täällä tällä tavalla edustaja pirttilahdelle kiitos siitä että olette lukenut vastalauseen ja nostitte esille sieltä tämän vähähiilirahaston jotta salissa olevat ymmärtävät mistä on kyse ajatuksena on se että kun valtio myy päästöoikeuksia saa niistä rahaa niin osa siitä laitettaisiin tähän rahastoon jossa istuisi tutkijoita virkamiehiä ja elinkeinoelämän edustajia jotka miettisivät miten tämä raha palautetaan takaisin elinkeinoelämälle niin että siitä saadaan mahdollisimman suuri hyöty elinkeinoelämälle ja suomalaiselle kilpailukyvylle pitkällä aikavälillä tämä rahasto pystyisi ottamaan suurempia riskejä kuin mitä muuten mahdollisesti tehtäisiin ja tämäntapainen toimintamalli

päästökauppakompensaatio maksaa rahaa samaan aikaan kun suomessa puhutaan siitä että verot ovat tarpeettoman korkealla kannustin ongelmia niin puhutaan siitä että suomi velkaantuu liian nopeasti

arvoisa rouva puhemies

on siteeksi totta ja siteeksi todenpohjaisuutta täytyy kuitenkin muistaa ne lähtökohtaiset perusteet mihinkä päästökauppa aikanaan on perustettu eli tietyt euroopalle tärkeät teollisuudenalat saivat tätä järjestelmää rakennettaessa ilmaisia osuuksia ja jos nyt oikein tässä vaikkapa hetki sitten käytyä keskustelua siteeraan niin metsäteollisuus on näitä oikeuksia jo myynyt ja voi olla että kun tätä hallituksen esitystä nyt viedään toteutukseen niin myytävää riittää vielä enemmän eli kun arvioidaan kenenkä taskuun tämä hyöty valuu niin ei ole toki väärää todistusta jos edustajat täällä sanovat että osinkojen jakoon voi mennä mutta toisaalta näin satakuntalaisena teollisuudesta leipänsä ja lapsille vaatteet ostaneena työmiehenä on tosiasiana todettava se että kyllä tällä palautusjärjestelmällä mikä saksassa on suomesta ja raumalta paperikone suljettiin se oli kylläkin tehokkaampi kannattavampi mutta siitä huolimatta tämä kone suljettiin ja se että valiokunnan puheenjohtaja tuo tämän paperikonekärki edellä on kyllä ihan sinällään faktaa mutta kun tämä kohdentuu metsäteollisuudelle siltä osin niin jollain lailla voisiko sanoa on hieman hupaisaa että sähkön tuottajille myönnetään energiaintensiivisen teollisuuden tukea on siinä semmoinen pieni ristiriita noin ajatuksellisesti että kuinka tämä on mahdollista arvoisa puhemies edustaja hassi otti hyvän kohdan tästä esille että tukea saa silti jos ei mennä tiettyjen työpaikkojen menetysten prosentuaaliselle tasolle ja tämä on aika hyvä kyllä huomioida että missä kuljetaan tässä kun näitä asioita pohditaan täällä on sanottu että ei ole todistettu hiilivuotoa en lähde salissa nyt kamppailemaan siitä onko sitä vai ei aivan varmasti on niin että kiina osaltaan on ollut yksi semmoinen hiilivuodon aiheuttaja ja hyvin täällä talousvaliokunnan jäsenet ovat ottaneet esille sen että että tämä kiinan teräksen dumppaus on yksi sellainen no varmasti on mutta olisin toivonut että tässä salissa olisi jo tässä vaiheessa vuotta herätty siihen minkälaisen uhan edessä todella olemme terästeollisuudelle pohditaan sitä onko kiina markkinatalousmaa onko se wton täysjäsen jolloin euroopalta edellytetään näitten suojatullien pois ottamista täytyy sanoa että olisin toivonut että talousvaliokunnan puheenjohtaja turunen olisi jollakin tavalla puheessaan ottanut tämän esille että hänellä on sellainen sisäpiirin tieto että näin ei missään tapauksessa tule käymään jolloin olisin voinut hengähtää ehkä eurooppalaisen auto ja terästeollisuuden kanssa hieman rauhallisemmin mielin no laskelmien mukaan tämähän ei veisi suomesta kuin seitsemänsataa työpaikkaa koska se kiinassa tuotettu teräs ei ole niin korkealaatuista kuin mitä torniossa mitä torniossa tuotetaan ja ja raahessakin suomalainen terästeollisuus on maailman huippua mutta siitä huolimatta meidän pitää olla edistämässä niitä teknologioita jotka vieläkin kehittyneemmin tuottavat puhtaammin terästä siinä mielessä tässä ei pitäisi olla ristiriitaa että meidän cleantech ala on tulevaisuuden ala sillä olen aivan varma että parhaimmat cleantech tuotteet syntyvät referensseinä näihin isoihin raskaassa päästöjä hillitseviin teknologioihin se on yksi osa alue ja jos meillä ei ole paikkoja missä referenssejä voi syntyä ei meillä synny uutta työllisyyttäkään arvoisa puhemies teollisuus tällä hetkellä suomessa ei pelkää parhaiden käytössä olevien teknologioiden pakkoa suomi on ollut edelläkävijä omalla kansallisella lainsäädännöllään myös siltä osin että meillä teollisuus on koettanut olla edelläkävijä ja se tarkoittaa sitä että viranomaiset ovat edellyttäneet aina tiukempia ja ja tiukempia päästörajoja niin rikkidioksidin kuin muidenkin osalta kyllä tämmöinen edelläkävijyyden askel on syytä ottaa mutta unohtamatta sitä tosiasiassa talousvaliokunnan puheenjohtajan toteamus että olemme kilpailijamaiden kanssa tässä samassa lähtötilanteessa valitettava totuus on näin näin me olemme ei se pelkkä kannattavuus vaan se kuinka kannattavia olemme kilpailijamaita kohden tarkoittaa sitä missä paperikone pyörii sellutehtaat pyörivät suomessa ilman tätäkin kovasti hyvin tuottavat runsaasti sähköä

arvoisa puhemies

kiinalaisen teräksen tuontiin eu alueelle todellakin siinä on sellainen tilanne että eussa valmistellaan

polkumyyntihinnoittelutullia joka tulee jatkossa koskemaan myöskin kiinalaista terästä siitä huolimatta että kiina on wton jäsen se koskee kaikkia valtiota jotka tuovat niin sanotusti polkumyyntihinnoilla tuotteitaan eu alueelle mutta varsinaisesti tässä omassa puheessani haluaisin nyt ottaa kantaa edustaja hassin puheenvuoroon toisin kuin edustaja hoskonen hoskonen vähätteli tai ainakin tuli semmoinen

tunne siitä että hän omassa puheessaan vähätteli marrakechin ilmastokokousta minä olen ollut itse mukana pariisin ilmastosopimusneuvotteluissa ja niin olin myöskin marrakechissa ja pidän itse äärimmäisen tärkeänä näitä kansainvälisiä ilmastosopimuksia ja niitä toimenpiteitä mitä me globaalisti yhdessä teemme koska ne ovat ainut ratkaisu pienimmillä osa alueilla kansallisilla toimilla tai tai näin että ainoastaan globaaleilla sopimuksilla me pääsemme kilpailuneutraalisti parhaimpiin tuloksiin ilmastopäästöjen vähentämiseksi muut pienemmät alueet eivät tue sitä kilpailuneutraalisuutta mutta mitä tulee tähän edustaja hassin puheeseen niin poimin muutaman pointin tästä hassi omassa puheessaan puhui hiilivuodosta ja vattin tutkimuksista mutta itse asiassa ei päätä hiilivuodosta totuus on että teollisuus on se joka päättää hiilivuodosta onko teollisuus sitten kärsinyt päästökaupasta itse asiassa vastaus ei ole tässä yhteydessä merkityksellinen onko teollisuus kärsinyt tukien puutteesta vastaus ei tässäkään asiassa ole merkityksellinen

ollut ohjaavaa vaikutusta ironista kyllä vastaus ei ole tässäkään yhteydessä merkityksellinen onko eu ainoa alue jonka hiilelle on hinta silläkään vastauksella tässä yhteydessä ei ole merkitystä mikä on sitten merkityksellistä merkityksellistä tässä yhteydessä päästökaupan epäsuorien kustannusten

on tämä kansainvälinen ympäristö missä suomi ja suomen teollisuus toimii tämä on tässä yhteydessä merkityksellistä nämä kysymykset ovat tärkeitä asioita mutta itse asiassa ne ovat kansallisia tai vaihtoehtoisesti ne ovat globaalisti sovittavia tai siinä yhteisössä sovittavia jossa sovitaan myöskin päästökaupan kompensaatiosta eli eu alueella kansallisina kysymyksinä näillä vastauksilla ei ole merkitystä koska tämä päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointi on käytössä meidän kilpailijamaissa siksi suomi on pakotettu huolehtimaan oman teollisuutensa kilpailukyvystä tämä on se olennainen juttu minä en hurraa tälle tuelle toivoisin että meidän kilpailijat eivät käyttäisi tätä niin että meidänkään ei tarvitsisi käyttää mutta jos meidän kilpailijamaat käyttävät tätä tukea niin silloin meidän suomalaisten työpaikkojen puolesta taistelu edellyttää sitä että myös suomi osallistuu siihen ja hyvin maltillisesti suomi siihen osallistuu kun osallistuu vain puolella siitä minkä eu sallii kun meidän kilpailijamaat esimerkiksi saksa käyttävät sataprosenttisesti tätä hyväkseen ja vielä arvoisa puhemies ihan lopuksi edustaja vartia sanoi että ei kannata olla huolissaan suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi päinvastoin meidän on oltava huolissamme suomalaisesta kilpailukyvystä juuri nyt kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista tämä päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointi on väliaikainen ratkaisu siksi me olemme nyt huolissamme suomalaista kilpailukyvystä nyt tänä vuonna ensi vuonna seuraavana vuonna nyt me olemme siitä huolissamme toivon että meidän ei tarvitse olla suomalaisesta kilpailukyvystä enää huolissamme vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi mutta nyt meidän on oltava siitä

olen iloinen siitä että edustaja turunen osoitti arvostavansa kansainvälisiä ilmastosopimuksia ja ilmastoneuvotteluja vaikka edustaja turusen puheenvuoron logiikka nyt kokonaisuutena ei minulle aivan avautunut minun insinöörilogiikallani jos kompensoidaan päästökaupan epäsuoria kustannuksia pitäisi ensin osoittaa että niitä epäsuoria kustannuksia on ja kysymyshän on nimenomaan siitä että sitä ei ole osoitettu kiinalaisen teräksen dumppausta euroopan markkinoille ja mahdollisesti muuallekin en yhtään kyseenalaista mutta kansainväliset kauppasopimukset antavat mahdollisuuden täsmätoimiin tällaista dumppausta vastaan sitä varten tällaista tukea ei ei tarvita minä vielä korostaisin valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen lausunnossa sitä että kun tämän tuen määrä perustuu vuosien kaksituhattaviisi viiva kaksituhattayksitoista sähkön kulutukseen ja eun päästöoikeuden hintaan niin se ei vaikuta miten nämä teollisuuslaitokset tänä päivänä toimivat ei esimerkiksi siten miten suomalaisomisteinen yritys jolla on tuotantolaitoksia saksassa ja suomessa ja muissa maissa päättää optimoida ja ja jakaa tuotannon näiden laitosten kesken edustaja myllykoski puhui hyvin tärkeitä asioita siitä miten suomalainen raskas teollisuus investoi ympäristöteknologiaan siitä minäkin puhuin suomalainen raskas teollisuus on merkittävä asiakas suomalaiselle ympäristöteknologialle jonka liikevaihto vuonna kaksituhattakolmetoista oli kaksikymmentäkuusi miljardia euroa siis suomalaisen ympäristöteknologian kun samana vuonna koko metsäteollisuuden mukaan lukien siis puurakentaminen ja ja huonekalut ja kaikki arvo oli kaksikymmentäyksi miljardia euroa on semmoinen ala jonka ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana toisin kuin paperiteollisuuden

rouva puhemies ovat totta juuri nämä luvut mitä edustaja hassi tässä kertoi mutta täytyy muistaa ettei syyllistytä itsepetokseen tänä päivänä raskaan teollisuuden investoinneista seitsemänkymmentä prosenttia on ympäristöinvestointeja vaikka niillä totta kai ennemminkin tavoitellaan tuotannon parempaa tuottavuutta ja läpimenoa mutta niissä on aina osa ympäristöteknologiaa mutta vaikka kuinka olen samaa mieltä että meidän raskas teollisuus todellakin uusiutuu ja käyttäytyy juuri noin edellä kuvatusti kuin edustaja hassi sanoi niin ei silti sorruta liikaa hurraamaan sille kyse on bisneksestä ja ja kun bisnestä tehdään niin siihen liittyy onneksi myös tämä ympäristöteknologian edistäminen

arvoisa puhemies on hyvä lähtökohta että arvostetaan kansainvälisiä sopimuksia

ollut mukana tässä talousvaliokunnan mietinnön laatimisessa tässä esitetyssä muodossa tämä asia on on herättänyt paljon keskustelua ja ymmärrettävistä syistä tässä matkan varrella käytiin myös erilaisia vaihtoehtoja lävitse siitä miten tämä tuki olisi järkevää kohdentaa niin että sillä on tehokkaita vaikutuksia tulevaisuudessa

asian kannalla liittyy siihen että tämä meidän teollisuuden ja viennin kilpailukyky nyt ei kuitenkaan ole semmoisissa kantimissa että meidän kannattaisi olla tässä huolettomia ja siihen että ei aina keskustella vain siitä että kilpailukykyä parannetaan palkkoja leikkaamalla ja hintakilpailukykyä parantamalla koska meidän pitäisi kuitenkin teollisuuden ja viennin edellytyksiä parantaa me olemme semmoisen kymmenen prosentin takamatkassa jo ihan sen takia mitä nämä logistiikkakustannukset tässä maassa viedä tavaroita ja palveluita maailmalle sen verran jäljessä ja se pitää ottaa jotenkin kiinni sitten kun täällä on viitattu siihen miksi ei tätä käytetä tutkimus ja innovaatiopolitiikkaan niin minä en asettaisi näitä vastakkain mekin olemme sitä mieltä että ei ole viisasta tai on tyhmää että tekesin määrärahoja leikataan ja että se on pitkän pitkän päälle meille tärkeätä että meillä on innovaatio tutkimus ja tuotekehitykseen riittävästi määrärahoja tulevaisuudessa se on sitä tulevaisuuden investointia kiinnittäisin siinä erityistä huomiota siihen että kun on selvitetty myös näiden tukien käyttöä suomalaisten yritysten toimesta niin vain kymmenen prosenttia käyttää näitä tutkimus näitä tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotukia tämmöisen uuden innovaation kehittämiseen ja viisikymmentä prosenttia menee olemassa olevan yritystoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen kyllä meillä on paljon täällä yrityspuolellakin miettimistä siinä miten tavallaan tartutaan niihin uusiin mahdollisuuksiin kiinnittäisin huomiota siihen että valiokunnan mietintöön tuli aika tärkeä kannanmuodostus johon useampi meistä oli varmaan vaikuttamassa ja se oli siis se että kun jatkossa yritystukijärjestelmää on tarkoitus uudistaa näin on hallitus luvannut ja jopa puoliväliriihen arvioihin mennessä niin tässä uudistuksessa mietitään yritystukien myös verotukien kriteereitä niin että ne tukevat innovatiivisuutta energian säästämistä energiatehokkuutta nykyistä paremmin ja sehän on se mitä tässäkin ehdotuksessa nyt haetaan takaa mutta tässä mietinnössä on kuitenkin tällainen näkökohta että vastaisuudessa näiden kriteerien täytyisi olla vahvemmin esillä kuin ne tässä esityksessä nyt ovat se on tänne meidän mietintöön myös kirjattu ja minä pidän sitä tärkeänä tulevaisuuden ohjeena kun näitä tukimuotoja kehitetään

arvoisa rouva puhemies jottei väärää kuvaa pääsisi syntymään niin totean että ehdottomasti arvostan näitä kansainvälisiä neuvotteluja ja kokouksia ja niiden tuloksia mutta on syytä olla myös realisti esimerkiksi tämä nyt käsittelyssä oleva päästökaupan kompensaatioasia on kooltaan neljäkymmentäkolme miljoonaa euroa

suomalaisesta teollisuudesta joka on erittäin energiaintensiivistä teollisuutta käyttää siis paljon energiaa metsäteollisuus metalliteollisuus ja niin edelleen niin kun näiden päästökaupasta syntyy vääjäämättä tilanteita jotka eivät ole oikeudenmukaisia kaikille jäsenmaille niitä on kompensoitu mikä on hyvä asia mutta katsokaapa hyvät edustajakollegat esimerkiksi mitä saksa tekee se on aikanaan sopinut eun yhtenä suurmaana että he pystyvät tukemaan kivihiiltä ja ruskohiiltä vajaalla kahdella miljardilla siis vajaalla kahdellatuhannella miljoonalla eurolla vuosittain ei kukaan ole tässä salissa ei vasemmistosta eikä hallituspuolueista nostanut tätä asiaa esille onko se oikeudenmukaista suomalaisen teollisuuden kannalta kahdella miljardilla tuetaan kivihiilen ja ruskohiilen polttamista täällä me toisiamme toisiamme arvostelemme siitä mikä on oikea linja eli mittakaava kannattaa näissä asioissa aina muistaa jos katsomme suomalaista teollisuutta tänä päivänä se on varmasti maailman puhtainta melkeinpä millä tahansa mittarilla mitattuna jos me sille asetamme jatkuvasti haittoja esteitä se johtaa yhä enemmän suurtyöttömyyteen kyllä meidän pitää olla ylpeitä saavutuksistamme eikä pidä ajaa suomalaista teollisuutta siihen tilanteeseen putoamme markkinoilta pois jos yhtään laivaa noista satamista ei tuonne maailmalle lähde niin emme me täällä pärjää pesemällä toistemme paitoja ja kehumalla toisiamme miten hyviä me olemme ilmastopolitiikassa se on turhaa puhetta ihan turhaa puhetta kaikki menee hukkaan jos me sille linjalle lähdemme toivon tässä asiassa realismia joka ei joka ei aina ole ehkä meidän kaikkien paras hyve mutta pyrkikäämme sitä kohti
arvoisa puhemies

täytyy lähetekeskustelun tapaan esittää kiitos tässä yhteydessä sosialidemokraateille kerrankin vastuullisesta oppositiopolitiikasta nimenomaan tämän kysymyksen parissa tulee suomen kilpailukykyyn vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi niin se kilpailukyky on todella huono ellei kilpailukyky ole kunnossa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista voin kertoa nimittäin että jos se kilpailukyky ei tällä välin ole kunnossa ei ole enää mitään teollisuutta joka kilpailisi on käynyt se niin sanottu luova tuho ja suomalaiset työpaikat ovat muualla on myös pakko todeta että eihän se jos teollisuutta on nyt tuettava näin ole pois siitä mitä tehdään tulevaisuudessa tästä edustaja ihalainen puhui äsken viisaasti kyse on on aivan eri asioista aivan eri panostuksista tässä ja tutkimusrahoituksessa vihervasemmiston kritiikissä tulee toistuvasti esiin tämä epäloogisuus että ei voida tehdä jotain toimea koska se ei ole heidän mielestään tarpeeksi hyvä pitäisi siis olla sammuttamatta tulipaloa jos sammutuksen sivustakatsojan mielestä sammutetaan väärin sitten taas mitä tulee mainintaan tulevan entisen ministeri rehnin lausunnoista tässä asiassa no täytyy sanoa idea vai irtiotto siinä on hiuksenhieno ero haluan uskoa että ministeri esitti näkemyksensä ja ajatuksensa hyvässä uskossa eikä hallituksen linjaa haastaakseen hallituksen jota ainakin itse tuen linja on selvä suomalaisen työn asialla

vihervasemmiston puheenvuoroja joita tässä on esitetty ja toki keskustalaisena tuen keskustalaisen ministerin julkisuudessakin esittämiä kantoja mutta valitettavasti eivät sitten enää nämä muutokset menestyneet kuitenkaan valiokuntakäsittelyssä eikä ministeri muuttanut omaa esitystään niin että tämä on kuitenkin sitten se lopputulos millä me me menemme ja tämänkin kanssa aivan hyvin voimme elää mutta haluan nostaa myös esille sitä kritiikkiä mitä kohdistettiin tutkimus innovaatio ja tuotekehitysrahoituksen vähenemiseen se on aivan totta ja sitä voikin kritisoida jatkumohan on ollut jo varsin pitkä nimittäin vuodesta yksitoista asti niitä on kyllä tekesistä vähennetty ja ja alkaa muodostumaan jo niin pitkäksi se alamäki että jossain vaiheessa siihen täytyisi muutosta saada toivon tietenkin että kun talous näyttää pientä orastavaa elpymistä niin hallitus pystyisi vielä tämän kauden aikana tekemään panostuksia myös tutkimus kehitys ja innovaatiorahoitukseen

arvoisa rouva puhemies markkinatalous on hyvin raaka kasvoton epäinhimillinen ei kysele meidän inhimillisyyttä sijoitukset sijoitukset menevät sinne paikkaan missä ne tuottavat nyt kun tämä

on tehty metsäteollisuuden hyväksi meillä maaseudulla suurimmat työpaikat ovat metsäteollisuuden parissa ja me tarvitsemme ne sinne edustaja ihalainen puhui logistiikkakustannuksista jos nyt verrataan cleantechiin mistä puhutaan

nyt meillä on työpaikkoja metsäteollisuuden parissa maaseudulla ja ympäri se on hajautettu sinne ja jos nyt ajatellaan että

pääomat sijoittumaan niin ne menevät sinne rannikolle tällä hetkellä jos mennään keski suomesta satamaan rahti maksaa yhtä paljon kuin laivarahti shanghaihin elikkä sehän nyt on käytännön juttu että jos logistiikkakustannukset ovat sisämaassa yhtä paljon kuin tästä merten taakse niin ne investoinnit tulevat keskittymään lähelle satamia rahtikustannuksien myötä elikkä tämä on ehdottomasti hyvä ratkaisu sanoi siihen nyt kuka tahansa mitä meillä on maaseudulla töitä siitä ihalainenkin on hyvillään ja oppositiosta täytyy kiittää sdptä vastuullisesta oppositiopolitiikasta he ovat lähteneet mukaan hallituksen esitykseen

edustaja hoskonen puhui saksan fossiilienergian tuista en nyt pysty tätä lukua minkä hän esitti todentamaan että pitääkö se paikkansa vai ei mutta haluaisin vain huomauttaa että suomi maksaa joka vuosi verotukina fossiilienergialle noin miljardin euron verran tukea dieselin kevyen polttoöljyn ja turpeen verotukien myötä sitten toiseksi haluaisin vielä kommentoida tämän tämän niin sanotun päästökauppakompensaation perustetta ja ohjausta tämä voisi olla perusteltu jos tuki olisi sidottu tiettyyn päästöoikeuden hintaan kuten vasemmistoliiton vastalauseessa esitetään ja ainakin itse aion pykäläkäsittelyssä tukea näitä vasemmistoliiton ehdotuksia että toisaalta tuen maksaminen sidottaisiin siihen että päästöoikeuden hinta nousee tietylle tasolle nykyiseltä alhaiselta tasoltaan ja toiseksi että silloin mikäli tukea myönnetään se myönnetään sellaisiin investointeihin jotka parantavat yritysten energiatehokkuutta tämähän olisi paitsi nykyisten myös tulevien suomalaisten työpaikkojen tukemista kuten jo tässä aikaisemmin totesin kokonaisuutena suomalainen cleantech on jo liikevaihdoltaan ja työllistävyydeltään metsäteollisuutta suurempi suurin toimiala suomalaisen ympäristöteknologian sisällä sekä liikevaihdon määrällä että sitä tekevien yritysten määrällä laskettuna on juuri energiatehokkuus jos me loisimme tästä tuesta kannusteen energiatehokkuusinvestointeihin niin silloin

hiilitukeen sitä todellakin saksalla on pari miljardia vuodessa ja heillä on oikeus maksaa sitä vielä vuoteen kahdeksantoista asti asti eli onko eu aina reilu ei ainakaan tässä tilanteessa toinen missä eu ei ole ole kovin reilu ollut on se että se on määrännyt muun muassa näille meidän lämpölaitoksille tiukemmat hiukkaspäästöt kuin kivihiilelle eli meillä nyt tiukentui noin puolella mutta sitten kivihiiliprosesseissa tiukentui ainoastaan kymmenellä prosentilla eli ei ole reilua tämäkään eikä ole kun mennään moneen muuhun asiaan ei tämäkään asia mistä nyt ole reilu ja sen takia meidänkin täytyy tehdä se oma osuutemme ja suojata meidän omaa teollisuutta ei sekään ollut reilua kun merille tulivat nämä omat omat päästöt ja rikkidirektiivit sitä laskeskeltiin ja se osui myös suomen teollisuuteen silloinkin meidän nilkkaamme eli ihan paikallaan on tällä hetkellä pohtia näitä kiitos edustaja ihalaiselle tästä hyvästä rakentavasta puheenvuorosta kuten tässä lainaamassasi tekstissä juuri onkin tulemme tarkastelemaan tätä jatkossa minkälainen kompensaation vaikutus on myös sitten tämän cleantech puolen ja innovaatioiden ja energiatehokkuuden suhteen sitä on hallituksen varmaan syytä heti tarkastella
arvoisa rouva puhemies pari asiaa ensinnäkin turpeellehan ei mitään tukea tietenkään makseta sen verokanta on pienempi ja se on perusteltu aina sillä että se on kotimainen polttoraaka aine joka tukee työllisyyttä ja on meidän huoltovarmuuden kannalta erittäin tarpeellinen materiaali tulevaisuuden mahdollisuus on avautumassa uusia mahdollisuuksia käyttää turvetta muutenkin kuin polttamalla on syytä muistaa sekin että olisihan se aivan käsittämätöntä valtiolle joka on täällä pohjoisessa nurkassa että se ei saisi omia raaka ainevarojaan käyttää oman kansakuntansa elintason nostamiseen jokainen voi sen testata käymällä vaikka norjassa ja ja epäilemällä että ette saa käyttää raakaöljyvarojanne ettekä

meillä ihmisillä varaa tähän elintasoon mitä me mitä me parhaillaan elämme mitä tulee sitten siihen niin kuin edustaja pirttilahti mainitsi että onko euroopan unioni oikeudenmukainen sitä sopii kysyä kyllähän se on kylmä tosiasia että esimerkiksi saksa omalla teollisuuspolitiikallaan energiapolitiikallaan ja kaikella politiikallaan pitää siitä huolen että se pärjää kilpailussa me suomalaiset esimerkiksi uusiutuvan energian kestävyyskriteereistä jotka parhaillaan juuri nyt ratkesivat tiedämme että niistä päättäminen on menossa oikeaan suuntaan mutta siinäkin asiassa ihan kaikki tässä talossa muistamme miten sitäkin jotkut järjestöt lobbasivat tuolla eussa että se menisi suomalaisten kannalta vahingollisesti onko tämä järkevää politiikkaa ei teidän tarvitse sitä mutta selittäkää se noille ihmisille ketkä tuolla tekevät työtään joka päivä eri puolilla suomea jos puu ei ole uusiutuva luonnonvara niin ihmettelen suuresti nyt on vain pidettävä huoli siitä että ne kestävyyskriteerit kirjataan paragrafeihin niin että suomi hyötyy siitä että meillä metsä kasvaa sen sataviisi miljoonaa mottia tällä hetkellä maksimaalinen kasvu satakolme viiva sataviisikymmentä miljoonaa mottia se pitää hyödyntää mutta älkäämme

arvoisa puhemies minä ymmärrän erittäin hyvin nämä ehdotukset tämän kompensaation sitomisesta energiatehokkuuteen tai innovatiivisiin ratkaisuihin tai johonkin muuhunkin minä ymmärrän ne todellakin hyvin mutta kysymys siitä että suomi joutuu tässä tuessa pelaamaan samoilla ehdoilla kuin meidän kilpailijamaat meidät on pakotettu siihen että jos meidän kilpailijamaat edistävät oman teollisuutensa kilpailukykyä maksamalla tätä kompensaatiota tällä tavalla että myös me kompensoimme omaa teollisuuttamme että meidän suomalaisen teollisuuden kilpailukyky säilyy ja siinä vain on olennaisen tärkeätä se että se tehdään samoilla ehdoilla kuin meidän kilpailijamaat tekevät kilpailijamaat tekevät tämä on se olennainen pointti miksi tätä kompensaatiota ei voida sitoa esimerkiksi energiatehokkuusinvestointiin tai muutoin koska silloin se raha menee johonkin muualle kuin tuotteitten hintoihin mikä edistää sitten meidän kilpailukykyä me me olemme valitettavasti tämän tuen kanssa meidän kilpailijamaitten maksaman tuen vankina ja siksi on tärkeää että meillä on samat ehdot kuin meidän kilpailijamailla tämä vain on näin

arvoisa rouva puhemies täytyy vääntää oikein rautalangasta malli tässä kaikki tietävät elokuvan ohukainen ja paksukainen aikanaan oli suosittu semmoinen verrataan vaikka paksukaiseen otetaan se puola sieltä se on paksukainen suomi on ohukainen ja

sille ohukaiselle laitetaan vielä tiukemmat rajoitukset kuin sille paksukaiselle nyt oletetaan että heidän on laihduttava kymmenen kiloa kummankin no miten käy paksukaiselle se on iloinen sen kymmenen kilon jälkeen kun se on lähtenyt mutta se ohukainen alkaa kuolemaan nälkäkuolemaa ja meille käy suomessa samalla tavalla kuin sille ohukaiselle jos me koko ajan kurjistamme ja aiheutamme teollisuudelle lisää hankaluuksia meille on jo rikkidirektiivi tullut samoin kuin edustaja pirttilahti puhui

hiilelle on annettu suuremmat päästöt kuin meidän omille päästöille anteeksi minä en muista sitä nimeä tällä tavalla me omaa teollisuuttamme ja elinkeinoamme ja se on hulluutta tulokset tulevat näkymään tulevaisuudessa jos tätä tietä jatketaan nyt hallitus on lähtenyt sille tielle että me saamme kilpailukyvyn takaisin

useampikin edustaja otti tässä esiin kysymyksen onko eu reilu no onhan se helppo todeta että ei se suinkaan ole reilu sille on luonnollinen selityskin koska on selvää että jokainen maa eussa pyrkii parhaansa mukaan turvaamaan ja valvomaan omaa etuaan maat vetävät kotiinpäin jokaisella on paineita oman velkaantumisensa työllisyytensä ja teollisuutensa kanssa ei yritetäkään pelata samoin säännöin vaan mieleisemmin säännöin eurokriisissä tuettiin saksan aseteollisuutta ilmasto ja päästöpolitiikalla tuetaan saksan autoteollisuutta näin euroopassa toimitaan tätä taustaa vasten ihmettelen tätä idealismia kirkasotsaisuutta ja ja kunnianhimoa että suomalaisten pitäisi olla edelläkävijöitä ja maksaa sitä hintaa suomalaisissa työpaikoissa tässä tarvitaan nyt tervettä protektionismia rahastetaan vain cleantechillä mutta jollain pitää kansan elää siinäkin välissä ei kannata pidättää henkeä odottaessa

arvoisa puhemies kun edustaja pirttilahti mainitsi tässä yhteydessä rikkidirektiivin ja minun nimeni on siinä yhteydessä mainittu aika monta kertaa niin ihan pikakertaus siihen liittyvistä faktoista päätös siitä että niin sanotuilla päästörajoitusalueilla itämerellä pohjanmerellä englannin kanaalissa ja yhdysvaltojen ja kanadan molemmilla rannikkoalueilla vähennettiin laivan polttoaineen rikkipitoisuuden yläraja nolla pilkku yhteen prosenttiin viime vuoden alusta tehtiin kansainvälisessä merenkulkujärjestössä vuonna kaksituhattakahdeksan ja suomen puolesta tätä päätöstä oli tekemässä matti vanhasen hallitus

joka tapauksessa pidetään tästä vuoden kaksituhattakaksikymmentä aikarajasta kiinni tämä kenties vaikutti siihen että pari kuukautta sitten tänä syksynä imo päätti että siitä vuoden kaksituhattakaksikymmentä aikarajasta pidetään kiinni eli siis neljän vuoden päästä siirrytään kaikilla merillä vähärikkiseen polttoaineeseen terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi eduskunnan ympäristövaliokunnalle silloin antamassaan lausunnossa että rikkidirektiivi vähentää ennenaikaisia kuolemia euroopassa kuudellatoistatuhannellaviidelläsadalla ja tänä syksynä suomalaiset uutiset ovat kertoneet että se näkyy hengitysilman puhdistumisena jo täällä suomessakin ja helsinki on yksi niistä paikoista joissa se eniten tuntuu

mistä keskustellaan tuotteiden hintoihin valuu kyllä tuotteiden hinnat muodostuvat maailmanmarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan mutta se tietysti on faktaa että jos tuote pystytään toisessa maassa tekemään kustannuksiltaan ja kilpailukyvyltään edullisemmin niin se on tietysti ratkaisevaa mutta sinällään en usko että paperin valmistaja laittaa tätä tuotteen hinnan halventamiseen kyllä uskon niin että yritys myy tuotteitaan niin kalliilla kuin se vain voi

arvoisa puhemies tässä on kysymyksessä hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista joka korvaisi vuodelta kaksituhattaseitsemän olevan julkisista hankinnoista annetun lain ja vuodelta kaksituhattayksitoista olevan sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetun lain esitetyssä laissa säädettäisiin edelleen julkisten viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista samassa yhteydessä hallitus esittää säädettäväksi vastaavat kilpailuttamismenettelyt kattavan lain vesi ja energiahuollon liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista joka korvaisi vuodelta kaksituhattaseitsemän olevan vesi ja ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ehdotettujen lakien sisältö vastaa hankintamenettelyn soveltamisalan ja oikeussuojakeinojen osalta pääosin voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä direktiiveistä johtuvat keskeisimmät muutokset koskevat uusia kilpailuttamismenettelyjä hankintojen jakamista osiin hankintojen laadullisten näkökohtien huomioimista ympäristö ja sosiaalisten näkökohtien huomioonottamismahdollisuuksia hankintamenettelyihin liittyviä sähköisiä viestintävälineitä kansainvälisiä yhteishankintoja sekä sosiaali ja terveyspalveluiden sekä muiden erityisten palveluiden hankintamenettelyjä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös rikosrekisterilakia siten että ehdokkaan tai tarjoajan johto tai vastuuhenkilöä koskeva ote rikosrekisteristä voitaisiin luovuttaa hankintayksikölle käytettäväksi sen arvioimiseksi koskeeko ehdokasta tai tarjoajaa laissa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste

on käytetty tarjousten vertailussa hallituksen esityksessä ehdotetaan myös hankintalainsäädännön uudistuksesta johtuvia vähäisiä tarkistuksia kolmentoista muuhun lakiin esitys liittyy valtion vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesitykseen talousvaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvät kolme viides viiva kolmetoista viidestoista ja kuudennentoista lakiehdotuksen talousvaliokunta esittää myös että eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen sisältyvät yksi kaksi neljä neljästoista ja seitsemännentoista lakiehdotuksen valiokunnan lausuntoon sisältyy kolme vastalausetta pykälämuutosehdotuksia ja ja lausumaehdotuksia talousvaliokunta toteaa mietinnössään että hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista sekä laki vesi ja energiahuollon liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja ja käyttöoikeussopimuksista

säännösten yhteensovittamiseen nyt käsillä olevaan lainsäädäntöön tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota on omassa mietinnössään keskittynyt sellaisiin teemoihin jotka ovat sen asiantuntijakuulemisessa nousseet esille huolta herättävinä tai joihin on kohdistunut ristiriitaisia muutospaineita talousvaliokunta huomauttaa mietinnössään että hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on kehitysyhteistyöhankinnoissa kaksi virheellistä toteamaa jotka eivät kuitenkaan edellytä muutoksia lakiehdotuksen pykäliin perusteluissa todetaan vaikka tällaiset kehitysyhteistyösopimuksiin perustuvat hankinnat voitaisiin tällöin jättää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle kuten voimassa olevassa hankintalaissa on tehty ehdotetaan kahdeksannen pykälän toisessa momentissa että myös näihin ulkoasiainhallinnon hankintoihin ehdotettua lakia talousvaliokunta toteaa että voimassa olevassa laissa kehitysyhteistyösopimuksiin perustuvat hankinnat ovat hankintalain soveltamisalassa eivätkä sen ulkopuolella hallituksen esityksen ensimmäisen lakiehdotuksen kahdeksatta pykälää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lisäksi että ulkoasiainhallinnon kehitysyhteistyösopimuksiin perustuviin hankintoihin ei kuitenkaan sovellettaisi kahdeksannen pykälän toisen momentin mukaan ehdotettua lakia kokonaisuudessaan vaan hankinnan arvosta riippumatta lakia sovellettaisiin sadannessaviidennessä pykälässä tarkoitetulla tavalla kyseinen viittaus sadanteenviidenteen pykälään on virheellinen oikea viittaus olisi ensimmäisen lakiehdotuksen pykälään valiokunta mietinnössään toteaa että hankinnat ovat edelleen haastavia kokonaisuuksia joissa onnistuminen edellyttää sekä oikeudellista että kunkin hankinnan kohteena olevan sektorin substanssiosaamista talousvaliokunta katsoo että sääntelyn selkeyttämisen ohella konkreettinen ja käytännönläheinen ohjeistus edesauttaisi hankintojen lainmukaista läpivientiä mikä puolestaan jouduttaisi kokonaisprosesseja kun päätösten perusteet ovat avoimesti nähtävillä vältytään sellaisilta muutoksenhakuprosesseilta joiden syynä on ollut virheellinen käsitys päätöksen perusteista tai hankintamenettelyn kulusta talousvaliokunta yhtyy mietinnössään hallitusohjelman tavoitteisiin päästövähennyksistä hiilettömän puhtaan ja uusiutuvan energian lisäämisestä sekä bio ja kiertotalouden edistämisestä nämä edellyttävät julkisen sektorin selvää signaalia energiatehokkuuden sekä ympäristöystävällisten ja innovatiivisten hankintojen suosimisesta talousvaliokunta ei kuitenkaan pidä perusteltuna ympäristönäkökohtien huomioon ottamisen säätämistä velvoittavaksi ympäristövaliokunnan lausunnossa ehdotetulla tavalla hankintalainsäädäntö on menettelytapasääntelyä jonka tarkoitus ei ole määritellä hankinnan sisältöä vaan menettelyn syrjimättömyyttä ja avoimuutta sidosyksikkösääntelystä talousvaliokunta toteaa että hallituksen esityksessä esitetään julkisyhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhtiöiden eli puhutaan si dosyksiköistä toimintaan kohdistuvia rajoituksia talousvaliokunnan kuten myös useiden lausuntovaliokuntien asiantuntijakuulemisessa on esitetty ristiriitaisiakin näkemyksiä perustellusta ulosmyynnin erityisesti sen valossa direktiivi sallii jäsenvaltioiden säätää enintään kahdenkymmenen prosentin ulosmyyntirajasta talousvaliokunta toteaa että prosentti ja euromääräinen ehdotettu ulosmyyntiraja saattaa aiheuttaa useille sidosyksikköyhtiöille tarvetta sopeuttamistoimiin ja mahdollisesti myös paineita asiakasmaksujen korotuksiin lisäksi ehdotetun sääntelyn edellyttämä jousto ei liene toteutettavissa täysin ongelmitta talousvaliokunta pitää tärkeänä ettei direktiivien mahdollistamaa kansallista harkintavaltaa käytetä tavalla joka voisi vaarantaa eun hankerahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen ja muistuttaa että sidosyksiköiden on aina mahdollista eriyttää markkinoilla oleva toimintansa eri oikeushenkilöön esimerkiksi toiseen yhtiöön jolloin varsinainen sidosyksikkö pysyy ainoastaan hankintayksiköitä palvelevana yksikkönä sidosyksiköstä eriytetty oikeushenkilö voi harjoittaa kansainvälistäkin yhteistyötä varsinaisen aseman vaarantumatta talousvaliokunnan mukaan hallituksen ehdottama sääntely on tarpeellista joustomekanismina ottaen huomioon sidosyksiköiden voimassa olevat sopimus ja muut sitoumukset talousvaliokunta että esitettyä säännöstä on tulkittava siten että ulosmyyntirajan jouston esteeksi katsotaan vain sellainen vastaus joka on alustavissa sopimusneuvotteluissa todettu sisällöllisesti ja muilta ehdoiltaan sidosyksikön kanssa tehtäväksi aiottua sopimusta vastaavaksi ja jonka toteuttamiseen vastaaja on sitoutunut

pykälä velvoittaa kunnan järjestämään myös muun kuin asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon jos jätteen haltija sitä

palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja ja jäte on laadultaan ja määrältään soveliasta kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä kysymys on siis tsv palvelusta jätelain soveltamisen lähtökohtana on ollut että edellä mainitut velvoitteet ovat lakisääteisiä ja siten toiminta ei vaaranna kunnallisen jäteyhtiön sidosyksikköasemaa talousvaliokunnan alustavan arvion mukaan ehdotettu hankintalain ei estäisi kuntia järjestämästä lakisääteisiin velvollisuuksiinsa kuuluvia jätehuollon palveluja ja tsv palvelua määräysvallassaan olevien kunnallisten jätelaitosten toimesta talousvaliokunta tähdentää ehdotetun hankintasääntelyn pohjautumista direktiiviin jonka määräykset vaikuttavat kansallisen lainsäädännön tulkintaan myös sidosyksikön toiminnan arvioinnissa säädöksen sanamuodon onkin yhtäältä annettava riittävä kuva lainsäätäjän tahdosta ja toisaalta tehtävä säännöksen soveltaminen mahdollisimman ymmärrettäväksi suomen kontekstissa kaikilla sidosyksikkösäännön soveltamissektoreilla talousvaliokunta katsoo ettei hallituksen ehdottamaa sidosyksikkösääntelyä ole syytä muuttaa lukuun ottamatta viidennentoista pykälän kolmannen momentin teknistä lisäystä joka on kuvattu jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa sekä jätetoimialan siirtymäsäännökseen tehtävää ulosmyynnin prosenttiosuuden porrastamista

ehdotetun uuden sääntelyn perusteella nykyistä selkeämmin jakaa osiin ja kokonaan erillisiksi kilpailutuksiksi valiokunta toteaa että myös tältä osin lainsäädännön sujuva toimeenpano edellyttää selkeitä ohjeita ja riittävää koulutusta talousvaliokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota myös siihen että esityksen mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailusta ehdokkaan tai tarjoajan joka on laiminlyönyt lakisääteisiä velvoitteitaan

ei mahdollista lakiehdotuksen muuttamista siten että hankintayksikkö voisi sulkea tarjoajan tai ehdokkaan tarjouskilpailusta ehdotetun momentin neljännen kohdan mukaan siitä huolimatta että tarjoaja on sopinut sitovasta järjestelystä verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisesta direktiivin artiklan toisen kohdan kolmannen alakohdan mukaan verojen tai sosiaaliturvamaksujen laiminlyönnistä johtuvaa poissulkemisvelvoitetta tai mahdollisuutta koskevaa kohtaa ei ei enää sovelleta kun talouden toimija on täyttänyt velvollisuutensa maksamalla asiaankuuluvat verot tai sosiaaliturvamaksut taikka sopinut sitovasta järjestelystä niiden maksamista varten tapauksen mukaan kaikki kertyneet korot ja sakot mukaan lukien talousvaliokunta on mietinnössään käsitellyt myös rikosrekisteriotteiden pyytämisvelvoitteen poistamista talousvaliokunnan mukaan tämä ei ole mahdollista sillä lakiehdotuksen taustalla olevassa eun hankintadirektiivissä hyväksytään ainoastaan viranomaistodistukset tältä osin yrityksen itsensä antama lausunto ei direktiivin mukaan ole riittävä arvoisa puhemies nyt jäi muutama sana ehkä sanomatta mutta kiteytän tähän loppuun eli miten talousvaliokunta on nyt muuttanut hallituksen esitystä kyllä on niin että jätehuollon alalla on tehty siirtymäsäännös jossa tämä in house prosentti on ensimmäisen vuoden aikana eli vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun asti viisitoista prosenttia sitten vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun asti kymmenen prosenttia ja sen jälkeen eli vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta viisi prosenttia ja lisäksi täällä on neljä lausumaehdotusta mutta voi olla että näihin palataan sitten keskustelun yhteydessä kiitos puhemies

arvoisa puhemies

laadun korostaminen julkisissa hankinnoissa sekä pienten ja keskisuurten yritysten osallistumisedellytysten parantaminen oikeaan suuntaan menemisestä huolimatta hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi on joiltain osin riittämätön ja joiltain osin virheellinen sdp ja vasemmistoliitto jättivätkin yhteisen vastalauseen mietintöön erityisen suuri ongelma hankintalaissa on kunnallisten yhtiöiden toimintamahdollisuuksien merkittävä kaventaminen on käsittämätöntä että hallitus haluaa rajoittaa kunnallisten ja muiden julkisten yhtiöiden toimintaa asettamalla sidosyksiköiden ulosmyyntirajaksi viisi prosenttia tai viisisataatuhatta euroa vaikka eu mahdollistaa ulosmyyntirajaksi kaksikymmentä prosenttia suomi siis päättää tehdä kansallista ylisääntelyä joka tulee aiheuttamaan suuria ongelmia julkisomisteisille osakeyhtiöille ja uhkaa tulla kalliiksi veronmaksajille erityisesti ongelmia tulee kunnallisille kunnallisille jäteyhtiöille sekä esimerkiksi julkisomisteisille työterveys ja laboratorioyhtiöille laki tulee sen että jäteyhtiöiden tekemät investoinnit ja rakennettu kapasiteetti jäävät osittain vajaakäytölle mikä aiheuttaa painetta nostaa kansalaisten jätemaksuja jätelain mukaiset kierrätystavoitteet myös uhkaavat jäädä osin toteutumatta laki tulee aiheuttamaan sen että kunnalliset työterveysyhtiöt joutuvat sulkemaan ovensa yksityisyrittäjiltä vaikkei alueella olisi juuri yksityistä palvelutarjontaa kohtuuhintaan ja kunnallisen työpaikkaruokalan pitää estää ulkopuolisten syöminen ruokaloissa vaikka lähistöllä ei olisi paljoa muuta ateriatarjontaa

alueilla yritysten saatavilla olevat palvelut siten heikkenevät kuntayhtiöiden toimintamahdollisuuksien rajoittamista perustellaan sillä että kuntayhtiöt ovat kuulemma markkinahäirikköjä en osta tätä argumenttia sillä kuntayhtiöiden pitää nykyiselläänkin hinnoitella markkinoilla myytävät palvelut markkinaehtoisesti eikä julkisomisteisilla yhtiöillä ole intressiä tehdä polkuhintakauppaa

jätetoimialan osalta sidosyksikön ulosmyyntirajaa saatetaan nostaa jätelain muutoksella hyvä jos näin on ja toivottavasti asia etenee mutta ongelma ei rajoitu vain jätetoimialalle on myös hyvä että hallitus on ottanut lusikan kauniiseen käteen ja säätänyt nyt tässä laissa jätetoimialalle siirtymäsäännöksiä

seitsemäänsataanviiteenkymmeneentuhanteen euroon ja se liikkumavara tulisi käyttää kokonaisuudessaan valiokunnissa kuullut sosiaali ja terveysalan julkisen tai kolmannen sektorit toimijat ovat kannattaneet mahdollisimman korkeaa kynnysalaa se toisi enemmän liikkumavaraa sote puolen hankintoihin ja palveluiden järjestämiseen lakiesityksen mukaan myös sosiaali ja terveyspalveluiden kilpailutuksessa kokonaistaloudellisuus voidaan ratkaista joko pelkän halvimman hinnan pienimpien kokonaiskustannusten tai parhaan hinta laatu suhteen perusteella esitettyä ratkaisua ei voi pitää riittävänä ja perusteltuna sosiaali ja terveyspalveluissa joissa laadun tärkeys korostuu esitystä pitäisikin muuttaa niin että halvinta hintaa voidaan käyttää kokonaistaloudellisuuden ainoana kriteerinä vain hankinnan luonteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä johtuen sillä sote palveluissa laadun tulisi ensisijaisesti aina ratkaista sosiaali ja terveysalan erityisiin henkilöpalveluihin kuten vammaisten elinikäisiin palveluihin liittyvien erityispiirteiden vuoksi ja niiden kilpailuttamisesta käytännössä seuraavien inhimillisten kohtuuttomuuksien vuoksi tulisi nämä palvelut lähtökohtaisesti järjestää muulla tavoin kuin hankintalain mukaisella kilpailuttamismenettelyllä

suomesta tehdystä työstä on maksettava suomalaisten työehtosopimusten mukainen palkka laadullisten näkökohtien huomioimisen korostamisen lisäksi ympäristö ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista voidaan tehostaa säätämällä vahvemmin tarjoajien poissulkemisperusteista pakolliseksi poissulkemisperusteeksi tulisi lisätä se että tarjoaja on rikkonut suomen tai euroopan unionin lainsäädännön työehtosopimusten taikka kansainvälisten sopimusten ympäristö sosiaali ja työoikeudellisia velvoitteita muuten kuin vähäisenä pidettävällä tavalla ja rikkomus voidaan näyttää toteen

ja perusteltua sisällyttää hankintayksiköllä tulee olla mahdollisuus ja velvollisuus poissulkea epäeettisesti ja rikollisesti toimivat yrittäjät hankinnoissa arvoisa puhemies lakiesitys on ainakin yhdeksänkymmentäviisi prosenttisesti hyvä mutta nämä muutamat yksityiskohdat ja erityisesti sidosyksikkösääntely kaipaisivat muutosta

otetaan vielä muutama puhuja tästä listalta ennen kuin käydään sitten debattia

arvoisa puhemies julkiset hankinnat ovat merkittävä osa

päätettiin että yhdysvaltain liittovaltio hankkii vain sellaisia tietokoneita jotka täyttävät tietyt energiatehokkuuskriteerit yhdysvaltain liittovaltio on niin suuri asiakas että tämä johti koko alan energiatehokkuuden parantamiseen tämäntyyppiseen politiikkaan tulisi meidänkin julkisissa hankinnoissa pyrkiä suomen julkinen sektori on ollut kohtalaisen passiivinen tässä suhteessa monissa muissa maissa ollaan oltu aktiivisempia

ympäristöteknologian kasvavasta merkityksestä myös suomen elinkeinoelämässä tässä edellisen asiakohdan yhteydessä oli puhetta ja monet suomalaiset ympäristöteknologian alan firmat sanovat että on aika noloa viedä ulkomaisia asiakkaita ruotsiin katsomaan miten suomalainen teknologia toimii kun suomesta ei ole löytynyt sitten asiakkaita joilla olisi ollut rohkeutta ja kaukonäköisyyttä investoida näihin ratkaisuihin lakiesitys jossain määrin selventää sitä että muun muassa ympäristönäkökohdat voi ottaa hankinnoissa huomioon tämä on myöskin uudistetun eu direktiivin tarkoitus minähän olin itse euroopan parlamentissa silloin kun hankintadirektiiviä uudistettiin ja siellä keskusteluissa oikeastaan päällimmäinen asia oli miten kirjoitetaan mahdollisimman rautalangasta se että sosiaalisten näkökohtien ja ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa on ei vain sallittua vaan myöskin toivottavaa ympäristövaliokunnan lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen että että tässä hankintaosaamisessa on suomessa puutteita kolme vuotta sitten valtioneuvosto teki periaatepäätöksen

kestävien ympäristö ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa tämä periaatepäätös on sitova valtion hankintayksiköille mutta muulle julkiselle sektorille kuten kunnille tämä on vain suositusluontoinen jotta tällaiset periaatepäätökset toteutuisivat tosielämässä tarvittaisiin paljon nykyistä parempaa strategista johtamista jossa asetetaan tarkempia tavoitteita ja myöskin seurataan miten ne toteutuvat mutta tarvittaisiin myöskin parempaa neuvontaa tällä hetkellähän kuntaliitto järjestää tätä neuvontaa osittain yhteistyössä motivan kanssa mutta sen vaikutelman ympäristövaliokunnassa saimme asiantuntijakuulemisessa että

tällaista ikään kuin kilpailuneutraalisuuteen liittyvää että siinä ei niinkään painoteta sitä miten laadullisia tavoitteita voidaan julkisten hankintojen kautta edesauttaa ja ja tätä puolta pitäisi vahvistaa tätä ympäristövaliokunta lausunnossaan korostaa ympäristövaliokunta tuo esille myöskin että on hyvin tarpeellista ottaa käyttöön tämä uusi säännös elinkaarikustannusten huomioon ottamisesta ja ja tämä on yksi niistä asioista joilla voidaan nykyistä paremmin julkisissa hankinnoissa edistää sitä että se mitä verorahoilla hankitaan myöskin tukee suomalaisen cleantechin

kehitystä ja referenssien saamista saamista kotimaassa ympäristövaliokuntahan myöskin esitti semmoisen toivomuksen että että talousvaliokunta harkitsisi sitä että ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta tehtäisiin velvoittavampaa mutta tätä toivetta talousvaliokunta ei valitettavasti nyt sitten noudattanut yksi esimerkki siitä miten hankinnoissa laadullinen osaaminen on tärkeää ja sen puuttuminen on kallista ovat rakennus ja remonttihankkeet mehän tiedämme että meillä on iso ongelma sisäilman laadussa kosteusongelmia homekouluja sisäilmaongelmaisia sairaaloita ja niin poispäin osittain tämä johtuu siitä että jotka tekevät päätöksiä tästä rakennushankkeiden ja remonttien kilpailuttamisesta ole tarpeeksi hyvää laadullista osaamista ja tässä tosiaan pätee se vanha sanonta että kolmen markan suutari tekee tekee kuuden markan vahingon ympäristövaliokunta myöskin tuo esille sen että hiilijalanjälki olisi yksi sellainen käyttökelpoinen ympäristökriteeri mitä julkisissa hankinnoissa pitäisi pitäisi aktiivisesti käyttää erityisesti ympäristövaliokunta nosti esille sen mitä hankintalaki tekee jätehuollolle on hyvä ja kiitoksia talousvaliokunnalle siitä että ja kolmannen ponnen kautta talousvaliokunta otti huomioon tämän ympäristövaliokunnan huolen joka joka liittyy siihen mitä mitä tapahtuu jätehuollolle lopuksi arvoisa puhemies toteaisin että vihreiden vastalauseessa tuodaan esille myöskin se että että pitäisi olla jämäkämpi niiden yritysten joilta tuotteita ja palveluita ostetaan verovastuullisuudesta

mehän emme voi edellyttää sitä että verot maksetaan suomeen mutta me voimme edellyttää sitä että yritykset jotka valitaan toteuttajiksi julkistavat mihin maihin ja paljonko ne maksavat veroja siinä ei ole mitään tällaista kiellettyä kansallisuussyrjintää että maakohtaisesti julkistetaan julkistetaan nämä tiedot näiden voittaneiden yritysten osalta tällä olisi ennalta ehkäisevä vaikutus siihen mielestäni varsin todelliseen uhkaan että kun yhä enemmän ja enemmän asioita yksityistetään ja kilpailutetaan ei vähiten sote uudistuksen yhteydessä me maksamme verorahoilla sellaisille yrityksille jotka sitten itse erilaisten veroparatiisien ja ja vippaskonstien kautta kiertävät veroja toisena asiana vihreiden vastalauseesta nostaisin esille sen että olisi pitänyt rajata vammaisten henkilöiden elämänikäiset palvelut yksiselitteisesti hankintalain ulkopuolelle nyt talousvaliokunnan kanta jättää tässä tässä liikaa tällaista kunnallista harkinnanvaraa

arvoisa rouva puhemies kuten tuossa edustaja hassi hassi mainitsi julkiset hankinnat ovat iso osa meidän kansantaloutta eli kolmenkymmenenneljän miljardin asiasta puhutaan tällä hetkellä ja siitä millä tavalla lisää vauhtia ja potkua olen yhtä mieltä myös siitä että me tarvitsemme lisää referenssikohteita ja katsoisinkin heti tuohon hiilikasaan mikä tässä helsinginkin ympäristössä on jos haetaan tämmöisiä cleantech energiakohteita niin meidän on siinäkin lähdettävä tukholmaan olisi erinomainen asia jos helsingin kaupunkikin ottaisi julkisissa hankinnoissa nyt sellaisen suuntauksen että ottaisimme kotimaisen energian ja myös uusiutuvan henkeä tähän suuntaan on tulossakin arvoisa puhemies itse tämä hankintalaki on pääosin erinomainen voisin miettiä näin kuten edustaja sarkkinen

innovatiiviset hankinnat se että hankinnoista pitäisi viisi prosenttia olla innovatiivisia ja myös innovatiivisia kumppanuuksia haetaan sillä on julkiselle sektorille ihan piristävä vaikutus että lähdetään vanhoista hankintatavoista ja rakenteista liikkeelle ja katsotaan innovatiivisuuden puolelta myös laatu on vahvasti mukana ympäristö sosiaalinen näkökohta myös työllisyys voidaan huomioida tämä tuo tällä hetkellä enemmän erilaisia elementtejä kuin pelkästään hinta tämä myös antaa paljon pk yrityksiä tukevia ratkaisuja muun muassa tämä neuvottelumenettely ennen hankintaa

ja hankinnan aikanakin osittain pk sektorin osalta on hyvä asia vielä tämä hankintojen jakaminen pienempiin osiin ja myös hallinnollisen taakan pienentyminen osatarjouksen tekeminen ja ja nämä pienemmät hankintaerät ovat tärkeä asia omasta kaupungistani kysyin että mites meidän ruokahankinnat tehdään ja siellä vastattiin hankinnasta me kilpailutamme tukut miksi jo edellisen lainsäädännön aikana emme olisi voineet hyvin koota meidän alueen elintarviketuottajat yhteen ja siellä esimerkiksi esimerkiksi sesonkituotteista tarjouksia yhdyn myös siihen näkemykseen todellakin meidän nykyisen lainsäädännön toteuttamisesta millä tavalla hankintayksiköt ovat osanneet hyödyntää jo nykyistä lainsäädäntöä ja nyt kun me annamme vielä enemmän mahdollisuuksia niin kyllä tässä luuppi menee siihen suuntaan miten kunnat ja erilaiset hankintarenkaat pystyvät näitä hyviä mahdollisuuksia hyödyntämään ja

tässä varmaankin tämä

on vähän semmoinen hankalampi asia keskustalle me eun prosenttia mieluisammaksi kuin nyt sitten tämän viisi prosenttia ja viisisataatuhatta me teemme tässä nyt euroopan kireintä lainsäädäntöä tällä hetkellä näitten näitten tietojen mukaan on erilaisia tapahtumia varmaan ollut tämän vanhan hankintalain aikana tässä esimerkiksi jätehuoltosektori on hyvin riitainen sieltä on noussut noussut tämmöisiä ylilyöntejä joissa julkinen sektori on jyrännyt markkinoilla varmaan näitä yksityisiä toimijoita

yrittäjäjärjestöt ja muut ovat olleet hyvinkin ärhäköitä tässä mutta tämähän on ollut vain lain toteuttamisessa ja sen valvonnassa olevia ongelmia tässä uudessa lakipaketissahan meille annetaan nyt enemmän budjettivarojakin muun muassa kilpailu ja kuluttajavirastolle jonka tulisi valvoa juurikin näitten eri asioitten toteutumista ja varsinkin sidosryhmien ulosmyynnin osalta eli sidosryhmien ulosmyynnin osalta se että tuli tiukat rajat mutta toisaalta tämä jätehuoltohan on on iso osa sitä ja olemme tyytyväisiä siihen että saatiin sinne siirtymäsäännöstä ja lausumaa mukaan eli eli jätehuollon osalta vuoden kaksituhattaseitsemäntoista ajan tämä on vielä viisitoista prosenttia koska tässä lainsäädännössä katsotaan kolme vuotta vielä taannehtivasti niin

taannehtivalla toiminnalla pitäisi lähteä mukaan merkitsisi sitä että nykyisiä julkisia yhtiöitä jouduttaisiin rankaisemaan se tarvitsee määrätyn siirtymäajan toinen asia tämän jätehuollon osalta jätelaissa tullaan varmaan nyt käsittelemään tämä tsv toiminta mutta myös nämä rajat eli tämähän on yleislaki niin sanotusti ja sen alle kun tulee erikoislainsäädäntö niin sen alla voidaan nyt sitten miettiä ovatko ne sidosmyynnit oikeassa oikeassa suhteessa esimerkkinä on juuri jätehuolto ponsiesitykseen saimme saimme mukaan nyt sitten myös sosiaali ja terveystoimen alan plus tämän jätealan ja sen että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy tarvittaessa toimialakohtaisiin lainsäädäntöä täsmentäviin toimiin eli tämä on hyvä hyvä ponsi tässä on neljä hyvää pontta pontta mitkä ovat tässä mukana tämä nyt näyttää sen kuinka isosta asiasta on kyse kuinka säikeisestä asiasta on kyse näillä ponsilla on myös oma tavoitteensa se että saadaan asiaa niin sanotusti maalaisjärkisesti eteenpäin ja riittävillä jäsentelyillä eduskunta edellyttää että valtioneuvosto varmistaa julkisyhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa olevien sidosyksiköiden mahdollisuudet täyttää velvoitteensa hankintalainsäädännön tavoitteiden mukaisella tavalla tämä on tämä ensimmäinen ponsi toinen eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa ryhtyy tarvittaessa valmistelemaan lainsäädännön muutoksia joilla parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin erinomainen ponsi kolmas ponsi eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy tarvittaessa toimialakohtaisiin lainsäädäntöä täsmentäviin toimiin pitäen erityisesti silmällä jätetoimialan ja sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden toimintaedellytyksiä tähänkin on tullut sitten että tarvittaessa mutta missä tämä arvioidaan toivotaan että heti uuden jätelainsäädännön yhteydessä neljäs ponsi eduskunta edellyttää että hallitus huomioi sosiaali ja terveyspalvelujen lainsäädännössä vammaisten ja vanhusten asumispalvelujen järjestämisen inhimillisellä ja asiakaslähtöisellä tavalla tämä on erinomainen ponsi huomasin tässä lainsäädännössä kun käytiin näitä kuulemisia että sieltä aina pulpahtelee uusia asioita missä tämä tiukka sidosryhmäasetus tulee esille viimeisimpänä tuli ihan tänä päivänä kun nyt tehdään tosiaan uutta maakuntia ja sosiaali ja terveydenhuollon palveluja koskevaa lainsäädäntöä siellä yhtiöitetään paljon asioita tämä raja tulee myös siellä vastaan vastaan meillä tulevassa arvoisa puhemies näillä sanoilla

tuo debatti niin ei ainakaan unohdu kukaan kun

arvoisa puhemies ihan lyhyesti näin kun tämän keskustelun perusteella vaikuttaa siltä että jotenkin rajattaisiin kunnallisten yhtiöitten toimintaa niin tosiasiassa kunnan omistama yhtiö voi aivan rajoituksetta toimia markkinoilla silloin kun se toimii markkinaehtoisesti mutta silloin jos se pitää tämän suljetun markkinan itsellään on tärkeätä että se on myös rajattu haluan nostaa esille tämän neljännen ponnen joka on perussuomalaisten ehdottama kun nämä vastalauseen tekijät ovat kiinnittäneet tähän huomiota niin direktiivi ei salli sote hankintojen irrottamista hankintalaista ja siksi perussuomalaiset

eduskunta edellyttää että hallitus huomioi sosiaali ja terveyspalvelujen lainsäädännössä vammaisten ja vanhusten asumispalvelujen järjestämisen inhimillisellä ja asiakaslähtöisellä tavalla ja sosiaali ja terveysministeriöstä olen jo saanut viestiä siitä että se tullaan ottamaan sitten sote lainsäädännössä huomioon
arvoisa tämä neljäs ponsi on on hyvä koska olisi tärkeätä että ylipäätään näitä vammaisten tai vanhusten asumispalveluita ei järjestettäisi kilpailuttamismenettelyllä vaan ne hankittaisiin muilla keinoin tämä ponsi on hyvä mutta tässä meidän vastalauseessamme esitetään sitovaa pontta siitä että hallitus aloittaa valmistelutyön sen edistämiseksi eli samansuuntainen mutta sitova valiokunnan kuulemisten aikana kävi selväksi että direktiivi ei mahdollista näitten rajaamista hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle mikäli kilpailutetaan eli pääasia on että menetellään sillä tavalla että näitä elinikäisiä asumispalveluita ei lainkaan kilpailuteta vaan ne järjestetään muilla menetelmillä joilla päästään sitten eroon tästä modernista huutolaisuudesta minkä kyllä toivon olevan meidän kaikkien yhteinen tavoite ja uskon näin olevankin

nämä hiilikasat esille helsinkihän on hiljattain tehnyt päätöksen sulkea hanasaaren hiilivoimala tämä aloite tuli vihreiltä ja nimenomaan vihreät sen helsingissä ajoivat läpi itse totesin energiastrategiakeskustelussa että pidän tätä hallituksen linjausta kivihiilen kieltämisestä tervetulleena koska se antaa selkänojan sille että suljetaan loputkin hiilivoimalat helsingistä ja muualta emma kari joka on myös helsingin kaupunginvaltuutettu ja keskeinen

puhemies on hyvä että hankintalaki sai mietinnössä nyt sellaisen muodon mikä on mielestäni kohtuullisen hyvä jäihän sinne toki vielä ongelmia mutta iso asia siinä on esimerkiksi se että nyt voidaan hankintoja pilkkoa pienemmiksi niin että pienemmätkin tarjoajat pääsevät tähän kilpailuun mukaan on selvää että kun isoja hankintoja tehdään niin pienet toimijat ovat armotta kilpailusta ulkona koska kokonaisuudet ovat niin suuria että pienellä liikevaihdolla toimiva yhtiö ei pysty edes osallistumaan tarjouksen tekoon nyt voi toimija joka julkista hankintaa tekee pilkkoa pienempiin

jolloin pystytään ottamaan pienempiä ja toimijoita kilpailuun mukaan ja totta kai siinäkin pitää kiinnittää huomiota nimenomaan siihen laatuun kun tarjouspyyntöä tehdään on tärkeää huomata se että tämä hankintalaki mahdollistaa paljon mutta

arvoisa puhemies juuri tuossa sain tekstiviestin että tänne jätepuolelle on kirjoitettu että tarvittaessa tehdään toimialakohtaisesti muutoksia niin on nyt jo se että siellä jotkut järjestöt ovat tuhoamassa tämän kauniin ajatuksen eli työryhmä jossa näin piti pohtia ei ole siis näin oletettavasti tekemässä elikkä se siitä kauniista toivomuksesta minä vieläkin hämmästelen sitä että kun meillä euroopan unioni antaa tämän kahdenkymmenen prosentin sidosyksiköitten ulosmyynnille olevan rajan niin miksi meillä halutaan vetää se viiteen prosenttiin en vielä ymmärrä miksi suomalaiset yritykset ovat jotenkin erilaisia koko euroopan kaikkien muiden maiden yrityksiin verrattuna ja miksi suomessa pitää olla tiukemmat rajat etenkin kun tämä työryhmä joka oli asetettu ja joka pääsi hyvään yhteisymmärrykseen rajasi sen kymmeneen prosenttiin

arvoisa puhemies kyllä ennustaminen tietysti on vaikeata mutta nyt tuntuu kyllä siltä että keskusta on tässäkin asiassa ollut hallituksen kuoripoika ja on joutunut nielemään sitten katkeran kalkin toivotaan että ne ponnet joita tänne on saatu mukaan voivat jotakin sitten jatkossa pelastaa mutta kyllähän tässä perussuomalaisten neljäs ponsi on omantunnon puhtaaksi pesemistä sillä tavoin että nyt ollaan valmistelemassa sote lakia johonka tulee yhtiöittäminen muodoksi kyllä täytyy sanoa että aika aika rohkeaa on luottaa ponteen tässä kohtaa eli voisi sanoa että tämä kyllä näyttää nyt tässä vaiheessa kokoomuksen märän unen toteutumiselta

tämän mietinnön näine ponsineen tämä on ollut perussuomalaisille tärkeä asia että tämä neljäs ponsi tänne saatiin edustaja sarkkiselle vastaisin siitä kun hän kysyi konkretiaa että sote lakeja valmistellaan ja olen ministeriöstä saanut siitä viestin että sote lainsäädäntöä valmistellaan myöskin tältä osin

että vammaisten ja vanhusten asumispalvelujen järjestäminen tapahtuu inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti eli käytännössä se tulee tarkoittamaan sitä että se toteutetaan niin että hankintalaki ei koske sitä henkilökohtaisen budjetoinnin kautta maksusitoumuksen tai palvelusetelin kautta tämä ei ole kokoomuksen märkä uni itse asiassa kun vammaisten ja vanhusten asumispalvelut järjestetään kunnolla se on perussuomalaisten märkä uni

rouva puhemies puutun minäkin näihin vanhusten ja vammaisten asumispalveluihin ja myöskin vaikeavammaisten palveluasumiseen ja henkilökohtaiseen apuun josta varmasti tämän salin huoli on yhteinen elikkä jos mahdollista niin näitä asioita välttämättä ei ole pakko kilpailuttaa silloin kun ne järjestetään joko suoraan julkisen vallan toimesta taikka sitten esimerkiksi tällä henkilökohtaisella budjetoinnilla mutta ongelma on koko ajan tämän lainsäädännön kanssa ollut se että kun soten valinnanvapauslainsäädäntö on ilmassa tästähän ei ole vieläkään sitä poliittista päätöstä tehty niin miten me voimme luottaa siihen että tämä henkilökohtainen budjetointi on sieltä todellakin tulossa ja entäs jos käykin niin että sitä ei sinne saada toisaalta sitten jää ilmaan tämä että tänä päivänä tuomas pöysti ilmoitti että viidessä viidessä maakunnassa tulee tapahtumaan valinnanvapaus

arvoisa rouva puhemies todellakin tässä maakuntauudistuksessa ja sitten vielä soteen liittyen meille tulee paljon yhtiöitä muun muassa kävin ely keskuksessa eli elyjenkin niin sanotulta service puolelta eli neuvontapuolelta tullaan yhtiöittämään se on sitten joko julkinen yhtiö tai yksityinen yritystoiminta tai joku konsulttiyhtiö mikä näitä tekee meillä on parvi yhtiöitä osa on julkisia ja osa on kuntien kuntien toimijoita ja siinä kuvassa huolissani tämän tiukan rajan kanssa missä mennään että milloin ne yhtiöt ovat markkina alueella ja milloin eivät eivät kun pelataan näin laajalla laajalla toimialalla varsinkin tämän uudistuksen myötä mitä ollaan tekemässä tässä lyödään vähän ehkä poskelle sillä tiukalla sääntelyllä mutta toisaalta kuntien kuntien palvelujen toimivuudenkin osalta
arvoisa rouva puhemies puuttuisin myös tähän sote uudistukseen ja tähän hankintalakiin olen tässä hankintalakiprosessissa ollut monessa käänteessä mukana kun tätä on valmisteltu ja ja ihmettelen tätä nyt kyllä se pitää myös muistaa että kun kun sote uudistus on tulossa ja sinne suunnitellaan nyt sitten tätä yhtiömaailmaa niin tämä tulee koskettamaan myös sitä maastoa mitä suurimmassa määrin ja jo tällä hetkellä suuri huoli on noussut kuntaliiton ja kunnista työterveyshuollon osalta eli semmoinen järkevä toiminta jossa voidaan ulosmyyntiä tietyissä rajoissa tehdä jotta pystytään joustavasti asiat järjestämään on tämän sidosyksikköhomman keskeinen juttu tällä sote puolella mutta sitten näihin elinikäisiin palveluihin

sidosyksiköihin täytyy kiinnittää huomiota että on aika kummallista että me olemme täällä itse taas tekemässä ihan saman asian kuin viime kerralla kun säädimme hankintalakia elikkä teemme näistä rajoista matalampia kuin mitä eu direktiivi sallisi tietysti itselleni erityisesti tuntuu kummalliselta kun olen euroopan parlamentissa taistellut sen kahdenkymmenen prosentin puolesta että saataisiin sinne nämä nämä sidosryhmähankintoihin liittyvät prosentit ja sitten toisaalta täällä suomessa ollaan menty tähän viiteen prosenttiin ja käsittämättömään viidensadantuhannen ylärajaan ei missään euroopassa ole jotakin tällaista euromääräistä ylärajaa laitettu tämä tuntuu aivan kummalliselta siinä mielessä toivon että tässäkin kiinnitetään huomiota kristillisdemokraattien ponteen numero yksi jossa todetaan että että on varmaan syytä harkita että näitä voidaan sitten nostaa myöhemmin näihin direktiivin mahdollistamiin ylärajoihin meillä on myöskin pykälämuutosesityksiä joissa esitämme että näiden täytyisi olla ehdottomasti korkeampia kuin mitä on hallituksen esityksessä tällä hetkellä

puhemies nykyinenkin hankintalaki on toki mahdollistanut sen että esimerkiksi muitakin kriteereitä kuin hintaa voidaan käyttää mutta käytännössä hankintoja tehtäessä on kyllä vallinnut semmoinen melkoinen pelko että osataanko sitä hankintaa tehdä oikein ja siksi näitä muita muita kriteereitä ei ole juurikaan käytetty on hyvä että tässä ne nostetaan esille mutta olisi ollut kyllä parempi että tänne olisi selkeästi kirjattu se että pelkkä hinta ei ei voi olla kriteeri vaan että

on suurempi painoarvo ja jotta jatkossa tätä pystytään käyttämään niin että huomioidaan paremmin muutakin kuin hinta niin tarvitaan kyllä ehdottomasti neuvontaa koulutusta ja kehittämistä entistä enemmän vihreät ovatkin esittäneet että tämmöinen oma kehittämis neuvonta ja seurantayksikkö perustettaisiin jotta pystymme hyödyntämään näitä julkisia hankintoja siinä että saadaan myös

tiukkojen ulosmyynnin rajojen käytännön vaikutuksista kunnallisiin liikelaitoksiin periaatehan niissä voi olla hyväkin eli se jos ne mahdollistaisivat pienten paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet mutta jos ne käytännössä johtaisivat muutaman ketjun valtakunnalliseen monopoliin niin sitten ne olisivat huono asia näitä toivoisikin hallituksen seuraavan ja tarvittaessa reagoivan muutoksin tähän problematiikkaan tuleekin osittain jo vastauksia valiokunnan lausumista joihin täytyy sinänsä olla tyytyväinen
arvoisa

puhemies täytyy aluksi todeta että kyllä monilta osin tämä hankintalaki menee parempaan suuntaan ja siitä on paikallaan antaa kiitosta mutta on kyllä nyt itsekin puututtava tähän sidosyksiköiden ulosmyyntirajaan kun nyt suomessa halutaan jälleen olla paavillisempia kuin paavi itse kun missään muualla ei näin tiukkaa sääntelyä olla tekemässä ja eu mahdollistaa kahteenkymmeneen prosenttiin asti tämän ulosmyynnin niin sitten vielä sellaisen hallituksen aikana jossa esimerkiksi perussuomalaiset ovat mukana suomi haluaa olla tässä nyt eun mallioppilas ja viedä ihan maksimaalisen tiukaksi nämä rajaukset kyllähän sitä nyt täytyy ihmetellä mistä ihmeestä tässä on kysymys sitten kun täällä todetaan että suomessa nämä kunnalliset yhtiöt ovat olleet markkinahäirikköjä niin onko todella nyt niin että suomessa

arvoisa puhemies kyllä tässä nyt iso pelko on että tämä tiukka sidosyksikkösääntely tulee hankaloittamaan meidän omaa elämäämme tuolla kunnissa ja tulevaisuuden maakunnissa erittäin monella ja hankalalla tavalla erityisesti tämä on nyt vaikea tilanne on muutenkin kun tämä maakunta sote uudistus on tulossa ja muutenkin on isoja kysymysmerkkejä sen suhteen miten kunnat ja tulevaisuuden maakunnat voivat keskenään järjestellä esimerkiksi tukipalveluita ja ja voiko esimerkiksi maakunta ostaa sidosyksikköasemassa näitä kuntien yhtiöitä ja näyttää siltä että todennäköisesti sitä in house mahdollisuutta ei tule kuntien ja maakuntien välille ja sitten jos on erittäin tiukka sidosyksikkösääntely niin ei voida myöskään sen puitteissa myydä ristiin kyllä tämä tulee erittäin byrokraattiseksi jos joka ikisessä julkisessa yhtiössä täytyisi tehdä tytäryhtiö joka sitten erikseen myy markkinoille ja muille julkisille

rouva puhemies tämä sidosyksikkösääntely on kieltämättä monimutkainen ja uskallan tunnustaa senkin että tämä ratkaisu mikä nyt syntyy ei varmaan allekirjoittaneen ihan kaikkia toiveita vastaa mutta politiikassa joutuu joskus nielemään niin sanottuja katkeriakin kuitenkin on syytä muistaa se että ponsissa on sitten tarkemmin esitetty ne tavoitteet joihin joihin ollaan pyrkimässä toki ymmärrän sen että se euroopan unionin direktiivi olisi mahdollistanut sen kahdenkymmenen prosentin rajankin minusta se olisi ollut allekirjoittaneen mielestä henkilökohtaisesti ajatellen se suotavampi vaihtoehto mutta niin kuin sanoin kaikkea ei saa mitä ikinä haluaa se mihin pitää kuitenkin kiinnittää huomiota tulevaisuudessa varsinkin sote puolella olen sen myös julkisesti sanonut on se että kun on esimerkiksi vanhuspalveluja jotka ovat meille kaikille tärkeitä koska joka päivähän me vanhenemme toivon mukaan myös huomenna niin niin olemme joskus itsekin vanhoja ja

yksi iso huoli minkä hallintovaliokunta kirjoitti tähän omaan lausuntoonsa liittyy myöskin ensihoitoon nyt jos yhtäkkiä todetaan että ensihoito on myöskin sidosyksikkökriteereiden voida irrottaa tästä niin minä en tiedä mitenkä meidän pelastuslaitosten ja sairaaloiden ensihoito tulevaisuudessa pystytään järjestämään jos on kaikki pakko pistää kilpailutukseen ja ja erillisiksi yhtiöiksi sieltä sieltä nykyisen pelastuslaitoksen yhteydestä tältähän tämä nyt anteeksi turunen kuulostaa samalla te sanotte että ei saa olla enää monialayhtiöitä vaan kaikkien yhtiön eri toimintojen pitää olla erillisissä pikkuyksiköissä yli sata kunnallista yhtiötä joutuu välittömästi

toisaalta ymmärrän tämmöisen muutosvastarinnan että kaikki uusi pelottaa kysymys on siitä että ei kunnan omistamalla tai valtion

mitään rajoitteita kun se toimii markkinaehtoisesti sillä markkinalla mutta jos haluaa pitää sen suljetun markkinan on täysin ymmärrettävää että kun sitä käytännössä kuitenkin kompensoidaan sitä kautta niin verovaroilla ei kilpailuneutraliteettia loukata täällä edustaja essayah kysyi miten voidaan luottaa että perussuomalaisten neljäs ponsi toteutuu arvoisa puhemies eduskunta on tämän maan ylin päättävä elin ja jos eduskunta edellyttää että hallitus huomioi sosiaali ja terveyspalvelujen lainsäädännössä vammaisten ja vanhusten asumispalvelujen järjestämisen inhimillisellä asiakaslähtöisellä tavalla

rouva puhemies todellakin tähän sidosyksikköasiaan on kyllä palattava koska jotenkin se tuntuu todella niin kummalliselta että kun euroopassa muualla katsotaan että se kahdenkymmenen prosentin raja on ihan riittävän riittävän hyvä tähän ulosmyyntiin niin minkä ihmeen takia meillä suomessa jossa on pitkät välimatkat ja harva asutus meidän pitää lähteä viidestä prosentista tai viidestäsadastatuhannesta eurosta ajatellaan nyt vaikka työterveyshuoltoa joka pienellä paikkakunnalla paikkakunnalla kaukana kasvukeskuksesta myy sitä työterveyshuoltoa esimerkiksi paikkakunnan maatalousyrittäjille tai pk yrittäjille sitten kun raja tulee vastaan niin ei muuta kuin lähdet satoja kilometrejä ajamaan sinne lähimpään lähimpään yksityiseen lääkärifirmaan joka on jossakin

kun tässä on kyseessä se että kunnilla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työterveyshuolto alueen työpaikoille ja siellä on juuri pienyrittäjiä paljon niin nyt jos tätä sidosyksikköä koskevaa koskevaa säätelyä näin muutetaan niin kuin hallitus nyt esittää eli kiristetään niin se tarkoittaa käytännössä sitä että nämä eivät voi myydä tätä vapaaehtoisuuteen perustuvaa sairaanhoitopalvelua sitten enää

voi myydä ulos ja kun nyt sitten kiristetään tämä tämä viiteen prosenttiin niin tässä tulee raja vastaan ja sitä toimintaa ei voida enää siellä jatkaa eli

arvoisa rouva puhemies kyllä tämä tosi ongelmalliseksi tekee tämän koko toteuttamisen kun nyt tällä kilpailulainsäädännöllä tätä viedään viiteen prosenttiin niin kyllähän tämä mahdollistaa niitten kartellien syntymisen sinne kunnalliselle sektorille missä ennen nyt kun sitä rajaa viedään keinotekoisesti niin pieneksi niin se tarkoittaa että yksityinen toimija voi muodostaa sillä alueella kartellin ja hinnoitella ne palvelut tähtitieteellisiin summiin siihen nähden että meillä olisi ollut kunnallinen yritys siellä toimijana en vain käsitä sitä miksi tässä on sorruttu nielemään tällainen lex savonlinna ajattelutapa että jos joinakin vuosina jossakin kohtaa on joku kunnallinen organisaatio toiminut vastoin vastoin

arvoisa rouva puhemies on kyllä itsekin ihmeteltävä tätä viiden prosentin sidosyksikkörajaa mikä tähän halutaan nyt sehän on tässä keskustelussa nyt tullut selväksi että että ja perussuomalaiset eivät ole tätä halunneet vaan se on tullut nyt selvästi kokoomuksen taholta on on ihmeteltävä miksi emme mene tällä eun hankintadirektiivin kahdellakymmenellä prosentilla aivan kuten täällä on moneen kertaan kerrottu kyllähän suomi harvaan asuttuna maana on nimenomaan se missä tämä kaksikymmentä prosenttia ei ole ollenkaan liikaa ja ja kun me tiedämme että paljon näitä kuntien kuntien yhtiöiden järjestämiä palveluita on pitänyt tehdä juuri sen takia alueella ei ole kilpailua eikä markkinoita niin nyt jos se mahdollisuus tässä tässä poistuu ollaan kyllä tilanteessa jossa palveluita ei ole saatavilla eri puolilla suomea ja ja siellä ei tule syntymään yksityisiä toimijoita jotka voivat vastata kysyntään kun kysyntä on niin pientä kyllä tämän rajan ehdottomasti pitäisi olla kahdessakymmenessä

arvoisa rouva puhemies juurikin tuosta myllykosken esille nostamasta kartelliasiasta on se ponsi missä viitataan tähän pk sektoriin että pyrittäisiin sitä liennyttämään mutta pelko on juuri näinkin että on on isoja yrityksiä mitkä sitten vievät vievät ne pienet toimijat no kuitenkin

hallituksessa ollut hyväksymässä ja on hyväksynyt tämän pohjan näin niin kuin tuossa edustaja hoskonenkin sanoi toinen asia on että tämä on yleislaki ja kun nyt sitten joudumme jokaisen lain osalta miettimään ne sidosyksiköt todennäköisesti erikseen jätelain kanssa ja sosiaali ja terveydenhuoltolaissa niin todennäköisesti tässä salissa tämä

tässä hankintalaissa on paljon hyviä asioita siellä on selkeitä parannuksia liittyen innovatiivisiin hankintoihin liittyen parempiin laatu ympäristö ja sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen siellä on paljon ratkaisuja jotka auttavat pk yrityksiä neuvottelumenettelyjä hankintojen jakamista hallinnollisen taakan pienentämistä ostotarjousten tekemistä ja pienempiä hankintaeriä kilpailutusrajat nousevat aivan hyvälle tasolle sitten tietenkin on tämä kysymys sidosryhmien ulosmyynnistä kieltämättä se on ollut pitkä prosessi myös meillä valiokunnassa ja ja olemme sitä kovasti pohtineet eri näkökulmilta kipukysymyksiksi nousivat jätehuoltoon liittyvät seikat ja tässä keskustelussa tulleet sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät seikat ja voin kyllä tunnustaa että kyllä keskustan toiveena oli

norminpurkuhengessä ja ylipäänsä sillä linjauksella että emme koeta ottaa eulta lisävelvoitteita tai taakkaa vaan suoritamme sen minimin mukaan mitä on mahdollista tehdä tässä asiassa sikäli tämä viisi prosenttia tuntuu kyllä hieman hieman haastavalta kun mahdollisuus olisi ollut nelinkertaistaa se asia mutta tietenkin nämä ovat aina kompromisseja ja ei kaikkea pysty aina saamaan on erittäin tärkeää että sitten nyt jatkovalmistelussa esimerkiksi jätelain osalta ja myös jatkossa sosiaali ja terveyspalvelujen osalta huomioidaan nämä valiokunnan lausumaehdotukset täällä on kuitenkin tunnustettu ja tunnistettu että on mahdollista että joiltain osin tässä syntyy haasteita ja etenkin alueilla joilla välimatkat ovat pitkiä huolta tämä laki tietyssä määrin herättää mutta olen vakuuttunut että tämä hallitus kerkeää myös

nyt kun puhutaan yleisesti ottaen tästä laista isossa kuvassa eikä nyt näistä muutamista ehkä hieman ongelmallisista kohdista niin kyllä tämä kokonaisuudessaan on ihan hyvää lainsäädäntöä hallituksen tavoitteena oli tehostaa julkisten varojen käyttöä ja yksinkertaistaa hankintamenettelyä selkeyttää lain keskeisiä käsitteitä parantaa pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksia tarjouskilpailuissa ja parantaa mahdollisuuksia huomioida ympäristö ja sosiaalisia näkökohtia sekä turvata tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa totta kai näitä tavoitteita on helppo kannattaa ja näitä tämä lakiesitys myös palvelee varmaankin myös talousvaliokunta on on kuullut erittäin runsaasti asiantuntijoita ja perehtynyt asiaan perusteellisesti perustelut ovat pitkät ja täynnä painavaa asiaa valiokunnan muutosesityksiin on helppo yhtyä tämä käsittely on ollut hyvin laaja myöskin lausuntovaliokunnassa hyvin työläs itse osallistuin siihen liikenne ja ja viestintävaliokunnan puolella mekin siellä jotain tähän lausuimme
arvoisa rouva puhemies

on todellakin yhdyttävä niihin näkemyksiin että kuitenkin vaikka tuossa debatissakin kriittisiä puheenvuoroja käytin valtaosaltaanhan tässä hankintalainsäädännössä ollaan menossa ihan oikeaan suuntaan syyhän on se että tämä meidän edellinen hankintalaki ja mihin se on perustunut elikkä tämä julkisten hankintojen direktiivi ovat olleet sellaisia että niissä on ollut päivittämistarpeita ja korjaamistarpeita todellakin ei ainoastaan suomessa näitten julkisten hankintojen ja kilpailutusten kanssa ole epäonnistuttu kyllä sitä on tapahtunut muuallakin päin eurooppaa kuitenkin jo viime kerralla kun sitä kansallista hankintalakia teimme teimme sen virheen että vedimme ne kansalliset raja arvot paljon tiukemmiksi kuin mitä direktiivi olisi sallinut meillähän kävi sillä tavalla että suomesta tuli euroopan unionin eniten

sanoa että erityisesti tänne suomeen on todella tervetullutta että me nyt tekisimme sitten hyvän kansallisen hankintalain ja käyttäisimme kaikki ne joustomahdollisuudet mitä tässä julkisten hankintojen direktiivin uudistuksessa on käytettävissä siinä mielessä valtaosaltaan voi sanoa että tässä on tehty hyvää työtä mutta sitten nostaisin nämä muutamat asiat esille elikkä ensinnäkin nämä sidosyksiköt tosiaankin niin kuin totesin niiden ulosmyyntiprosentit olisivat olleet euroopan unionin julkisten hankintojen direktiivissä kaksikymmentä prosenttia liikevaihdosta ja myöskään tällaisia euromääräisiä ylärajoja mitä me kansallisessa hankintalaissa nyt olemme hallituksen toimesta lähteneet tekemään siellä ei ole ollut

huomaan että haluan vielä jatkaa puhetta joten siirryn sinne puhujapönttöön

kiitoksia arvoisa rouva puhemies

kaikki asiantuntijat olivat sanoneet että tämä seitsemänsataaviisikymmentätuhatta olisi se hyvä kansallinen kynnysarvo erityisesti tässä yhteydessä nyt on kiinnitettävä huomiota niin tämän sidosyksikön kohdalla kuin myöskin sitten näitten sosiaali ja terveyspalveluitten kansallisen kynnysarvon kohdalla siihen että meillä on tämä sote valmistelu tällä hetkellä kesken siinä mielessä kun emme tiedä millä tavalla tullaan sitten tämä valinnanvapaus lopullisesti toteuttamaan on ollut hivenen hankalaa myöskin sitten pohtia sitä millä tavalla

tullaan lopullisesti toteuttamaan niin kuin totesin debatissa uskon että tämän salin yhteinen tahtotila on että nämä palvelut ovat niin erityisiä palveluita nämä ovat näille ihmisille elämän mittaisia palveluita että me emme tosiaankaan halua että ne joutuvat jonkinlaisen huutolaiskilpailutuksen kohteeksi että kuka halvimmalla hoitaa niin sille sitten nämä

omaan vastalauseeseen vielä ponnen jossa haluamme muistuttaa siitä että ei todellakaan ole pakko kilpailuttaa tämäntyyppisiä palveluita vaan ne voidaan järjestää julkisella puolella julkinen puoli voi järjestää ne itse taikka sitten tosiaankin on näitä eri tapoja suorahankintoja tai henkilökohtaista budjetointia ja vastaavaa sitten vielä olisin nostanut esille lausuman numero kolmessa tässä näitä sääntelyvaikutuksia toivotaan seurattavan ja myöskin sitten erityisesti siltä osin millä tavalla tämä hankintalaki tulee mahdollistamaan nämä innovatiiviset hankinnat elikkä silloin kun on on esitetty jokin ongelma ja siihen haetaan ratkaisua niin millä tavalla tämä hankintalaki pystyy vastaamaan siihen

että me voisimme hakea ja kilpailuttaa ratkaisua siihen ongelmaan sen sijaan että me määrittelemme teknisesti ja täsmällisesti mitä me haluamme luulen että tämä innovatiivisten hankintojen mahdollisuus on juuri se mikä erityisesti auttaisi pieniä ja ja keskisuuria yrityksiä tasapuolisesti olemaan mukana markkinoilla toivon että tämä kolmas ponsi olisi myös sentyyppinen jossa näkisin että tähän aivan hyvin koko eduskunta voisi yhtyä valiokunnan mietinnössä on myöskin haluttu alleviivata sitä että koko tässä hankintalaissa on äärimmäisen tärkeää se että pienillä ja keskisuurilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintoihin tässäkin on todettava että kun emme tiedä minkälaiseksi tämä sote ja aluehallintoratkaisu nyt tulee emme tiedä minkä kokoisia hankintayksiköitä on tulossa ja kuinka suurelta alueelta lähdetään hakemaan näitä yrityksiä jotka osallistuvat näihin kilpailutuksiin niin siinä mielessä huoli on pystymmekö varmistamaan pienten paikallisten yritysten mukana olemisen näissä näissä hankinnoissa kaiken kaikkiaan niin kuin totesin ylipäätään on sanottava että hankintalaista on vähintäänkin se yhdeksänkymmentä prosenttia ihan kelvollista mutta sitten näiden muutaman kohdan osalta olisimme toivoneet että hallituksen sisällä

ainakin täällä pidetyistä puheenvuoroista sen voin tulkita että tämä sidosyksikkökohta ei ole ollut ilmeisesti ainakaan keskustalle ja perussuomalaisille mieluinen ja olisi ollut kyllä hyvä jos jos heidän tahtotilansa olisi tämän suhteen toteutunut

arvoisa herra puhemies hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi on pitkän väännön ja valiokuntakierrosten jälkeen mietinnön muodon voi sanoa että tämä on paljon paljon suurempi laki kuin moni ehkä hahmottaakaan tämä on valtava mötikkä julkisten hankintojen arvo on yhteensä kolmekymmentäneljä miljardia euroa vuositasolla tämä on kyllä sellainen paketti joka mielestäni vaatisi vieläkin perusteellisemman käsittelyn mutta kaikella on tietenkin tässäkin talossa aikansa ja rajansa loputtomiin aikaa ei ole tässäkään talossa käytettävissä lain tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja helpottaa hankintamenettelyä tavoitteet ovat erittäin hyviä ja kannatettavia ja pitää muistaa vielä nyt parhaillaan voimassa olevassa hankintalaissa ovat olleet ongelmia on pyritty nyt sitten parantamaan tässä uudessa esityksessä kohtuullisen hyvin siinä on kyllä onnistuttukin toki ei mielestäni täydellisesti hankintalaki perustuu useaan euroopan unionin direktiiviin joita tietenkin suomen tulee noudattaa joskus olen kyllä itse esittänyt kainoja toivomuksia siihen suuntaan että suomalaiset yleensä kaikissa direktiivien implementoinneissa olisivat hieman enemmän suomeen päin kallellaan jos jonnekin haluaisi haluaisi tehdä opintomatkan niin kannattaa käydä ruotsissa siellä tämä taito osataan viimeisen päälle toivon että jos tässä asiassa joskus opintomatka tehdään niin käydään vaikka ruotsissa sitten pitää ehdotettua lakia tarpeellisena tämä laki on selkeästi yleislaki jota selkeästi yleislaki jota sitten toimialakohtaisilla sektorilainsäädännöillä täsmennetään sieltä otetaan sitten tarkempia syöttöjä tähän miten hankintalakia toteutetaan käytännössä tähänhän viittaavat muun muassa ne neljä pontta jotka valiokunta hyväksyi mietinnön käsittelyn yhteydessä tämän lain soveltamisala on todella laaja voi sanoa että jos joku tämän hankintamenettelyn osaa täydellisesti kumarruksen kanssa häntä kyllä kiitän se nimittäin on sen verran valtava paketti että ihmetellä täytyy että joku sen hyvin hallitsee uudenkin hankintalain olosuhteissa hankintaosaaminen nousee entistä korkeampaan ja tärkeämpään asemaan on aivan ensiarvoisen tärkeää että jokainen julkiseen hankintaan valmistautuva julkisyhteisö suorittaa tarjouspyynnön äärimmäisen tarkasti ja huolellisesti koska siinä yhteydessähän sitten oikeastaan oikeastaan ratkeaa se mitä sillä tilauksella saa tulee mieleen muuan suomalainen iskelmä sitä saa mitä tilaa jos jos saa huonoa tuotetta ja ja huonoa palvelua sillä tarjouspyynnöllä niin ainoa tapa tarkistaa missä se vika on on käydä peilistä katsomassa se että uusi hankintalaki sallii hankinnan jakamisen pienempiin osiin on minun mielestäni tämän hankintalain parasta antia ja tämä lainkohta on erittäin hyvin perusteltu hankinnan saa hankinnan saa pilkkoa pienempiin osiin kunhan ei vain kierrä näin sitten hankintalain säännöksiä että mennään hankintarajojen minimin alitse on tärkeää huomata että tämä mahdollisuus pitää käyttää voimassa olevan hankintalain mukaan tätä mahdollisuutta on kovin heikosti käytetty mutta nyt tässä hankintalaissa ja mietinnössä tätä nimenomaan korostetaan ja sitä suorastaan yllytetään käyttämään pienet yhtiöt yhtiöt ja toimijat saavat näin ollen aidon mahdollisuuden olla mukana julkisissa hankinnoissa ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia

talousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen että tarjouskilpailuissa ei saa laittaa sellaisia ehtoja kuten liikevaihtominimi jotka sulkisivat pois pienempiä kilpailijoita tai muuten jonkun kilpailijan pois tarjousta tekemästä tämä on äärimmäisen tärkeä kohta koska monestihan olen nähnyt semmoisiakin tarjouspyyntöjä joissa nimenomaan tällä liikevaihdon minimillä on suljettu pois joitakin tarjouksen tekijöitä on syytä muistaa että suomalainen yrityskenttä on todella monipuolinen ja korkeatasoinen että ei missään nimessä pidä tarjouspyynnöllä sulkea ketään pois siitä tarjouskilpailusta kyllä tässä maassa osataan monia asioita se potentiaalinen mahdollisuus pitää ottaa vain paljon paljon paremmin käyttöön kuin tänä päivänä sitten arvoisa puhemies lopuksi tästä sidosyksikkösääntelystä se että nämä direktiivin asettamat minimit viisi prosenttia viisisataatuhatta euroa tulevat siirtymäajan jälkeen voimaan ei mielestäni ollut se optimaalinen tilanne johon olisin itse halunnut päästä mutta politiikka on aina kompromissien tekoa ja tekoa ja kaikkea ei saa mitä haluaa kuitenkin nämä neljä pontta mitkä valiokunta mietinnössään on on nostanut vahvasti esille tulee ottaa tarkasti käyttöön

jätelainsäädännön ongelmista on puhuttu paljon mutta jätelainsäädännössä kyllä toki tarkemmin säädetään näistä asioista sitten kun jätelakia ollaan uusimassa mutta se mikä minua huolestuttaa ihan aidosti on tämä sote ympäristö valinnanvapaus on tulossa tänne sote puolelle miten sen sitten käy olen ne huolet kyllä reilusti omilla kirjoituksillani ja julkituloillani tuonut esille ja edelleen olen samaa mieltä kyllä minun mielestäni tähän asiaan pitää kiinnittää erityistä erityistä huomiota on aivan selvää että helsingin kokoisessa kaupungissa tai vaikka turussa taikka tampereella kilpailu varmasti pelaa siellä on toimijoita ja siellä on tapahtumia mutta miten se pelaa ilomantsissa utsjoella ja utsjoella ja vaikkapa vaikkapa muoniossa veikkaan niin hyvin sitä kilpailua ole siellä suomi on niin erilainen maa että näiden erilaisten asioiden huomioiminen yhdellä lainsäädännön pykälällä on täysin mahdotonta se on meidän syytä tunnustaa mutta emmehän me me vielä tiedä näitä valinnanvapauden mahdollisuuksia ja sitä miten se suhtautuu tähän nyt esillä olevaan uuteen hankintalakiin sen me näemme sitten kun sen aika on mutta tärkeää on siinä muistaa se että kaikesta huolimatta olkoon niitä uusia lakeja niin tämä hankintalaki kuin se seuraava sote lainsäädäntökin

hallituksen esitys sisältää kiistatta paljon oikeansuuntaisia muutoksia julkisiin hankintoihin liittyviä muodollisuuksia kevennetään pk yritysten osallistumismahdollisuuksia parannetaan ja innovaatioiden tukeminen hankinnoilla mahdollistetaan sekä laadullisten sosiaalisten ja ekologisten kriteerien huomioimisen mahdollisuuksia myöskin vahvistetaan verran ottaen kuitenkin huomioon hankintadirektiivien tarjoamat mahdollisuudet ja julkisten hankintojen suuren merkityksen näitä muutoksia olisi ollut perusteltua viedä kyllä huomattavasti pidemmälle laatuun ja kokonaiskustannuksiin liittyvät kriteerit olisi kilpailutuksissa tullut asettaa selkeästi ensisijaisiksi pelkkään hankintahintaan nähden myöskin innovaatioiden edistämiselle olisi pitänyt asettaa kunnianhimoisempia ja konkreettisempia tavoitteita ja sosiaalisiin tekijöihin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyvät säännökset jäävät jäävät heikoiksi sosiaali ja terveyspalveluiden hankintoja koskevassa sääntelyssä ei riittävästi puututtu niihin ongelmiin joita nykyisen hankintalain aikana on ilmennyt suurin ongelmakohta kuitenkin liittyy sidosyksiköiden toiminnan voimakkaaseen rajoittamiseen josta täällä on ollutkin paljon jo keskustelua en lähde sitä toistamaan mutta ihmettelen vain kun hallitus muuten korostaa aina eun minimisääntelyn mukaan menemistä minkä takia tässä asiassa sitten on haluttu säädellä huomattavasti euta tiukemmin ja rajaksi asetettiin in house yhtiölle tosiaankin tuo viisi prosenttia vaikka kaksikymmentä prosenttia olisi sitten eu direktiivin mukaan ollut ihan sallittava kuitenkin kiinnittää huomio siihen että hankintalailla on vaikutuksia sosiaali ja terveyspalveluiden ja erityisesti vammaisten elinikäisten palveluiden järjestämiseen ja sote palveluiden kilpailuttamisvelvollisuuden alarajaa tulisikin nostaa sinne direktiivin sallimaan enimmäismäärään ja palveluiden laatu ja asiakkaan oikeuksien toteutuminen tulisi vahvemmin huomioida kilpailutuksissa

niin kuin täällä on monesti tullut jo ilmi julkiset hankinnat ovat ovat euromääräisesti erittäin merkittävä kokonaisuus kansantaloudessamme on kiistatonta että nyt tämä hankintalakiesitys tuo parannuksia nykytilaan kuten esimerkiksi nämä innovatiiviset hankinnat kynnysarvojen nostamiset ja myös tämä hankintojen pilkkominen mutta on varmaan syytä todeta että joiltain osin oltaisiin voitu olla vieläkin kunnianhimoisempia ja tuoda vielä vahvemmin näitä laadullisia perusteita ja myös todella erilaisia muita toimenpiteitä joilla oltaisiin lisätty tässä laissa myös sosiaalista ja ekologista oikeudenmukaisuutta enemmän mutta sitten vielä puutun tähän

niin kuin täällä on monesti todettu tässähän todella nyt suomessa tehdään tiukempaa kansallista sääntelyä kuin missään muussa eu maassa tämän asian osalta on vaikea kuvitella että jotenkin tämä tilanne olisi niin erilainen muissa euroopan maissa että siellä kyllä tämmöinen julkinen sidosyksikkö voi toimia myös markkinoilla kahdenkymmenen prosentin ulosmyyntiosuudella mutta suomessa olisi jotenkin niin kummallisia julkisia liikelaitoksia tai osakeyhtiöitä aiheuttaisivat markkinahäiriköintiä paljon enemmän kuin muissa euroopan maissa on hyvä myös todeta mitä suomessa nämä sidosyksiköt ovat tehneet että kun he ovat myös pystyneet ulosmyynnillään helpottamaan nimenomaan alueiden pk yrityksiä ja esimerkiksi maataloustuottajia niin he ovat myös käyttäneet sen ansaitun voiton hintojen alentamiseen joka on sitten hyödyttänyt niin kuntalaisia sillä alueella kuin myös muita toimijoita ja on sääli että nyt tämän lakiesityksen osalta ollaan vaikeuttamassa näiden sidosyksiköiden toimintaa

arvoisa herra puhemies hankintalaki on laki joka

kerran joka kerta on myös uusia parannuksia tullut ja aloitan niistä joista kilpailutusrajojen nostot erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa ovat hyvä uudistus siinä olisi vieläkin ollut varaa nostaa se sinne seitsemäänsataanviiteenkymmeneentuhanteen euroon asti en tiedä miksi siihen ei nyt menty vaikka kaikki kuultavat ymmärtääkseni sosiaali ja terveysvaliokunnassa olivat olleet tämän kannalla että oltaisiin menty siihen euroopan unionin sallimaan rajaan asti

vaikka kuinka yritin lukea noita noita lausuntoja se on hyvä myöskin että innovatiivisuutta lisätään ja joustavuutta sekä hankintojen jakamista joskin sekin on ollut tälläkin hetkellä mahdollista että pienemmät yritykset ovat yhdessä voineet tarjota ja osallistua näin kilpailutukseen meillä on noissa lausunnoissa sekä hallintovaliokunnan jossa mukana että myös talousvaliokunnan lausuntoa kun katsoo myöskin eriäviä mielipiteitä ja yksi niistä liittyy laatuun olisimme halunneet että missään tapauksessa etenkään palveluissa laatu ei olisi ainoa kriteeri ja nythän sitä ei ole rajattu pois vaan se voi yhä edelleen olla täällä lukee että poikkeustapauksissa miksi se pitää aina määritellä erikseen milloin sitten laatu ei ole siellä mukana tai milloin se on mukana sen pitäisi olla siellä aina mukana ja erityisesti kun mietitään palveluita pointti siihen että että meillä näiden täälläkin mainittujen kehitysvammaisten ja ikäihmisten asuinpalveluiden ei pitäisi olla joka toinen vuosi kilpailutuksen ei ole kohtuullista että ihmisten asunto koti sänky ja se hoitaja vaihtuvat muutaman vuoden välein se ei ole mitenkään inhimillistä ja se pitäisi tästä saada pois hoidettua niin että sitä kilpailutusta ei tarvitse tehdä hyvin hämmentynyt olin siitä kun hallintovaliokunta yksimielisesti kaikki puolueet yhdessä teki oman lausuntonsa ja siellä on tämä kohta harmaan talouden kitkeminen niin että että tässä hankintalaissa olisi poissulkemislistaukseen laitettu lisää kriteereitä elikkä rikoksia jotka automaattisesti sulkisivat yritykset pois niin että kunnan ei erikseen aina tarvitse määritellä että että okei jos yritys tehnyt ympäristörikoksia jos heillä on vakuutuspetoksia jos heillä on törkeitä petoksia jos he ovat liiketoimintakiellossa esimerkkinä nämä siellä oli lisää miksi nämä pitää joka kerta uudelleen aina määritellä miksi ne eivät ole automaattisesti poissulkevia että jos yritys on liiketoimintakiellossa niin se ei saa ja se ei voi osallistua kilpailutukseen tämä on harmaan talouden osalta yksi hyvin olennainen lisäkeino ja nyt sitä ei haluttu käyttää edustaja turunen puheenjohtaja talousvaliokunnasta sanoi että kunnat sitten käyttää tämän keinon me olisimme koko hallintovaliokuntana halunneet sen toisin tämä kilpailu ja kuluttajaviraston valvonta on varmaan perusteltua joskin olisin toivonut että neuvontaan kiinnitettäisiin enemmän huomiota sillä siihen puoleen olisi tarvetta varmaan valvontaankin on tarvetta muun muassa siellä valvonnassa on yksi ongelmallinen kohta se että että nyt kun meillä on se määräaika milloin yritykset voivat haastaa toiset yritykset että kilpailutus on toteutettu huonosti tai että heillä olisi ollut parempi mahdollisuus tähän on sitten tullut tämmöinen puolen vuoden aika jolloin kuka tahansa saa kiistää tämän hankintapäätöksen puoli vuotta on tiedättekö aika pitkä aika sille kunnalle tai muulle julkisyhteisölle tai sille yritykselle odottaa kiistääkö joku tämän päätöksen voi olla että palvelut on aika pitkälle jo valmisteltu ja voi olla että ne joudutaan sitten yhtäkkiä peruuttamaan vaikkapa nämä asuinpalvelutkin jos joku keksii sen puolen vuoden aikana tämmöisen valituksen ruveta pistämään eteenpäin tämmöinen ongelma siellä on nämä pelastuslaitokset ovat yksi ongelma joka tulee nyt tässä soten yhteydessä niin että siellä on riski siihen että ensihoitoa yhtäkkiä ei olekaan tai ensihoito joudutaan kilpailuttamaan markkinoilla eikä sitä saa edes tehdä sidosyksikköön jos tämä toteutuu niin meillä tuhoutuu iso osa suomalaista terveydenhuollon palaa joka on ollut todella tärkeä ja merkittävä ihmisten turvallisuuden kannalta että meillä on pelastustoimi jonka yhteydessä on ensihoito ja siellä ne ensivasteesta vastaavat lääkärit ja hoitajat jos tätä ei saa tällä tavalla toteuttaa niin kuin nyt on riski siinä soten yhteydessä niin me olemme ongelmissa monilla paikkakunnilla missä se sairaala ja lääkäri ovat kaukana tämä moneen kertaan mainittu ongelmallinen viiden prosentin tai viidensadantuhannen euron raja on käsittämätön sillä semmoista ei ymmärretä eikä todella tarvita missään muussa maassa kuin suomessa ei missään muussa maassa kuin suomessa se koskee todellakin niin laboratorioita ruokahuoltoa tukipalvelua puhtaanapitoa kunnossapitoa työterveyshuoltoa jätettä ja monia muita yhtiöitä kunnallisia ja kuntayhtymien omistamia yhtiöitä nämä eivät ole markkinahäirikköjä sillä tuottaessaan ja myydessään ne toimivat kaikki markkinaehtoisilla hinnoilla sitä valvovat sekä nämä virastot että markkinatuomioistuimet ja toiset yritykset että semmoinen väite mitä edustaja turunen täällä esitti että sitä subventoidaan jotenkin kunnan muilla toiminnoilla ei ole se on lailla kielletty se on markkinaehtoista meillä ongelma tulee olemaan siinä että meille tulee suuria yhtiöitä jotka alihinnoittelevat omat ensimmäisten vuosien palvelunsa tullakseen sisälle niihin kuntiin ja kuntien palveluihin ja kun monilla paikkakunnilla on olemassa vain se kunta tai kuntayhtymä ja ehkä yksi toinen toimija niin nyt me avaamme yksityisen monopolimahdollisuuden kun kuntapuolen toimijat eivät saa enää olla osallisina näissä kilpailutuksissa se on minun mielestäni ihan käsittämätöntä ja kuten toistin jo äsken on jo tällä hetkellä tiedossa yli sata yhtiötä jotka joutuvat tästä ongelmiin ja vielä kolmas asia edustaja turusen kommenteissa mitä en ymmärrä miksi meillä hyvät yhtiöt jotka toimivat monialaisesti vaikkapa kunnostusta ja puhtaanapitoa ja muuta

arvoisa

täytyy nyt ensi alkuun sanoa että ei tätä hallituksen esitystä kannata ruveta tykillä ampumaan mutta kyllä semmoisen lahti konepistoolin verran tästäkin löytyy moitteen sijaa

ollaan todella ison kokonaisuuden äärellä kun puhutaan kuitenkin julkisten hankintojen noin kolmenkymmenenneljän miljardin kokonaispotista ja siitä kuinka sitä voidaan jatkossa tehokkaammin ja paremmin meidän pk sektorin yritysten ja ja sitä kautta myös työllistyvien suomalaisten toivottavasti työntekijöiden eduksi tulkita eli on pakko nostaa esille se että tämä

on estänyt tällä hetkellä esimerkiksi paikallisten pk sektorin rakennusyritysten kilpailuasetelman vaikkapa pienen koulun rakentamisessa on tullut esteelliseksi kun on edellytetty niin isoja

mitä on se urakkatarjous kyllä siinä kohtaa ollaan suljettu pois paikalliset elinkeinotoimen harjoittajat ja sitä kautta ollaan viety työpaikkoja myös niiltä paikallisilta työntekijöiltä

erityisen tärkeäksi nostan kuitenkin työntekijöiden aseman ja sen että tässä hallituksen esityksessä ei oteta toimeliaasti kantaa siihen että me estämme tämänkin

yhteydessä sen että meillä ei harmaata taloutta harjoiteta tässä maassa ja siihen olisi kyllä toivonut tältä hallitukselta huomattavasti ponnekkaampaa otetta voi sanoa että sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton vastalauseessa on tämä asia onneksi nostettu esille ja toivotaan että tässä salikeskustelussa sille tulee tarpeeksi painoarvoa niin että voitaisiin saada vaikka joku tätäkin koskeva lausuma vielä sitten loppuvaiheessa mukaan on käsittämätöntä että nämä poissulkemisperusteet joita edustaja paatero hyvin tuossa edellä kuvasi eivät ole siellä mukana miksi väärintekijän poissulkemista ei pidetä automaattisesti mukana minun mielestäni oli hyvä se puheenvuoro esille se että olisi ollut hyvä oliko edustaja essayah tai edustaja hassi jompikumpi korjatkaa juuri nimenomaan se että tämä veroseuraamus olisi tehty avoimeksi eli näitten yhtiöitten maksamat verot tulisivat esille se on itseltäni jäänyt tässä huomaamatta ja kiva ottaa se tähän omaan puheenvuoroon esille että näin todellakin pitäisi olla silloin meillä voisi kuitenkin moraalikeskustelua säilyä siitä ja yhdessä harmaan talouden torjunnan kanssa tämä olisi ollut erityisen hyvä työväline että näin voitaisiin jatkossa menetellä ollaan paljon puhuttu tämän innovatiivisuusaspektista ja se on hyvä mutta kuultavana olleet asiantuntijat jotka kävivät maa ja metsätalousvaliokunnassa eivät monenkaan kysymyksen jälkeen pystyneet sanomaan ja vakuuttamaan että kun tätä innovatiivisuutta korostetaan niin se tarkoittaa itse asiassa sitä että se voi luoda referenssiä suomalaisille yrityksille näin varmasti tulee pääosin käymään mutta itse itselleni annoin ymmärtää että tämä innovatiivisuus täytyy kilpailuttaa jos me haluamme jotakin sellaista mitä ei ole vielä olemassa vaikkapa jossain kunnallisessa kaukolämpöyhtiössä halutaan suitsia päästöjä ja halutaan ostaa ja tilata jotakin niin se tarvitsee kilpailuttaa ja se on todella huono että

meillä ei voi olla semmoista järjestelmää innovatiivisuuden osalta että voisimme mahdollistaa sen että jos valtio antaa innovaatiotukea niin silloin ei tarvitsisi tätä hankintaa kilpailuttaa koska sehän on alkuvaiheessa silloin ei vielä tiedetä mitä on tulossa siihen projektiin ja valtio antaa tavallaan vaikkapa sen kolmekymmentä prosenttia innovaatiotukea ajatelluista kustannuksista tämän mahdollisuuden jääminen niin että se kaikki on kuitenkin kilpailutettava jättää minulle sen pelon että joudumme tekemään useamminkin ruotsin matkoja katsomaan sitä kuinka lämpölaitoksiin on tehty suomalaisella osaamisella niitä referenssejä löytyykin sitten ruotsista mutta vielä murheellisempaa on että se ei olekaan suomalainen toimija joka sen on tehnyt

on on ollut hyvä huomata että keskustapuolue on kuitenkin pyrkinyt hallituksessa kovasti olemaan kansan asialla ja pyrkinyt omalla osallaan vaikuttamaan siihen että nämä alueelliset haja asutusalueella olevat sidosyhtiöt tavallaan tässä jätehuollossa ja kaikessa muussakin olisivat edelleen mukana sillä pelkään kyllä todella ja minä sanoisin että tämä on vielä realistista arvoisa puhemies on nimittäin niin että jos meille tulee toimija joka vaikkapa pesee niitä hoskosen paljon mainostamia toistemme paitoja kunnallisena toimijana ja tälle luodaan vain viiden prosentin mahdollisuus tuottaa niitä palveluja niin tulee joku ulkopuolinen taho joka tarjoaa halvemmalla ja sitten joku kolmas eli tässä vaiheessa tietysti on se iso ja sitten tulee joku toimija joka on tavallaan tilattu siihen kilpailutilanteeseen ja tarjoaa vähän kalliimmalla jotta tämä iso jopa koko suomen käsittävä yritys saa sen omakseen omakseen ja sitä kautta voi ruveta hintoja nostamaan ja tässä kohtaa tämä hankintalain on kyllä suoraan sanoen kuntalaisia ja suomalaisia nilkkaan ampuva mutta lopuksi arvoisa puhemies täytyy sanoa että tämä on mahdollisuus kotimaiselle ruualle mutta erityisesti lähiruualle nytkin meillä on mahdollisuus tämänkin hankintalain voimassa ollessa kun osaamista olisi käyttää sitä enemmän hyödyksemme mutta nyt kuitenkin tätä ohjausta ja ohjaavuutta tähän kuinka hankintalakia voidaan käyttää se on yksi tämän esityksen pluspuolia ja erittäin vahvoja niin että hankintaosaamista viedään kuntiin jotta meillä kotimainen lähiruoka ja kotimainen ruoka voivat olla paremmin siellä kilpailutettavana minun mielestäni on tärkeätä että kilpailutustilanteessa voidaan edellyttää pitää olla meillä olevien kriteerien mukaista niin että sillä possulla on se saparo taikka broilerilla on se nokka eli jos meillä itsellä on lainsäädäntö mitä me haluamme noudattaa niin kyllä meidän tässä tilanteessa ruokahankinnoissa pitää pystyä julkisella puolella määrittelemään että näiden kriteerien pitää olla kestäviä minä ainakin jatkossa haluan tietää mitä lapseni syö koulussa mitä meidän vanhukset saavat palvelukeskuksissa sen pitää olla kotimaista mielellään lähiruokaa

arvoisa puhemies niin kuin tässä on monta kertaa jo todettu kyllähän tämä hallituksen esitys hankintalaiksi on pääosin hyvä ja tervetullut muutos julkisten hankintojen sääntelyyn tämän muutoksen tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä yksinkertaistaa hankintamenettelyjä selkeyttää lain keskeisiä käsitteitä parantaa pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksia tarjouskilpailuissa parantaa mahdollisuuksia huomioida ympäristö ja sosiaalisia näkökohtia sekä turvata kaikille tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa

innovatiivisten hankintojen helpottaminen tuovat semmoista kaivattua joustavuutta hankintayksiköiden toimintaan ja pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksia parannetaan helpottamalla hankintojen pilkkomista pienemmiksi kokonaisuuksiksi

ja yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvien kriteerien käyttöä tässä olisi otettu tiukemmin ja velvoittavammin aivan kuten eun hankintadirektiivi sen mahdollistaa toisaalta myös täällä on on paljon jo tänään puhuttu siitä että tässä esityksessä on on asetettu tarpeettoman tiukat rajat näiden sidosyksiköiden ulosmyynnille me vihreät olemme jättäneet tästä oman vastalauseemme ja ja näissä olemme nostaneet esiin näitä muutamia ongelmakohtia joita tähän esitykseen on jäänyt todellakin yksi on tämä ja tämä kahdenkymmenen prosentin raja meidän mielestämme siis sen rajan olisi pitänyt olla siinä kahdessakymmenessä prosentissa minkä eun hankintadirektiivi sallii ja ilman mitään euromääräistä rajaa on kummallista että me täällä suomessa harvaan asutussa maassa katsomme että meillä olisi kaikkialla ympäri suomen niin hyvä tilanne että aidosti markkinaehtoista kilpailua syntyisi näinhän ei ole suurissa kaupungeissa tiheästi asutulla alueella näin näin varmasti on mutta meillä on paljon alueita missä aitoa kilpailua ei synny ja siksi näillä näillä kuntien kuntien omistamilla yhtiöillä on erityisen tärkeä rooli liian alhainen ulosmyyntioikeus aiheuttaa vaikeuksia erityisesti terveydenhuollossa kun tiedetään että terveydenhuollon tarvitsemia tukipalveluja on keskitetty esimerkiksi alueellisiin liikelaitoksiin ja näin on pystytty turvaamaan laboratoriotoimintaa tai kuvantamistutkimuksia haja asutusalueella ja ja saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä nyt jos tämä ei jatkossa enää ole mahdollista niin se vaikeuttaa kyllä erityisesti myös niitä alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä jotka ovat käyttäneet näitä tukipalveluita no huoli minkä me me olemme nostaneet esiin on hankintoja koskeva neuvonta ohjaus ja seuranta me tiedämme että vastuullisten hankintojen edistämisessä ongelma ei ole niinkään se etteikö lainsäädäntö jo nyt olisi mahdollistanut muunkin kuin hinnan käyttämistä kriteerinä vaan iso ongelma on on ollut se että hankintayksiköillä ei ole ollut ole ollut riittävää osaamista siksi me olemme ehdottaneet että tähän lakiin sisällytettäisiin neuvontavelvoite joka varmistaisi että laadukasta neuvontaa järjestetään joka puolella suomea ja että neuvonnassa korostetaan sosiaalisten ympäristö ja hallinnollisten kriteerien asettamisen mahdollisuutta

siksi olisi tärkeää että lainsäädännön tasolla selkeästi lähetettäisiin viesti siitä että pelkkä halvin hinta on toissijainen valintaperuste hankinnan kokonaisuuteen nähden ja että muilla kriteereillä kuten laadulla elinkaarikustannuksilla ja vastuullisuudella on suurempi painoarvo koska tällaisten yhteiskuntavastuukriteereiden käytön edistäminen vapaaehtoisuuden pohjalta ei ole tuottanut tulosta niin olisi ihan suoraan laissa määriteltävä se että hankintaviranomaiset eivät saa käyttää hintaa tai kustannuksia hankintasopimuksen ainoana tekoperusteena

ja verovastuullisuus verovastuullisuus

tässä hallituksen esityksessä ei ole huomioitu yritysvastuuta ja yritysten veronmaksuun liittyviä kriteereitä ja niinpä me esitämme että nämä otettaisiin siihen mukaan yritysten verojalanjäljen huomioiminen olisi yksi hyvä esitämmekin että tähän lakiin lisätään säännös siitä että kilpailutuksen voittaneen yrityksen on julkistettava verotietonsa maakohtaisesti kilpailutuksen aiheena olleen hankinnan toteuttamisen ajalta tämä lisäisi läpinäkyvyyttä ja varmistaisi sen että että emme ole tilanteessa jossa hankinnoista valtaosa menee monikansallisille yhtiöille yhtiöille jotka sitten aggressiivisen verosuunnittelun keinoin siirtävät hankinnan kohteena olevasta liiketoiminnastaan saamansa voitot pois suomen verotuksen piiristä sitten nämä vammaisten henkilöiden elämänmittaiset palvelut aivan kuten täällä on jo moneen kertaan nämä nämä otettu esille ja ja todettu se mahdollisuus että nämä voitu jättää tämän kilpailutuksen ulkopuolelle me kannatamme myös sitä luulemme että se pelkkä ponsi ei ei siellä riitä vaikka sinänsä on hyvä että tämä ponsi on on siinä mietinnössä mukana mutta olisi ollut selkeämpää että ne olisi rajattu rajattu ihan kokonaan pois tästä hankintalain ulkopuolelle koska se on on aivan mahdollista silloin estämme sen että että tämmöisiä elämänmittaisia palveluja tarvitsevat joutuvat tietyn vuosimäärän jälkeen aina siirtymään paikasta toiseen uuteen kotiin ja uusien hoitajien

arvoisa herra puhemies tosiaankin tämä

on päätymässä lopputulokseen ja tästä lopputuloksesta totean sen että se on pääosin kiitettävä tässä on monia hyviä puolia jotka kehittävät meidän julkisen sektorin hankintoja hyvään suuntaan erityisen hyvä on tämä hankintojen jakamisen ja ja osittamisen mahdollisuus itse olen huomannut paljon eri kunnissa kuntapäättäjien kanssa keskustellessani että olisi halua pieniä näitä hankintoja ja suosia näin paikallisia pieniä yrityksiä erityisesti elintarvikehankintojen osalta uskon että tällä on positiivisia vaikutuksia samaten nämä innovatiiviset hankinnat ovat hyvä avaus itse olen osallistunut tämän asian käsittelyyn ympäristövaliokunnassa jossa annoimme lausunnon talousvaliokunnalle tämän asian käsittelyyn siellä tietenkin kiinnitimme huomiota erityisesti tähän jätehuoltoon ja tähän jätehuollon sidosyksikkösääntelyyn toivoimme siinä sidosyksikkösääntelyyn toivoimme siinä lausunnossa että talousvaliokunta ottaisi huomioon tämän tämän ulosmyynnin rajan ja on siihen siihen peilaten erittäin hyvä että tähän on nyt nämä siirtymäsäännökset saatu mikä antaa alalle tietyllä tapaa aikaa aikaa tähän tähän sopeutua myöskin olen siitä erittäin iloinen että se on tänne lausuman muotoon sitten muotoiltu toivomme siinä että erillislainsäädännöllä olisi mahdollista sitten jätelain tarkastelun yhteydessä tätä tätä katsoa ja uskon että tähän tähän siinä yhteydessä sitten joudutaan palaamaan arvoisa

arvoisa herra puhemies

julkisten hallintojen tulee olla avoimia ja läpinäkyviä niiden tulee myös mahdollistaa paikallisten toimijoiden huomioiminen

tässä on kyse erittäin merkittävästä rahamäärästä joka joka tässä liikkuu ja ja silloin se on meidän kaikkien etu että nämä toimivat avoimesti ja läpinäkyvästi kilpailutusosaaminen on aika usein se mistä keskusteluja keskusteluja käydään ja mihin usein ongelmatkin kilpistyvät toisaalta sitten ne kilpailutuksessa käytettävät kriteerit aika usein olen itse tässä vuosien aikana törmännyt siihen että on lopulta todettu että olisihan se ollut jo mahdollista mutta ja toisaalta hinta on ollut niin kovin helppo kilpailuttamisen tie eli eli on menty niin sanotusti sen helpoimman tien kautta tai sitten sellaisia kilpailutuksia olen nähnyt että kun kuntapäättäjät ovat vaatineet että laatukriteerien pitää mukana olla niin laatukriteerit on tehty sellaisiksi että käytännössä ruksittaneet ja täyttäneet ja sen jälkeen todellinen kilpailu on käytykin enää hinnalla tällaisiakin esimerkkejä valitettavasti löytyy eli tätä hankintaosaamista pitää ehdottomasti parantaa kaikkialla ja sitä myös tässä lainsäädännössä tuodaan mukaan tämä hankintalain uudistaminen jatkaa siis normien purkua sääntelyn yksinkertaistamista ja tällä pyritään myös kilpailuhäiriöiden vähentämiseen hankintojen keskittymiseen puututaan ja myös hankittavana olevia kokonaisuuksia pienennetään niin kuin tässä aiemmissakin puheenvuoroissa niin hallituksen kuin oppositionkin puheenvuoroissa on esille tuotu tämä uudistus osaltaan jatkaa mielestäni myös hyviä toimia yritysten ja sitä kautta myös työllisyyden vahvistamiseksi aiempia päätöksiähän ovat olleet yrittäjävähennys maksuperusteinen arvonlisävero vanhemmuuden kustannusten tasaaminen ja nyt myös hankintalain uudistaminen sekin tulee omalta osaltaan tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja mahdollisuuksia kasvuun ja niiden elinvoimaa myös siellä palveluiden lähellä tämän lain myötä pienemmätkin yritykset pääsevät mukaan kilpailutuksiin eli laajuus ja suuret kilpailukokonaisuudet eivät enää blokkaa niitä niin usein ulos kuin tähän asti on on tapahtunut yrittäjyyden ja sitä kautta uusien työpaikkojen synnyn takia kansallisten hankintojen sääntelyn merkittävä keventäminen uutena tulee myös lisää neuvontaa näille tarjoaville yrityksille lisäksi laki kannustaa myös tietynlaiseen markkinavuoropuheluun näiden hankintojen tekijöiden välillä niin myyjien kuin ostajienkin välillä tämä varmasti tulee osaltaan parantamaan myös hankintaosaamista uudistuksessa myös kilpailutusten kynnysarvot nousevat tavara ja palveluhankintojen kilpailutuksen raja nousee kuuteenkymmeneentuhanteen nykyisestä kolmestakymmenestätuhannesta eurosta tämä on myös hyvä hyvä uudistus paikallisten yritysten tulevaisuudelle eli eli pitää olla keinoja myös tehdä niitä hankintoja sieltä läheltä ja ja tämä on varsin perusteltua siihen jäteasiassa mistä tässäkin on käyty keskustelua meillä olisi mielestäni paljonkin tehtävää meillä on ollut kummallinen jätteiden sosialisointi tässä maassa käynnissä meillä on ajettu hyviä toimivia jätejärjestelmiä alas haluttu viedä suurempiin yksiköihin ja sitä kautta paikalliset palvelut ja paikalliset toimijat on ajettu erittäin ahtaalle ja myös palvelut ovat ovat heikentyneet itse asiassa tämäntyyppinen malli joka meillä on käytössä ei kyllä ole

ohjannut myöskään jätteiden määrän vähentämiseen olen itse käyttänyt joskus esimerkkinä sitä miten kerrostalossa kun taloon hankitaan huoneistokohtaiset vesimittarit vedenkulutus laskee noin kolmekymmentä prosenttia kun joutuu siis itse vastaamaan siitä mitä kuluttaa ja nyt jätehuollossa suomessa on menty täysin toiseen suuntaan eli yhteisvastuullisuuteen ihmettelen että sitä sitä täällä salissa on myös myös tuettu tämänkin illan keskustelussa paljon järkevämpää olisi se että jokainen maksaisi itse aiheuttamansa jätteet ja se kannustaisi jätteiden vähentämiseen aiempaa paremmin eli jätepuolella meillä meillä kyllä tehtävää riittää

sidosyksikköhankintoihin tulevat tiukat edellytykset ovat täällä myös tulleet esille ja ja tämä jäteyhtiökysymys on sellainen että itsekin pidän sitä sitä valitettavana enkä ymmärrä millä tavalla se se tulee tilannetta parantamaan kilpailu ja kuluttajavirasto saa myös tämän lainsäädännön myötä uudeksi tehtäväkseen valvoa julkisten hankintojen laillisuutta tämä on myös hyvä uudistus tällä hetkellähän meillä usein on tilanne ollut se että käytännössä toiset yrittäjät toiset kilpailutukseen osallistuneet ovat joutuneet tätä valvontaa tekemään se on johtanut erilaisiin valituksiin eri instansseihin ja ja myös riitatilanteisiin on paljon selkeämpää että siinä on joku toinen taho joka tätä valvontaa tekee

herra puhemies hankintalain uudistus tällaisena on nähtävä erittäin vahvasti myös puitelakina tämä jättää erityisesti tarpeita erillislainsäädännöllä tarkentaa tämän lain pykäliä ja henkeä siltä osin että ei pääse muodostumaan mihinkään päin monopoleja tai siihen verrattavia määrääviä markkina asemia jotka väistämättä johtavat asiakasmaksujen korottamiseen tämä vaara on kaikkialla markkinoilla tässä mielessä erillislainsäädäntöä täytyy tarkastella hyvinkin voimakkaasti tämä vaara on aivan erityisesti niillä alueilla joilla markkinat ovat ohuet ja nehän ovat useimmiten ohuet haja asutusalueella siksi on oleellisen tärkeää että talousvaliokunta on mietintönsä ponsiin kirjannut tämänkaltaiset asiat näiden seuraamisen ja painottanut sitä mikä merkitys erillislainsäädännöllä tällä kohtaa on jotta näitä äsken mainitsemiani asioita ei pääse muodostumaan hankintalaissa on monia hyviä kohtia se on ihan selvä mutta tältä osin tämä on tarkan työn paikka jatkovalmistelussa puutun myöskin tuohon valvonta asiaan jossa kilpailu ja kuluttajaviranomaiselle annetaan jälleen uusi tehtävä kilpailu ja kuluttajaviraston tehtäväthän kaiken kaikkiaan ovat erittäinkin ristiriitaiset sen pitää yhtä aikaa huolehtia kilpailusta terveestä kilpailusta ja kuluttajan edusta ne menevät väkisinkin ristikkäin tässäkin mielessä meidän on syytä myöskin harkita onko tämä nykyinen työnjako hyvä vai olisiko mahdollisesti joitain muita ratkaisuja jotka tähän tilanteeseen ja tähän markkinatilanteeseen sopisivat paremmin kuin nykyisenkaltainen

laajalti kehuttu myös tätä hallituksen esitystä uudeksi hankintalaiksi ja toden totta päästään eteenpäin tällä uudella lainsäädännöllä on monia etuja mutta myös puutteita niin kuin täällä on tullut puheenvuoroissa esiin ehkä tämä on niin suuri kokonaisuus ja niin pitkä historia myös tällä uudistuksella että pitää olla useampi vaalikausi ennen kuin se saadaan täydelliseen malliin nyt se jää joiltakin osin keskeneräiseksi minusta on tärkeätä se mitä edustaja ihalainen sanoi että tähän voidaan palata seuraavilla vaalikausilla tämähän on poliittinen päätös että rajataan tämä ulosmyyntioikeus viiteen prosenttiin eikä siihen kahteenkymmeneen jonka eu direktiivi sallisi minkälainen kompromissi tämä on valiokunnassa tiedetään paremmin minkälaisen keskustelun jälkeen tämä päätös viidestä prosentista syntyi mutta se on poliittinen linjaus ja se voidaan muuttaa silloin jos eduskunnassa on toisenlainen poliittinen kokoonpano tähän voidaan palata niin kuin edustaja ihalainen sanoi sinänsä ei ole erityistä se että suomessa tulkitaan direktiivejä kovin tiukasti jo nykyisen direktiivin aikana suomessa on tulkittu kilpailutusmääräyksiä tiukemmin kuin olisi ollut välttämätöntä arvoisa puhemies kiinnitän huomiota siihen nelosponteen joka valiokunnan mietinnössä on joka on ihan positiivinen ja jossa korostetaan vanhusten asumispalvelujen järjestämistä inhimillisellä ja asiakaslähtöisellä tavalla tämä on ponnessa ihan hyvin kirjattu mutta asia on myös pykälätasolla vastalauseessa numero yhdeksi esimerkiksi tässä sadannessaensimmäisessä pykälässä suorahankinta erityistilanteissa meidän käy ilmi että tällainen suorahankinta ei vain ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa vaan vähän lievemminkin indikaatioin voisi tulla kysymykseen silloin kun on kysymys tällaisesta vanhusten vammaisten oikeuksien turvaamisesta tärkeä perustuslakinäkökohta myös tässä kohdassa

ensimmäiseen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksikymmentä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja leppä

herra puhemies

kaupallisen kalastuksen vakuutuslaista esitetään valtiontukeen oikeuttavien vakuutustapahtumien ja valtiontuen määrää alennettavaksi elikkä tämä on säästölaki jolla tavoitellaan noin neljänsadantuhannen viiva viidensadantuhannen euron vuosittaista menosäästöä sopeuttamalla tukijärjestelmä vuosittain käytettävissä olevien

avomerialusten pyydysten rajaamista vakuutusten ulkopuolelle ja rannikkokalastuksessa nykyisen yhdeksänkymmenen prosentin tukitason lähtökohtaista alentamista erityisen tärkeänä valiokunta piti muun muassa sitä että hylkeiden rysäpyydyksille aiheuttamat vahingot ovat lakiehdotuksessa jatkossakin nykyisen kaltaisen ja nykyisen yhdeksänkymmenen prosentin vakuutustuen piirissä

merimetsokantojen vähentämiseen valiokunta pitää täysin välttämättömänä hylkeiden metsästyksen tehostamista ja metsästysaikojen muuttamista sekä myös kokonaan uusien keinojen kehittämistä tehostamaan kannanhoitoa valiokunta toteaa myös että lakiehdotus johtaa todennäköisesti tarpeeseen nostaa merkittävästi kalastajilta perittäviä vakuutusmaksuja ja kaupallisten kalastajien omavastuuta vahingoista valtiontuen väheneminen kalastusvakuutusjärjestelmässä vaikuttaa siten negatiivisesti kalastusyritysten kustannuksiin ja kannattavuuteen siksi pidetään erittäin tärkeänä että kaupalliset yksityiset vakuuttajat kehittäisivät jatkossa vakuutustuotteitaan avomerikalastajille nykyisin ne muilta osin puuttuvat on tietenkin sanottava että avomerikalastuksessa vuoden alusta käyttöön otettava uusi siirrettävien toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden järjestelmä tuo uusia mahdollisuuksia erityisesti troolikalastajille parantaa kalastuksensa kannattavuutta valiokunta pitää tarpeellisena että että vakuutustuen alentamisen vaikutuksia sekä avomerikalastukseen että rannikkokalastukseen seurataan ja pyritään löytämään keinoja kaupallisen kalastuksen kustannusten alentamiseen ja kannattavuuden parantamiseen valiokunta korostaa myös sitä ettei valtiontalouden säästöjä enää jatkossa tule kohdentaa elinkeinokalatalouden erittäin vähäisiin tukiin

siihen sisältyy myös hylkäävä esitys joka täällä varmasti myöhemmin esitellään

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettua lakia esityksen tavoitteena on saavuttaa euron vuotuinen menosäästö sopeuttamalla tukijärjestelmä vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen mukaiseksi mielestäni esitys ei ole hyvä mutta ei myöskään huono pidänkin esitystä kompromissina esityksen mukaan valtio säästää rahaa se on se hyvä puoli huonona näen sen että esityksen mukaan menosäästöistä noin kahdeksankymmentä prosenttia kohdistuisi avomerikalastukseen ja noin kaksikymmentä prosenttia rannikkokalastukseen yli kaksitoista metristen kalastusalusten troolipyydykset olisivat jatkossa kokonaan vakuutustuen ulkopuolella lisäksi yli kaksitoista metristen avomerialusten pyydykset voivat ilman valtiontukea jäädä kokonaan vakuutustarjonnan ulkopuolelle esityksen mukaan pienemmillä aluksilla harjoitettavassa rannikkokalastuksessa isorysät siirrettäisiin yhdeksänkymmenen prosentin tuen piiristä seitsemänkymmenen prosentin piiriin ja rannikkokalastuksen troolien tuki laskisi neljäänkymmeneen prosenttiin lukuun ottamatta hylkeiden isorysille aiheuttamia vahinkoja joiden korvaustaso säilyy ennallaan pidän näitä esityksen kohtia erittäin suurena haasteena ja sen vaikutuksia tuleekin seurata aktiivisesti ja pyrkiä löytämään jatkossa keinoja kaupallisen kalastuksen kustannusten alentamiseen ja kannattavuuden parantamiseen pitää muistaa että juuri näistä aluksista tuodaan suomalaiseen joulupöytäänkin puhdasta ruokaa ellei se tule näistä aluksista se tuotetaan esimerkiksi venäjältä tai kiinasta ja se ei välttämättä ole suomalaisten etu avomerikalastuksessa pyydyksille ei ole tällä hetkellä tulossa vaihtoehtoista kaupallista vakuuttajaa joten vakuutusturvan ulkopuolelle jääminen kasvattaa yrittäjäriskiä onneksi tähän tuo vähän helpotusta osaltaan hallituksen esitys yrittäjätulon vähennyksestä tämä yrittäjävähennys on osa hallituksen laajempaa pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten parantamishanketta myös kalastusyrittäjät hyötyvät tästä verovähennyksestä on selvää että valtiontuen väheneminen kalastusvakuutusjärjestelmässä vaikuttaa negatiivisesti kalastusyritysten kustannuksiin ja kannattavuuteen maa ja metsätalousvaliokunnassakin pidimme tärkeänä että kaupalliset yksityiset vakuuttajat kehittäisivät jatkossa vakuutustuotteita avomerikalastajille yhtenä vahingontuottajana kaupalliselle kalastukselle näen hylkeiden ja merimetsojen runsastumisen niiden runsastumisen myötä myös niiden aiheuttamat vahingot kalastukselle sekä saalis että pyydystappioina ovat nousseet suuriksi haittaavat merkittävästi rannikkokalastusta aiheuttamalla muun muassa kannattavuusongelmia näiden kannan lisääntymisen hillitsemiseksi tulee tehdä rohkeita päätöksiä se osaltaan auttaisi kaupallisten kalastajien taloutta toivon myös että hylkeiden rysäpyydyksille aiheuttamat vahingot ovat jatkossakin nykyisen yhdeksänkymmenen prosentin vakuutustuen piirissä kuten lakiehdotuksessa luvataan esityksessä kerrotaan että euroopan meri ja kalatalousrahaston suomen toimintaohjelmasta vuosille kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattakaksikymmentä maksetaan rannikkokalastajille korvausta hylkeiden ja merimetsojen saaliille aiheuttamista vahingoista korvaus vahingoittuneesta saaliista on enintään seitsemäntuhatta euroa vuodessa kalastajaa kohden jokainen kaupallisen kalastuksen kanssa tekemisissä ollut ymmärtää että tuo kyseinen summa on hyvin pieni eivätkä tällaiset kor vaukset kata kaikkia saalisvahinkoja kuten valiokuntakin toteaa erityistä huomiota tulee kiinnittää kestävän käytön mukaiseen tehokkaaseen hylje ja merimetsokantojen vähentämiseen valiokunta piti myös täysin välttämättömänä hylkeiden metsästyksen tehostamista ja metsästysaikojen muuttamista sekä myös kokonaan uusien keinojen kehittämistä tehostamaan kannanhoitoa nämä olisivat hyviä keinoja auttaa kaupallisia kalastajia suomen

arvoisa puhemies suomeen luotiin kaksikymmentä luvulla kalastusvakuutus jossa valtio osallistuu kalanpyydyksille ja kalastusaluksille aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen järjestelmä luotiin koska kaupalliset vakuutuksenantajat pitivät kalastajien aluksia ja pyydyksiä liian riskialttiina vakuutuskohteina esitystä jossa troolikalastuksen vakuutustuki poistetaan kokonaan ja valtionosuutta rysä ja venevahinkojen korvauksista vähennetään kaupallisen kalastuksen vakuutustuki on kuitenkin hyvin tärkeä tukimuoto erityisesti rannikkokalastukselle rannikkokalastuksen toimintaedellytykset ovat muutenkin heikentyneet jo huomattavasti voimakkaiden kesämyrskyjen yleistyessä elinkeinon harjoittaminen ei ole mahdollista jos yksikin voimakas myrsky riittää tuhoamaan koko kaluston tämän muutoksen toteutuessa toteutuessa kuluttajan olisi entistä vaikeampaa jatkossa saada kotimaista lähikalaa ja kotimaiseen luonnonkalaan perustuva jalostuselinkeino joutuisi myös vaikeuksiin tätä nykyä suomessa syötävästä kalasta vain kuusitoista prosenttia on kotimaista josta kuusi prosenttia on kaupallisesti ja kymmenen prosenttia viljeltyä osuus on laskenut kaksituhatta luvulla kuluerän sijaan tuki on nähtävä sijoituksena siniseen biotalouteen työllisyyteen suomalaiseen kansanterveyteen itämeren hoitoon sekä saaristo ja rannikkoalueiden elävinä pitämiseen itämeren tila heikkenee kun kalansaaliin mukana poistuva ravinnekuorma jää mereen kalastusvakuutuksen kulut valtiolle ovat viime vuosina olleet noin miljoona euroa josta tavoitellaan puolen miljoonan euron säästöä isosta summasta ei ole kyse ja tuosta esityksestä ilmenee että ne säästöt olisi voitu muullakin tavalla kattaa ilman kalastusvakuutusta kaupallisen kalastuksen toimintaedellytykset romahtavat kalastusvakuutusjärjestelmän kaatuessa kalastajat eivät saa vakuutuksia pyydyksilleen mistään muualta erilliselle toimijalle esitys on kohtalokas ja ilman vakuutusta mittava troolivahinko voi vaikuttaa yksittäisen trooliyrityksen tulokseen merkittävästi ja näin esitys vaikuttaa suoraan kalastuksen kannattavuuteen elinkeinon harjoittaminen ei ole mahdollista jos yksikin myrsky

arvoisa herra puhemies

niin poispäin mutta sitten myös se että tämä on todellakin kohtalokasta niille kalastajille jotka voivat sen yhden ainoan myrskyn kohdatessaan menettää koko elinkeinonsa yksi mikä täällä perustellussa vastalauseessakin on on tuotu esille on se huoli jota haluan tässä vielä alleviivata erikseen että ammattikalastukseen uuden yrittäjän saamisesta tällä esityksellä tehdään mahdotonta en usko että monikaan lähtee kalastusyrittäjäksi jos saa ison perinnön vaan sijoittaa sen rahan varmasti jollakin lailla muutoin kalastukseen tarvitaan sitä intohimoa ja luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen mutta kuka on se pankinjohtaja joka antaa uudelle troolariyrittäjälle jos hän ei saa kalustoaan vakuutettua sellaista pankkia tuskin löytyy eli tällä estetään uusien kalastajien tulo alalle tämä on erittäin harkitsematonta tässä kohtaa hallituspuolueissa tunnistettiin tämä probleema mutta olisin toivonut kyllä voimakasta pontta ainakin siihen mutta ehkä sitten hallituspuolueet voivat yhtyä siihen että teemme vahvan lausumaehdotuksen siitä että hallituksen pitää ryhtyä toimiin joilla selvitetään onko mahdollisesti muilta kansainvälisiltä toimijoilta saatava tähän suomalaisille troolareille olevaa vakuutusapua ja purkamaan sitä vyyhtiä niin että saamme todellakin vaikkapa sitten kansainvälisen vakuutusyhtiön tänne turvaamaan suomalaisten troolikalastajien vakuutusturvaa yksinomaan siksi että meillä niin kuin täällä tuotiin esille joulupöytiin täältä se kala tulee täytyy huolehtia siitä että se kaupallinen kalastus toimii meillä kaupallisesti hyvää tässä on se että huolehditaan kuitenkin suurrysien osalta hyljevahingoista ja että valiokunta on ottanut kantaa siihen että meillä hylkeen kannanhoidollinen metsästys voisi saada vielä parempia välineitä kuin mitä tällä hetkellä on vaikka metsästys on luvallista niin saalismäärät siihen nähden ovat vaatimattomia ja nämä rysille aiheutuneet vahingot ovat monelta osin erittäin isoja

me haluamme suomalaisiin ruokapöytiin luonnonkalaa ja kyse pitkälti siitä että puhutaan suurimmalta osin kuitenkin lohesta turskasta turskasta mutta myös totta kai silakka on keskeisessä osassa toivotaan että seuraavat hallitukset voivat nähdä tämän epäkohdan jos he kirjaavat samanlaisia voimakkaita sinisen biotalouden ohjelmia että voisivat sitten myös noudattaa omaa hallitusohjelmaansa on murheellista että hallitus pyyhkii pöytää niin sanotusti omalla hallitusohjelmallaan ja tekee tällaisia säästölakeja jotka vievät niitä edellytyksiä joita nimenomaan hallitus itse haluaisi edistää

edustaja eloranta täällä jo hyvin kuvasi tämän kalastusvakuutuksen historiallisia juuria on siis kyse lainsäädännöstä joka tulee

silloin kun suomi liittyi eun jäseneksi käytiin hyvin pitkälliset neuvottelut jotta saatiin läpi se päätös että tällainen kalastusvakuutusjärjestelmä joka vähän poikkeaa eu säädöksistä voisi jatkua jollakin tavalla vähän rajoitettuna vaikka maailma on muuttunut paljon turvallisemmaksi ja monet työt ovat muuttuneet vähemmän riskipitoisiksi maailman kehittyessä niin ne jotka ovat meren kanssa tekemisissä kuten kalastajat tietävät että siellä ne riskit eivät ole vähentyneet ne mitkä liittyvät kalastamiseen pyydysten ehjänä pysymiseen ja myrskyvahinkoihin ne riskit ovat edelleen olemassa ja sen takia tällaista järjestelmää tarvitaan edelleenkin jossa valtio tulee mukaan turvaamaan niitä niitä riskejä kun yksityiset vakuutusyhtiöt eivät siihen suostu arvoisa puhemies tuntuu uskomattomalta että hallitus viidensadantuhannen euron johdosta lähtee tällaisella toimenpiteellä ikään kuin toisen kerran hyökkäämään nyt saariston elinkeinoja kohtaan tämä aikaisempi hallituksen esitys josta täällä on paljon keskusteltu koski saariston yhteysalusliikenteen maksuttomuuden poistamista etenkin koskien saaristoelinkeinojen harjoittajia matkailuelinkeinoja ja muita siellä tämä on toinen lakiesitys jossa nyt käydään saariston elinkeinojen kimppuun täytyy ihmetellä eikö hallituksessa ymmärretä sitä miten pienestä on kiinni se että saaristo pysyy asuttuna että siellä voidaan harjoittaa elinkeinoja kalastusta ja muita elinkeinoja ja pitää sillä tavalla elämää yllä ja myös saaristoa elävänä turisteja varten ja myös turvallisuusnäkökohdista tärkeää toimintaa ja asutusta saaristossa tällainen lakiesitys jossa on kysymys viidensadantuhannen euron säästöstä on selvästi valiokunnan itsensäkin mielestä hyvin murheellinen hyvin sympaattisesti oli valiokunnan mietintö kirjoitettu vaikka sitten päätösesitys on vähän vähän turhan ikävä

arvoisa herra puhemies muisti palaa pätkittäin täällä yhdessä kohtaa ministeri itse aitiosta käsin toi esille sen että kun tätä

kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettua lakia muutetaan niin ollaan tultu kalastajakohtaisiin kiintiöihin että niillä voidaan sitten tavallaan kompensoida niitä vaaroja ettei lähdetä myrskyisellä säällä merille täytyy nyt muistuttaa kaikkia että se kala liikkuu ajallaan ja käy pyydykseen ajallaan ei sillä kalastajalla ole mahdollisuutta odottaa että tulee se seuraava hyvä keli kun kala on liikkeellä sitä kalastetaan silloin kun se liikkuu ja se käy pyydykseen minun mielestäni oli voisiko sanoa hieman noloa kuulla se ministerin suusta että olisi perusteltua nyt sitten kun tulevat nämä kalastajakohtaiset kiintiöt että niillä voidaan välttää näitä vahinkoja vahinko ei tule vielä edes merellä kello kaulassa on on tosi tärkeää huomioida että ne riskit tässä olemassa ja niitä pitää pystyä huomioimaan toivotaan että seuraavat hallitukset pystyvät toteuttamaan tätä hallitusta paremmin tätä vihreää ajattelua sinisen sinisen elinkeinon osalta tässä on myös yksi asia se että onneksi valiokunnassa säädettiin kaupallisen kalastuksen osalta se kahdenkymmenen prosentin osuus sillä tämä yhdessä sen kanssa jos oltaisiin oltu laajemmassa kokonaisuudessa olisi melko nopeasti varmasti ajautunut siihen että meillä olisi vain muutama toimija tuolla avomerikalastuksen puolella herra

puhemies on aivan selvää että maailma on muuttunut monella tavalla siitä kohdasta kun aikanaan on tämä hyvä järjestelmä vakuutustuesta luotu mutta yhtä selvää on myöskin se että myrskyt eivät ole muuttuneet yhtään miksikään me me pystymme tietenkin niihin varautumaan paljon paremmin kalusto on paljon parempaa monellakin monellakin eri tavalla mutta meillä on nyt vähän reilu vuosi tästä päivästä lähtien aikaa hakea muita ratkaisuja lähinnä sitä että löytyy vapaaehtoisilta markkinoilta vakuutustuotteita tässä maa ja metsätalousvaliokunta on ollut aktiivinen muissakin asioissa ja se on myöskin tuottanut tulosta meillä on useampia erilaisia asioita joissa on siirrytty valtion suorasta tai epäsuorasta korvauksesta

erinomaisella tavalla edustaja myllykoski kuvasi uusien kalastajien mukaan pääsylle jos ei mistään löydy sitä vakuutusta se on ilman muuta rahoituksen kannalta ongelmallista ja silloin rahoittajien pitää herätä tähän tähän tilanteeseen mutta tähän on nyt sitten vuosi vuosi aikaa reagoida

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö seitsemäntoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

nyt tämä periaate murtuu lainapainotteisuuden lisääminen opintorahan sijasta on todella huono viesti tässä työllisyystilanteessa kun työttömyysluvut ovat kasvaneet jo vuosia nuoret joilla ei ole mahdollisuutta saada vanhemmilta taloudellista tukea opintoihin joutuvat todella tarkkaan miettimään opintopolkujaan onko oikein vaatia opiskelemaan velaksi aikana jolloin epävarmuus työpaikan saannista on suuri korkeakoulutetuillakin myöskin pätkätyöt ja opintolainan maksaminen ovat varsin epävarma yhtälö myös pitkät opiskeluajat ovat olleet jo pitkään huolenaiheena suomessa ja tällä päätöksellä niitä tuskin saadaan lyhenemään sillä on selvää että opiskeluaikainen työssäkäynti tulee lisääntymään opintojen etenemisen kustannuksella viime vaalikaudella opintotuki sidottiin indeksiin tarkoituksena oli turvata opintorahan reaaliarvon ja ostovoiman säilyttäminen mikä osaltaan turvaa tukea saavien opiskelijoiden mahdollisuuksia keskittyä opiskeluun sipilän hallituksen ihan ensimmäisiä toimia viime syksynä oli tämän indeksisidonnaisuuden poistaminen joka ehti voimassa vain kaksi vuotta pelkästään tällä päätöksellä opiskelijan toimeentulo tulee heikentymään vuosi vuodelta muun hintatason noustessa sen lisäksi että opiskelijoilta viedään toimeentulo heiltä viedään myös professorit yliopistoista viime hallituskaudella säästettiin jo huimat yksi pilkku seitsemän miljardia koulutuksesta ja tutkimuksesta ja nyt hallitus lupauksista huolimatta leikkaa koulutuksesta vielä kolme miljardia euroa lisää vaikka silloin kaikki puolueet yhteen ääneen lupasivat ettei koulutusleikkauksia enää tehdä hallituksen taholta on todettu että kun on niukat ajat niin kaikilta on pakko leikata ihmetystä kuitenkin herättää niiltä joiden toimeentulo on kaikkein niukin jo ennestään pitää eniten leikata nuoret joilla ei ole mahdollisuutta saada vanhemmilta taloudellista tukea opintoihin joutuvat todella tarkkaan miettimään onko opiskeluun enää varaa kannattaako se tämä vaarantaa samalla suomalaisen yhteiskunnan koulutuksellisen tasa arvon

kokonaistukiajan leikkaaminen kuudestakymmenestäneljästä opintokuukaudesta viiteenkymmeneenneljään kuukauteen rajoittaa erityisesti ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella ylempi korkeakoulututkinto yliopistoissa tutkintokohtaisen tukiajan leikkaaminen viidestäkymmenestä kuukaudesta neljäänkymmeneenkahdeksaan heikentää erityisesti opiskelujen loppuun saattamisen kanssa kamppailevien opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa tutkinto tutkintokohtaisten opintotukikuukausien leikkaaminen vaikeuttaa tutkinnon läpäisemistä etenkin osaopiskelukykyisten perheellisten ja erilaisista oppimisen vaikeuksista kärsivien opiskelijoiden kohdalla opintotukikuukausien rajaus heikentää opiskelijoiden mahdollisuuksia ympärivuotiseen opiskeluun hallituksen tavoite kolmannen lukukauden käyttöönotosta ei toteudu rajaamalla tukikuukausia sadankahdentoista miljoonan euron leikkauksien kohdentaminen yhteiskunnan pienituloisimman ryhmän toimeentuloon toimeentuloon on lyhytnäköistä politiikkaa nykyiselläänkin suurin opintoja hidastava tekijä on opiskelijoiden heikko toimeentulo leikkaukset opiskelijoiden sosiaaliturvasta vain pahentavat asiaa

oteta huomioon opintotuessa opintotuki on myös ainoa suomalaisen syyperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän osa jossa perheellisyys ei vaikuta etuuden suuruuteen opintorahan leikkauksen lisäksi merkittävä osa perheellisistä opiskelijoista menettää toimeentulotukituloja opintolainan määrän kasvaessa opintotuen lainapainotteisuuden lisäämisen keskeinen ongelma on opintolainan vähäinen houkuttelevuus opiskelijoiden keskuudessa tutkimusten mukaan laina on opiskelijalle viimesijainen rahoituskeino työssäkäyntiin tai vanhempien tukeen verrattuna on todennäköistä että erityisesti nykyisessä haastavassa talous ja työllisyystilanteessa opiskelijat pyrkivät korvaamaan epävarmaksi koetun opintolainan muilla tulonlähteillä kuten työssäkäynnillä siksi opintotukileikkaukset näkyvät mitä todennäköisimmin

aseman vaikutus koulutusmahdollisuuksiin ja valintoihin lainanottomahdollisuuksien suhteen opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa myös koulutusalansa perusteella monilla epävarman työllisyystilanteen aloilla opintolainan opintolainan ottaminen on selvästi toisia aloja suurempi riski arvoisa puhemies tulemme ehdottamaan seuraavassa käsittelyssä että ensimmäinen ja toinen lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies sivistysvaliokunnan mietinnössä todetaan että hallituksen esityksen tavoitteena on uudistaa opintotukea siten että opintuen taso nousee mutta samalla opintotukimenot pienenevät mielenkiintoinen yhtälö mutta näin sitä on yritetty sitten hallituksen esityksessä vääntää tämä tarkoittaa sitä että opintotukimenoista suurempi osa katetaan lainapainotteisesti eli opintoraha pienenee ja lainan osuus lisääntyy silloin kun itse aloitin opiskelut joskus vuonna oli selvää että otetaan opintolainaa ja sitä otettiin vuosien mittaan merkittävä määrä opintotuesta oli opintolainaa ja se oli käytäntönä silloin mutta myös kun valmistuin yliopistosta vuonna kahdeksankymmentäviisi silloin jo ennen valmistumista minua revittiin työelämään korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä näin oli monien kohdalla että opinnot uhkasivat keskeytyä koska imu työelämään oli niin kova no tällaisessa tilanteessa se lainan ottaminen ei ollut suuri riski vaikka korkotaso oli hieman korkeampi kuin tällä hetkellä huomattavastikin korkeampi mutta inflaatio myös mutta nyt elämme toisenlaisessa tilanteessa kun ajattelemme sitä mikä on korkeakoulutettujen työmarkkina asema tällä hetkellä se on parempi kuin alemmin koulutettujen mutta silti epävarmuus työpaikan saamisesta on käsin kosketeltavaa ja tämä että opintotukea muutetaan lainapainotteisemmaksi tässä tilanteessa on ongelmallista opiskelijan kannalta niin kuin edustaja eloranta totesi lainan houkuttelevuus on aika heikkoa juuri siitä syystä että tilanne on epävarma hallituksen esityksessä on myös hyvä muutos siihen nähden mikä on ollut aikaisempi tai nykyinen käytäntö nyt eri koulutusasteiden opiskelijoiden yhdenvertaisuutta parannetaan kun luovutaan vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien kahdeksantoista ja yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta aikaisempi käytäntö on ollut syrjivä koska vain oppilaitoksesta johtuvilla perusteilla opiskelijat ovat olleet erilaisessa asemassa nyt tämä perusoikeuspuute korjataan

arvoisa herra puhemies on totta että tässä lakiesityksessä korkea asteen opiskelijoiden opintorahan taso tulee laskemaan mutta jatkossa toisella asteella ja korkea asteella opiskelevien opintorahat ovat sitten samalla tasolla kiitän myöskin edellisessä puheenvuorossa tullutta vanhempien tulojen vaikutuksen poistumista kahdeksantoista vuotiailta opiskelijoilta joka on myöskin myöskin opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite on hienoa että se nyt kuitenkin tässä lakiesityksessä sitten pystytään hoitamaan nythän me emme voi oikeastaan tätä lakiesitystä tarkastella ottamatta puheeksi samaan aikaan toteutettavaa opiskelijoiden siirtoa yleiseen asumistukeen joka on kyllä merkittävää se on merkittävä uudistus ja myöskin monien opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite sehän

tuo opiskelijoiden etuuksia entistä enemmän sosiaaliturvan piiriin piiriin ja

nythän kun ajatellaan opiskelijoiden siirtoa yleiseen asumistukeen se tulee kohdistumaan juuri niille kaikista pienituloisimmille opiskelijoille jotka ovat hankalassa tilanteessa sitä en en näe että tätä opintotukilakia sinänsä voitaisiin käsitellä puhumatta tästä yleisen asumistuen ja opiskelijoiden asumislisän uudistuksesta

arvoisa puhemies

on elämänvaihe joka lähtökohtaisesti alkaa ja päättyy ja siksi sitä sosiaaliturvassa on ehkä käsiteltäväkin hiukan erilaisena etuutena kuin sellaisia joiden tiedämme olevan pitkittyneitä tähän opintotukeen sen kokonaisuuteen liittyy selkeä rajaus miten pitkään sitä voi saada ja ja tietenkin meidän on päättäjinä lähdettävä siitä että opiskelijoiden tärkein tehtävä on on päästä opiskelemaan ja suorittaa opinnot sen takia ikään kuin sosiaaliturvan muotona rajattuna aikakautena ja myös tietyllä tavalla säänneltynä mihin ja miten sitä voi käyttää suhteessa tuloihin nämä ovat perusteltuja reunaehtoja jos ajattelen viime vuosien keskustelua opintotuen ja opiskelijoiden sosiaalipoliittisten etuuksien ympärillä niin on kuitenkin hyvä todeta että tässä vaikkakin aika kipeässä leikkauskokonaisuudessa tehdään kuitenkin sellaisia rakenteellisia muutoksia joista on pitkään ollut puhetta ne ovatkin täällä keskustelussa tulleet jo esiin niistä juuri tuo vanhempien tulojen vaikutuksen poisto ja sitten erillisenä lakiesityksenä käsitelty opiskelijoiden siirto yleiseen asumistukeen joka helpottaa esimerkiksi opiskelijoiden toimeentuloa ympärivuotisesti myös kesäajalta jolloin opinnot monesti ovat tauolla

eduskunnan valiokunnat ovat huomioineet tämän huoltajakorotuksen lausumalla
arvoisa puhemies yliopiston penkiltä suoraan eduskuntaan valittuna henkilönä on pakko todeta että nämä leikkaukset ovat todella tuntuvat hallitushan leikkaa opiskelijoiden toimeentuloa todella itse asiassa aika radikaalisti opintorahaa leikataan noin neljännes joka on kuten saatatte arvata tuntuva tuntuva rahamäärä opiskelijan budjetissa sitten kun puhutaan siitä että opintoaikoja pitää lyhentää niin tämä toimihan on ihan päinvastainen

ja kuinka se tulee vaikuttamaan se tarkoittaa sitä että opiskelijat joutuvat menemään töihin mikä tulee pidentämään opintoaikoja siinä mielessä tämä on huono valinta hallitukselta sitten tämä lainapainotteisuus liittyen tähän opintorahaan opintolainan lisääntymiseen sehän voi estää köyhimpien opiskelijoiden hakeutumista korkeakouluun eli tämä on toinen selkeä epäkohta tässä esityksessä työelämä on epävarmaa joten voi olla monia ihmisiä jotka miettivät monesti hakeutuvatko he lähtevätkö opiskelemaan korkeakouluun myös opintotuen kuukausimäärän rajoittaminen ja laskeminen vaikeuttaa montaa asiaa muun muassa

jos henkilöllä sattuu olemaan yllättäviä tilanteita elämässään niin tämä jousto katoaa tässä on kolme pointtia ainakin tälleen nopeasti jotka ovat pielessä tässä esityksessä

arvoisa puhemies

mietinnöissä koska nämä suoraan vaikuttavat opiskelijan toimeentuloon tässä hallituksen esityksessä erityistä ja tunnustettavaa tietysti on

se että opintorahan taso laskee korkeakouluopiskelijoilla samaan samaan tasoon toisen asteen opiskelijoitten kanssa mutta samaan aikaan kuitenkin opintolainaa on mahdollista nostaa sen neljänsadan euron sijasta kuusisataaviisikymmentä euroa jatkossa ja sitten myöskin yleiseen asumistukeen siirtymisen myötä useimmilla opiskelijoilla opintojen aikainen tuki nousee eli puheet siitä että opiskelijoilta leikattaisiin käytännössä siitä käteenjäävästä ja lompakossa olevasta rahamäärästä eivät pidä paikkaansa vaan nimenomaan opintojen opintojen aikainen tuki tulee paranemaan nimenomaan niillä opiskelijoilla joilla on huonommat taloudelliset mahdollisuudet muutoin muutoin rahoittaa opintojaan tässä yleisessä asumistuessa on huomioitava se että on nimenomaan kysymys siitä että opiskelijat siirtyvät tasavertaisempaan asemaan muitten väestöryhmien kanssa tässä yhteydessä ja myöskin tämä tuki tulee kohdistumaan enemmän sitä tarvitseville esimerkiksi pariskunnilla joissa on on työssä käyvä hyvin toimeentuleva puoliso joka pystyy osallistumaan tämän ruokakunnan kustannuksiin tämä tuki useimmiten pienenee ja näinhän se on jos tukea ei käytännössä tarvitse niin eihän silloin sitä tukea pidä pidä maksaa niin paljoa tämä on ihan oikea ja oikeudenmukainen menettely miten miten tässä opiskelijoitten toimeentulon kehittämisessä edetään no mitä muita hyviä muutoksia tässä on nimenomaan toisen asteen opiskelijoitten osalta vanhempien tulojen vaikutus poistetaan kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoitten osalta ja sitten myöskin

takaisin perittävästä opintotuesta korkoprosentti pienennetään viidestätoista prosentista seitsemään pilkku viiteen prosenttiin tälle muulle muulle tasolle näissä vastaavissa vastaavissa takaisinperintätapauksissa eli opiskelijoita ei kohdella tässäkään enää jatkossa epäoikeudenmukaisesti sitten mitä tulee tähän tukiajan lyhentämiseen kun tukiaika lyhenee kuudestakymmenestäneljästä kuukaudesta viiteenkymmeneenneljään tukikuukauteen niin myös sivistysvaliokuntahan otti tähän kantaa ja huomioi sen että tämä tulee vaikuttamaan korkeakoulujen toimintaan sillä tavalla että niitten on myös vihdoin järjesteltävä opintotarjontaa sillä tavalla että ympärivuotinen opiskelu on jatkossa yhä vahvemmin mahdollista ei voi olla niin että edelleenkin kesäkuukausina opiskelijoilla on käytännössä kaksi kaksi tenttipäivää jolloin voit näitä opintoja suorittaa vaan tätä ja tenttitarjontaa on aidosti oltava saatavilla jatkossa enemmän ja näin näin tulee korkeakouluissa myös tapahtumaan mitä kentältä olen kuullut ja aidosti tähän ympärivuotiseen opiskeluun ja kolmannen lukukauden käyttöönottoon siirrytään yhä enemmän tämä on järkevää ajankäyttöä ja toimintaa myöskin nämä opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan kahden vuoden määräajoin vain jos tulorajat nousevat muuten tästä esityksestä on että hyvään kompromissiin päädyttiin tässä että saatiin tässä yhteydessä tehtyä tämä asumistukeen siirtyminen mitä opiskelijat ovat pitkään

tämä oli ehdotonta myös keskustalle että tämä toteutetaan koska koska muutoin tässä olisi tullut opiskelijoille liikaa todellakin osallistumista näihin taloustalkoisiin ja tämä oikeudenmukainen malli saatiin toteutettua tässä on vielä valuvirheitä ja nämä yksityiskohdat pitää todellakin hoitaa

osana opintotukea tämä on myös saanut vahvasti kannatusta kiitos

arvoisa puhemies äskeisessä listassa jossa luettelin käsitykseni mukaan niitä asioita jotka ovat viime vuosina opintotukeen liittyen puhuttaneet myös yksi semmoisia kansalaisten kiukkuisia yhteydenottoja aiheuttanut kohta on ollut tämä opintotuen takaisinperintään liittynyt varsin kohtuutonkin korko minusta oli hyvä että kollega edustaja jarva otti takaisinperinnän koron kohtuullistamisen joka on osana tätä esitystä jolla minusta kuvataan hyvin sitä että tämä on vaikea kipeä kokonaisuus jossa suoranainen opintorahan tason lasku näkyy tietyllä opiskelijaryhmällä mutta siihen osaksi tätä pakettia on pystytty kuitenkin leipomaan sellaisia pitkään pinnalla olleita uudistuksia mitä tulee vihreiden edustajan esiin ottamaan näkökulmaan siitä mikä riski lainapainotteisuus on ja voiko käydä niin että pienituloisten perheiden nuoret eivät päädy opiskelijoiksi tämän takia minusta tämä on asia jota pitää seurata tietysti koulutuksen tasa arvo on ollut meille tärkeä teema mutta myös siltä osin että yhden osan tätä lainapainotteisuuden todellisuutta pitää olla se että me koulutamme ihmisiä sellaisille aloille joilta löytyy töitä tähänkin isoon kuvaan vastaus on se että kun korkeakoulutettujen ihmisten työllisyysastetta nostamaan niin silloin myös se lainan ottamisen riski tuntuu pienemmältä ja sitä kautta opintoja on helpompi rahoittaa ja nopeampi edistää kun töitä niiden ohella ei tarvitse aivan niin paljoa tehdä se on selvää että ei nykyinen tukitaso tuleva tukitaso ei mikään ole oikeastaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun asuntohinnoittelussa riittävä niin että pelkästään tällä tai sillä aiemmallakaan tuella voisi tulla

arvoisa herra puhemies joo tämä on kyllä mittaluokaltaan merkittävä leikkaus ja erittäin vaikea vaikea hyväksyä mutta se täytyy huomata että onneksi myös valiokunta on mietinnössään mietinnössään sen tunnustanut että tällä saattaa olla ja asiantuntijalausuntojen mukaan onkin vaikutuksia siihen miten esimerkiksi matalamman sosio ekonomisen

perheistä tulevat opiskelijat ehkä uskaltautuvat sitten jatkossa hakeutumaan korkeakouluopintoihin koska kyllä tuollainen kahdeksankymmenenkuuden euron leikkaus vaikka sitä kompensoidaankin nyt sitten tällä uudella asumistukijärjestelmällä eli siirtämällä opiskelijat yleisen asumistuen piiriin kaikkien kohdalla ikävä kyllä ei tule ei tule riittävästi sitä kompensaatiota

mielestäni on ihan selvää että kun näin järisyttävä muutos tehdään niin niin tässä on pakko pakko tarkka jatkoseuranta asettaa tälle koska jos tässä ilmenee isompia ongelmia ja tulee segregaatiota niin silloin on myös voitava peruuttaa tai muuttaa näitä

arvoisa herra puhemies tosiaan sivistysvaliokunnan mietinnössä on kiinnitetty huomiota tämän lakiesityksen eri puoliin siinä on ehkä turhan vähän kuitenkin korostettu sitä että tästä leikkauksesta huolimatta opintotuen taso säilyy kuitenkin pohjoismaisestikin vertaillen aika hyvällä tasolla jos jos katsomme sitä ja tämä lainapainotteisuuden lisääminenhän ei sinänsä pohjoismaisesti ole mitään erikoista norjassa ja ruotsissa on hyvin hyvin lainapainotteiset opintotukimallit toki tämä meidän meidän mallimme on omintakeinen tässä valiokunta on kiinnittänyt tällä lausumallaan huomiota tähän huoltajakorotukseen nyt kun tämä opintotuen asumislisän siirto yleiseen asumistukeen toteutuu se on totta että perheelliset opiskelijat asettuvat osittain hieman hankalaan asemaan ja tästä syystä valiokunta tämän lausumankin tähän mietintöönsä sitten liitti toivomme että hallitus kiinnittää tähän opintotuen huoltajakorotuksen mahdollisuuteen huomiota ja ja aidosti aidosti valmistelee ja tutkii sitä vaihtoehtoa

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos edustaja saarakkalalle hyvästä puheenvuorosta liittyen tähän opintotuen leikkausten sosiaaliseen puoleen se on erittäin tärkeä kysymys jos miettii sitä minkä takia suomi on valtavan hieno maa niin niin se on sen takia että meillä kaikilla on mahdollisuus päästä eteenpäin elämässä ja päästä maksuttoman ja laadukkaan korkeakoulutuksen piiriin siitä pitää pitää kiinni ja pitää oikeasti tehdä hyvää jatkotarkastelua siitä mihin tämä lakimuutos tulee viemään suomalaista sosiaalista liikkuvuutta myös kiitos edustaja saarikolle hyvästä kommentista liittyen tähän sosiaalisen liikkuvuuden

seuraamiseen koska se on erittäin tärkeää myöskin edustaja jarva sanoi että korkeakoulut saavat ikään kuin kannusteen nyt luoda parempaa opintotarjontaa ja ikään kuin enemmän kursseja mahdollisesti on pakko nyt myöntää että kun samaan aikaan leikataan koulutuksesta niin tämä yhtälö kuulostaa suhteellisen mahdottomalta kunpa se olisi näin itse asiassa edustaja saarikko myös puhui tästä lainapainotteisuudesta kun hän sanoi että tämä ikään kuin olisi ohjaava työllistäviin aloihin on pakko sanoa että minä en ole ihan varma onko tämä näin myös niille ikään kuin työllistäville aloille

voi olla riskinsä mutta liittyen opintotuen

tässä vaiheessa on sen verran vähän puhujia että emme lähde debattiin vaan puheenvuoroja voi pyytää p painikkeella
arvoisa puhemies täytyy muistaa että opintososiaaliset edut ovat osa sosiaaliturvaa eivätkä opiskelijoiden palkkaa etuuksien tarkoitus on tarjota kaikille mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun ja jotta tasa arvoiset opiskelumahdollisuudet toteutuisivat niin opintososiaalisen tukijärjestelmän pitää olla kunnossa se on itsestäänselvyys pitää muistaa että nykyisellään opintoraha on jo hyvin matala ja varsinkin kaikista heikoin toisen asteen opiskelijan tuki ei ei riitä turvaamaan perustoimeentuloa opintorahan tason jäädessä jälkeen yleisestä kustannustason noususta opiskelijat joutuvat todellakin osallistumaan entistä enemmän palkkatyöhön ohella jolloin sitten opiskeluajat pitenevät ja usein käy sitten niinkin että ei tullakaan valmiiksi ei saada sitä tutkielmaa tehtyä tämä ei tietenkään ole linjassa hallituksen kaavailemien opinto oikeuden lyhennysten kanssa ja vaikka kuinka toivotaan että vaikka kesällä sitten voisi voisi opintoja tehdä niin niin kuin edustaja yanar juuri hyvin totesi niitä kesäopintoja on vähän vaikea korkeakoulujen järjestää kun määrärahoja samaan aikaan voimakkaasti supistetaan tämä on tosiaankin hankala yhtälö sitä paitsi tänä päivänä kyllä hyvin iso iso riski ottaa lainaa kun tulevaisuus on epävarma vaikka tietenkin on selvää että hyvä koulutus on paras paras turva työnsaantiin niin me kuitenkin tiedämme että korkeakoulututkinnon suorittaneitakin on meillä työttöminä meillä on työttömiä tohtoreita ja joudutaan elättämään itsensä pätkätöillä itsekin tuplamaisterina olen työttömänä kahteen otteeseen ollut ei se ole aina niin helppoa vaikka olisi tutkinnot suoritettuina tämä on hyvin ongelmallista ongelmallista on myöskin se että meillä lasketaan nyt laina mukaan siihen toimeentulotukinormiin elikkä et saa toimeentulotukea koska oletetaan että olet sitä lainaa hyvin ongelmallinen ja hyvin hyvin ikävä ikävä tilanne meidän nuorille tulevaisuuden toivoille
arvoisa puhemies aikaisempiin puheenvuoroihin viitaten on kummallista että annetaan semmoinen mielikuva nyt että opintojen aikainen tuki siis vähenisi opiskelijoilla opintorahan leikkauksesta huolimatta opintoihin käytettävissä oleva rahamäärä nousee useimmilla opiskelijoilla ja nimenomaan niillä opiskelijoilla jotka muuttavat kalliisiin vuokra asuntoihin yliopistokaupunkeihin ja opiskelukaupunkeihin opintojen aikainen tuki nousee opintotukeen kuuluu jatkossa opintoraha ja ja opintolainaa on mahdollista nostaa mutta sitten yleinen asumistuki ei sinänsä varsinaisesti kuulu opintotukeen enää terminologisesti mutta se on opintojen aikaista tukea ja ne jotka aikaisemmin ovat saaneet asumislisää saavat jatkossa yleistä asumistukea joka kohtelee paremmin nimenomaan kesälläkin myös jatkossa tämä yhteenlaskettu tuki jonka he tulevat rahallisesti saamaan tulee nousemaan opiskelijoilla ja edelleen korostan tätä huoltajakorotusta tämä on tärkeä nimenomaan perheellisten opiskelijoitten kohdalla että se otettaisiin käyttöön nimenomaan ainoana pohjoismaana meillä ei tätä ole vielä käytössä se että korkeakoulut kehittäisivät tätä opintotarjontaansa on ihan yleinenkin tavoite mutta korkeakoulujen tavoitehan on nimenomaan myös saada opiskelijat valmistumaan ja on niitten etujen mukaista myöskin että tätä opintotarjontaa kehitetään tämä on myös opiskelijoitten oma tavoite ja toive että he pystyisivät valmistumaan nopeammin ja pääsisivät sinne työelämään myös sitten nopeammin harjoittelemaan ja ja ihan käytännön vakituisiin työsuhteisiin kiinni toivoisin että tätä opiskelijoiden opintojen aikaista toimeentuloa käsiteltäisiin kokonaisuutena eikä yksittäisinä palasina

arvoisa puhemies haluan vain korjata ettei edustaja yanarin tulkinta jää elämään siitä mitä tarkoitin tähdennän vielä minusta se että opintotuesta tulee lainapainotteinen tietyiltä osin on on seikka jonka vaikutuksia esimerkiksi sosiaaliseen liikkuvuuteen tulee seurata oletan että tästä olemme samaa mieltä mutta se mitä tarkoitin sillä liittyykö lainapainotteisuus jollain tavalla siihen miten ihmiset ohjautuvat eri aloille ei se suoranaisesti vaikuta siihen mutta totean että kun täällä aiemmin esimerkiksi edustaja eloranta korosti että on on hyvin ohutta se kiinnostus ottaa opintolainaa niin varmastikin jos työllisyysnäkymät ovat parempia ja me huolehdimme siitä että korkeakoulutettujen tutkinnot vastaavat työelämän tarpeita ja ikään kuin tulevaisuusnäkymä on valoisa niin silloin riski lainanotosta henkilökohtaisesti opiskelijoille muodostuu pienemmäksi ja ehkä silloin myös tämä kokonaistuki joka on tosiasiallisesti nykytilannetta suurempi tämän paketin jälkeen voi muodostua houkuttelevammaksi kokonaisuudeksi

arvoisa puhemies edustaja jarva tuossa äskeisessä puheenvuorossaan puhui että opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin tulee tosiasiassa parantamaan opiskelijoiden käteenjäävää määrää ja hän antoi ymmärtää tai ainakin ymmärsin niin että tämä koskee kaikkia opiskelijoita tai melkein kaikkia opiskelijoita sen verran ikään kuin tällaisesta varmasta puheesta oli kyse minä haluaisin esittää kysymyksen edustaja jarvalle onko tosiaan teidän mukaanne niin että melkein kaikki tulevat jäämään plussalle koska olen itse saanut ihan eri käsityksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia ja ja elatustukilakia ja lisäksi joukkoa muita sosiaaliturvalainsäädännön lakeja pääosa näistä ehdotetuista muutoksista on seurausta jo vahvistetuista lainmuutoksista joilla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa eri ja samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaista oikeutta sosiaaliturvaan nyt lainsäädännössä avioliiton käsite muuttuu sukupuolineutraaliksi ensimmäinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista voimaan tulevalla avioliittolain muutoksella tässä tarkoituksena on että avioliittolain muutoksen seurauksena myös sosiaaliturvalainsäädännössä avioliitonomaisen suhteen eli eli avoliiton käsite muuttuu sukupuolineutraaliksi avioliittolain muutoksesta johtuvat muutokset sosiaaliturvalainsäädäntöön ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti avioliittolain muutoksen kanssa sairausvakuutuslain perheenjäsenen määritelmä ehdotetaan tässä muutettavaksi siten että perheenjäsenellä tarkoitetaan myös vakuutetun samaa sukupuolta olevaa avopuolisoa määritelmän muutos vaikuttaa esimerkiksi sairausvakuutuslain erilaisia päivärahoja samoin kuin kuntoutusetuuksia ja kuntoutusrahaetuuksia koskeviin säädöksiin valiokunta pitääkin perusteltuna että etuuksien myöntämisedellytyksiä yhdenmukaistetaan eri etuudenhakijoiden osalta valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä täsmennettynä ehdotuksilla jotka koskevat lapsen hoidosta vastaavan isän oikeutta vanhempain ja isyysrahaan silloin kun hän ei ole ollut avio tai avoliitossa lapsen äidin kanssa

siten että lapsen äidin naispuolisella avio tai avopuolisolla on oikeus vanhempain ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio tai avopuolisolla myös rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovelletaan jatkossa samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin avioliittolain muutos mahdollistaa myös perheen ulkoisen adoption samaa sukupuolta olevalle avioparille adoptiolain mukaisesti yhdessä adoptoivalla samaa sukupuolta olevalla avioparilla on lakiehdotuksen mukaan oikeus yhteen isyysrahakauteen perheen ulkoisessa adoptiossa samaa sukupuolta olevat olevat adoptiovanhemmat voisivat sopia kumpi isyysrahakauden käyttää lisäksi ehdotetaan muutamia tarkentavia säännöksiä

että lapsen hoidosta vastaavalla isällä ei nykyisin ole lainkaan oikeutta vanhempainpäivärahoihin jos hän ei ole tai ei ole ollut avio tai avoliitossa lapsen äidin kanssa näissä tilanteissa lasta hoitavalla isällä ei ole oikeutta vanhempainrahaan esimerkiksi silloinkaan kun lapsen äiti on sairastunut tai ei kykene hoitamaan lastaan ja lapsi asuu isän luona valiokunta ehdottaa että tämän vuoksi ensimmäinen lakiehdotusta muutetaan siten ettei nykyistä tai aiempaa avio tai avoliittoa lapsen äidin kanssa edellytetä lasta hoitavalta isältä vanhempain tai isyysrahakauden saamiseksi

tämä muutos koskettaa kansaneläkelaitoksen arvion mukaan elatustukea saavia noin neljääsataa naisparien perheissä lainmuutoksen voimaantulo tulee merkitsemään näissä perheissä huomattavaa etuuksien vähenemistä ensimmäinen kolmatta kaksituhattaseitsemäntoista alkaen

valiokunta sai myös selvityksen siitä olisiko tätä siirtymäajalla voitu voitu jollain tavalla helpottaa mutta saimme selvityksen että se ei ole yhdenvertaisuuden näkökulmasta mahdollista valiokunta tekee näin ollen pykälämuutoksia tähän lakiesitykseen ja sosiaali ja terveysvaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen kaksisataakolmekymmentäkaksi kautta kaksituhattakuusitoista vp sisältyvät toisen viiva kahdeksannen lakiehdotuksen ja sitten eduskunta hyväksyy muutoksena tähän hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lakiehdotuksen muutosehdotukset lisäksi

valiokunta esittää että eduskunta hyväksyy yhden lausuman joka on liitteenä joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus jatkaa sosiaali ja terveysministeriössä tehdyn selvitystyön pohjalta erilaisten perheiden perhevapaajärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä jotta perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella

arvoisa puhemies tämä nyt käsittelyssä oleva useampaan eri lakiin vaikuttava sinänsä pieni muutos on kuitenkin on kuitenkin seikkaperäisyydessään verrattain symbolinen ja ja osoittaa myös sen miten eduskunnassa historian ensimmäisenä läpi mennyt kansalaisaloite tasa arvoisesta avioliittolaista saa nyt jälkiseuraamuksenaan muutoksia moneen lakiin sinänsä valiokunnassa ikään kuin vain jälkitoimia osana tuolle isommalle päätökselle jonka eduskunta siis viime vaalikaudella teki me paneuduimme tämän tiimoilta erityisesti pohtimaan sitä että esityksen yhteydessä kävi ilmi että olisi syytä myös arvioida korjata sellaisten isien asema jotka ovat niin kutsutusti itsellisiä eli eivät ole olleet saman katon alla lapsen äidin kanssa olen erittäin hyvilläni ja kiitollinen siitä että valiokunta laajassa yhteisymmärryksessä halusi tämän hallituksen esityksen tämän pykälän osalta vielä muuttaa tässäkin on kysymys isosta asiasta siltä osin että vaikka joukko jota se koskettaa on pieni se koskettaa seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta hyvin erilaisia isiä heidän elämässään tämä muutos on verrattain iso asia ja osoittaa myös sen yhteiskunnallisen laajan tavoitteen konkretisoimisen siitä että perheiden monimuotoisuus on tunnustettava tosiasia ja lain edessä ikään kuin vanhemmuutta tukien ja lapsen etua ajaen näiden perheiden tulisi olla samanarvoisessa asemassa suhteessa perhe etuuksiin

arvoisa herra puhemies avioliittolain muutokseen eli sukupuolineutraaliin avioliittolakiin liittyvät liitännäislait ovat nyt eduskunnan käsittelyssä samaan aikaan eduskunnassa on käsittelyssä yli satakuusituhatta allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite avioliittolain säilyttämiseksi nykyisellään eli kansalaisaloite aidosta avioliitosta

ja jos näin käy kansalaisaloiteinstituutiolle ja demokratialle on aiheutunut peruuttamatonta vahinkoa voiko kansalainen enää sen jälkeen luottaa siihen että lainsäädännön muutosprosessin voi onnistuneesti käynnistää laadukkaalla kansalaisaloitteella vai tuleeko kansalaisaloiteinstituutiosta pelkkä vitsi arvoisa herra puhemies edellä olevan perusteella olen pakotettu tekemään esityksen että tämä nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva hallituksen esitys jätetään pöydälle puhemies teen siis pöydällepanoehdotuksen mielestäni on nyt kaikkien etu katsoa

että tämä päätöksentekoprosessi menee oikein on valitettavaa että tällainen tilanne on päästetty syntymään sillä on hyvin tiedossa että nyt käsittelyssä olevat liitännäislait liittyvät ensi vuoden talousarvioon eli kyseessä ovat budjettilait mutta olen pakotettu tekemään tämän esityksen koska en halua että syntyy tilanne jossa mahdollisesti nyt meillä perustuslakivaliokunnassa oleva kansalaisaloite joka on kerännyt yli satatuhatta allekirjoitusta tullaan torppaamaan sillä perusteella

arvoisa

puhemies mielestäni edustaja saarakkala perusteli asian erittäin hyvin ja kannatan hänen ehdotustaan

asian

saarakkala kari kulmalan kannattamana ehdottanut että asia pannaan pöydälle kahdestoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidettävään täysistuntoon eeva johanna eloranta on annika saarikon kannattamana ehdottanut että asia pannaan pöydälle yhdeksäs

arvoisa herra puhemies tosiaan on mukava mukava tulla puhumaan puhumaan myöskin tällaisista lakiesityksistä nyt kun paljon on jouduttu näitä leikkauksia tekemään niin tässä tässä esityksessä voimme voimme jopa helpottaa monien pienituloisten pienituloisten perheiden asemaa heidän heidän lastensa osalta kun he varhaiskasvatuspalveluita käyttävät nythän nämä tulorajat tulevat näiden alimpien tuloluokkien osalta sikäli muuttumaan että monien varsinkin pienituloisten yksinhuoltajaperheiden osalta varhaiskasvatukseen hakeutuminen olla hieman edullisempaa kuin aikaisemmin ja pidän pidän sitä oikein hyvänä ja kiitettävänä uudistuksena meidänhän tulisi laajemminkin myös tarkastella näitä meidän varhaiskasvatuspalveluita ja ja ikään kuin tätä kotihoidon ja ja yksityisen hoidon kuntalisän ja ja varhaiskasvatuksen kokonaisuutta mitenkä meillä näitä palveluita tarjotaan mitenkä niitä rahoitetaan ja mitenkä ne maksut sitten eri tuloluokkien eri tuloluokkien kohdalla jakaantuvat ja onko se aina tarkoituksenmukaista mutta tämä on kuitenkin nyt hyvään hyvään suuntaan vievää kehitystä ja ja siitä lausun kyllä kiitokset

arvoisa puhemies tämä varhaiskasvatusmaksujen kokonaisuus lienee sellainen asia joka tämän vuoden poliittiseen historiaan kirjattiin yhtenä kuumana kysymyksenä tiedämme kaikki että hallitus pitkään pohti mitä tuon esityksen kanssa tekee ottaen huomioon valtiontalouden säästötarpeet ja toisaalta etukäteistiedot joissa volyymi säästöjen osalta ja sitä kautta vaikutus kuntatalouteen olisi ollut iso ja päädyttiin siihen että tätä alkuperäistä esitystä ei olisi välttämättä otettu käyttöön ja siten sen vaikutukset eivät olisi olleet erityisen suuret säästöjen näkökulmasta toisaalta oli laaja asiantuntija arvio siitä että esityksen

olleet erityisen myönteiset siksi on kuitenkin hyvä pitkälti siksi että keskustan eduskuntaryhmä piti tätä maksujen alentamista pienituloisille yhden vanhemman perheille niin merkittävänä asiana että tätä esitystä ei kokonaan hylätty vaan siitä niin sanotusti tämä hyvä osa jäi elämään ja päätyi siihen että että nyt saamme käsitellä täällä esitystä joka on varhaiskasvatusmaksujen alentaminen sille väestöryhmälle jonka tiedämme olevan taloudellisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa kannan syvää huolta lapsiperheköyhyydestä ja siihen liittyvästä lapsiperheiden polarisaatiosta ja jos joku väestöryhmä on maan hiljainen josta meidän pitää pitää huolta se on yhden vanhemman perheet jotka kasvattavat suomen tulevaisuutta kodeissaan aika tiukilla ollen silloin tällaiset taloudelliset vastaantulot ovat erittäin merkittäviä eikä se vieläkään tarkoita että taloudellinen toimeentulo mitenkään erityisen hyvä olisi mutta tätä esitystä on syytä kiittää

edustaja saarikko äsken hyvin kuvasi tätä hallituksen esitystä joka helpottaa varhaiskasvatusmaksuja niille perheille joille se nimenomaan kuuluu elikkä pienituloisten ihmisten pienituloisten ihmisten ja perheiden tukalaa taloudellista asemaa hieman helpottaa tämäkään lakimuutoshan ei tietenkään ratkaisua tuo siihen monen perheen taloudellisesti vaikeaan asemaan mutta on on muistettava että tällä vaalikaudellahan on tehty jo päätös monesta muustakin hyvästä asiasta ja rahaa on annettu lisää sinne minne sitä kuuluukin on totta että me elämme lama aikaa ja vuodesta kaksituhattakahdeksan asti on talous ollut alamäessä ja se on on aiheuttanut sen että valtiontaloutta on pakko ollut sopeuttaa olemassa oleviin rahavaroihin nähden mutta tämä hallituksen esitys joka nyt parhaillaan on käsittelyssä osoittaa sen että hallituksen inhimillinen ote lapsiperheitä kohtaan on ihan aito ote tämä laki on erittäin kannatettava ja toivon että jatkossakin kun lapsiperheiden asemaa tarkastellaan aina lähdetään siitä että tarkastelukulma on se niin kuin hallituksella on tässäkin lakiesityksessä että aloitetaan sieltä heikoimmassa heikoimmassa asemassa olevasta mikä minun mielestäni on on aivan oikein ja se on se on meidän velvollisuutemme että pidetään heikoimmista heikoimmista huolta

arvoisa puhemies hyviä puheenvuoroja aikaisemmin tästä tärkeästä asiasta todella tärkeintä oli tässä muutetussa hallituksen esityksessä se että maksujen pienentäminen pienituloisille toteutetaan edelleenkin niin kuin oli alun perin tarkoitus ja myös nollamaksuluokka säilyy ja ennen kaikkea kuntia velvoitetaan nyt sitten tähän maksusta vapauttamiseen pienituloisten perheitten osalta niissä perheissä joissa tämä on tarpeen ja heille myös tiedotetaan paremmin se mihin myös sivistysvaliokunta kiinnitti huomiota ja ja mikä olisi myös sitten tärkeää olisi tämä tuntiperusteinen hoitomaksu joka on osassa kuntia käytössä ja tätä olisi hyvä viedä koko suomessa eteenpäin ja ensi keväänä kun on kuntavaalit toivottavasti tämä tulee teemana nousemaan ja tämä mahdollisuus tulee sitten uusille kuntapäättäjille nopeasti käsittelyyn tämä olisi hyvä vastaantulo myös perheille ja joustavasti näitä

hoidon hoidon tarpeen ja käytön mukaan se mikä sitten muutoinkin tässä esityksessä on todella hyvä tätä kautta ei nyt sitten leikkauksia tehdä lapsiperheille tietysti kuntien kuntien menot tästä kasvavat minä henkilökohtaisesti olisin toivonut että olisi voitu harkita esimerkiksi

puolella ehkä tätä maksuvastuun kasvamista mutta tähän ratkaisuun nyt päädyttiin ja tärkeintä todella oli tämä pienituloisten maksujen keventäminen

kuudestoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäyhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tämä nyt käsittelyssä oleva esitys lukeutuu niihin joissa saamme olla hyvillämme siitä että että pystymme panostamaan vaikeinakin taloudellisina aikoina sellaiseen väestöryhmään jonka tiedämme olevan poikkeuksellisen lujilla ottaen huomioon kansainvälisen tilanteen ja sen heijastukset suomalaiseen maatalouteen tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys tukee maatalousyrittäjien työssäjaksamista työhyvinvointia sekä myös työn ja perheen yhteensovittamista kyse on siis siitä että hallituksen budjettiriihessään sopima viidenkymmenen miljoonan euron niin kutsuttu kriisitukipaketti maataloudelle pitää sisällään nyt tässä esittelyssä olevan kymmenen miljoonan euron maatalouslomituksesta perittävien asiakasmaksujen alentamisen pidän tätä perusteltuna varsinkin koska lisäksi osana tätä tukipakettia melalle on talousarvioesityksessä osoitettu miljoona euroa maatalousyrittäjien hyvinvointia parantaviin hankkeisiin ikään kuin siis tämän lomituksen tueksi vielä erillinen kohdennettu raha tähän hyvinvoinnin puoleen maatalousyrittäjät ovat erittäin lujilla ja me tiedämme että niihin

tämä on nyt se sosiaalipoliittinen ulottuvuus joka ei tietenkään tuo yhtään euroa maatilalliselle perheelle mutta helpottaa työssäjaksamista

arvoisa herra puhemies tämä esitys on todellakin kiitoksen arvoinen itse kun olen maatalouslomittajan ammattia aikanaan jonkin verran saanut harjoittaa niin olen siinä työssä nähnyt nähnyt sen kuinka raskasta viljelijän arki on ja ja varsinkin karjatilallisen arki kun siihen ollaan kellon ympäri sidottuja silloin lyhytkin loma loma vuodessa on on todella tarpeen puhumattakaan sitten siitä jos sairauden yllättäessä on on sitten sijaisapulomitus tarpeen tässä tosiaankin niin kuin edellä edustaja saarikon puheenvuorosta kuultiin alennetaan näitä maksuja sijaisavun sijaisavun osalta ja myöskin sitten tämän tuetun maksullisen lomittaja avun osalta tämä tuettu maksullinen lomittaja apu on myös myös tärkeä siinä suhteessa että silloin kun taloudellinen tilanne sen mahdollistaa niin sillä voi ikään kuin sitten niitä tilan työhuippuja tasata ja käyttää sitten lomittajaa että on moniin muihin tilan töihin aikaa näin se arki valitettavasti siellä tiloilla monesti menee tosiaankin kaikki tiedämme missä tilanteessa suomalainen maidontuotanto on missä tilanteessa suomalainen karjatalous on paineet ovat kovat ja niistä saamme aina aika ajoin lukea näinä ikävinä tapauksina joissa myöskin eläinten hyvinvointi on vaarantunut kun kun yrittäjien jaksaminen on pahemman pahemman kerran kärsinyt uskoisin että tällä esityksellä on myös positiivisia vaikutuksia eläinten hyvinvointiin kun tällä sitten tuottajien jaksamista pystymme monin tavoin tukemaan

arvoisa herra puhemies maanviljelijöiden taloudellinen tilanne tänä päivänä suomessa on todella tukala maanviljelijät ja suomalainen maatalous ovat joutuneet kohtaamaan sen sen karmean totuuden mikä on kansainvälispoliittisesta kansainvälispoliittisesta tilanteesta aiheutunut venäjän pakotteet pakotteet nimenomaan nimenomaan iskivät suomalaiseen maatalouteen kaikista pahiten koska suomalaisen maatalouden yksi kannattavuuden tae oli se että venäjän kauppa toimi hyvin ja nyt kun se on pakotteiden takia käytännössä jumissa kokonaan seis niin se tarkoittaa sitä että maataloustuotteiden hinnat hinnat eivät ole sellaiset että maanviljelijä siinä välissä pärjäisi raaka aineen tuottajana tähän me suomalaiset voisimme oikeastaan itse vaikuttaa kaikista parhaiten sillä että suosisimme aina suomalaisia tuotteita kun kaupassa käymme ne ovat laadukkaita puhtaita ja varmasti maailmanmarkkinoilla saatavaan tavaraan verrattuna kaikilla mittareilla mitattuna parempia kymmenellä miljoonalla eurolla alennetaan näistä lomituspalveluista aiheutuvia maksuja maksuja maanviljelijöille on erittäin tervetullut pieni lisä mutta on syytä muistaa kuitenkin tässä vaiheessa että tämäkin kymmenen miljoonaa mikä tulee nyt on vain hyvin hyvin pieni osaratkaisu meidän on saatava tämä maataloustuotteiden kauppa tässä maassa siihen kuntoon että maanviljelijä pystyy saamaan yhä suuremman osan palkastaan sieltä markkinoilta elikkä siitä tuotteesta minkä hän myy esimerkiksi meijerille maitona taikka lihana taikka viljana elikkä on hyvä muistaa että tämä on pieni apu mutta pieni askel oikeaan suuntaan ja tällä hetkellä erittäin tarpeellinen

arvoisa puhemies haluan vielä todeta aiempaa puheenvuoroa täydentääkseni sellaisen yksityiskohdan että minusta tämä käsittelyssä oleva esitys hyvä esimerkki sellaisesta päätöksenteosta jossa on kyetty reagoimaan nopeasti sellaisiin säästöpäätöksiin joilla on nähty olevan haitallisia vaikutuksia tämä sali peräänkuuluttaa toistuvasti vaikutusarviointeja ja tässä se on toteutettu siten että osana kriisipakettia nyt palautetaan ikään kuin maatalouden lomituksen maksuja sellaiselle tasolle että voidaan arvella niiden käytön lisääntyvän nimittäin valiokunta tässä mietinnössäänkin toteaa että kun lomituspalvelujen asiakasmaksuja korotettiin nyt kuluvan vuoden alusta niin maksujen korotukset ovat johtaneet siihen että maatalousyrittäjät ovat käyttäneet aiempaa vähemmän maksullista apua työskentelevät sairaana ja ja jättävät sen vuoksi perhevapaita pitämättä me kaikki ymmärrämme että työssäjaksaminen missä ammatissa tahansa on kaiken ydin sen puolesta että nyt on ymmärretty tämän haitalliset vaikutukset

tässä on tehty hyvä korjausliike jonka tämä kriisipaketti mahdollisti
arvon herra puhemies tuossa äskettäin jäi jäi mainitsematta että tällä esityksellähän on sen lisäksi että tämä tukee tukee viljelijöiden hyvinvointia vaikutuksia myös sitten maatalouslomittajien työllistymiseen meillähän keskimääräinen maitotila työllistää aika monia henkilöitä siinä klusterissa esimerkiksi omassa maakunnassani keski suomessa maitosektori on merkittävä työllistäjä ja tällä on varmasti hyvät vaikutukset maatalouslomittajien työllisyyteen nyt jatkossahan kun teemme maakuntauudistusta varmasti tullaan arvioimaan sitä mikä maatalouslomituksen ikään kuin hallinnollinen sijainti tulee olemaan voi olla että luonteva luonteva paikka olisi sitten se maakunta kun nykyäänkin yhteistoiminta alueella maatalouslomitus järjestetään useamman kunnan yhteistyönä pitäisinkin itse itse erittäin tärkeänä tässä tapauksessa että huolehditaan siitä että maatalouslomituksen resurssit kohdistuvat jatkossakin nimenomaan maatalouslomitukseen ja ja ne tärkeät eurot sitten menevät siihen viljelijän hyvinvoinnin tukemiseen jatkossakin

kahdeksastoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäviisi päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia muun muassa siten

tulevat huippu urheilijamme yhden ellei tärkeimmän suomalaisen rahapelipolitiikan pääasiallisen tavoitteen tulee rahankeräämisen lisäksi olla rahapelaamiseen liittyvien henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten haittojen torjunta tämä helposti unohtuu rahapelaamiseen liittyy aina yksilöä koskevia riskejä ja pelaamisen myötä haittavaikutukset voivat heijastua myös pelaajan läheisiin aviopuolisoon ja laajemmin koko yhteiskuntaan pelaamisesta johtuvia haittoja ei voi millään tavoin vähätellä pelihimo voi viedä nuoren elämän sivuraiteille mistä hänellä ei ole paluuta hän menettää luottotietonsa eikä hänellä ole mahdollisuutta saada esimerkiksi pankista lainaa moneen vuoteen maassamme on mielestäni perustellusti lähdetty siitä että parhaiten tavoitteeseen päästään rahapelaamista koskevalla yksinoikeusjärjestelmällä tässä esityksessä säännöksiä täsmennettäisiin niin että taloudellisia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja on vähentämisen ohella ehkäistävä lisäksi ehkäisemis ja vähentämisvelvoite koskee uudistuksen myötä myös taloudellisia haittoja tämän esityksen mukaan rahapelihaittojen vähentämistoimet on jaettu kolmeen ryhmään tästä on olemassa myös tutkimuksia kansainväliset vaikuttavuustutkimukset osaltaan osoittavat että parhaiten haittoja voidaan ehkäistä pelitarjonnan sääntelyllä ja että valistuksella saadaan vähemmän tehokkaita tuloksia pelihaittojen torjunnan merkityksen vuoksi onkin ymmärrettävä että onnistunut haittojen ehkäisy todennäköisesti vähentää ainakin jossain määrin rahapeleistä saatavia tuottoja esityksen mukaan uudella veikkaus oyllä on voimassa olevan lain tapaan velvollisuus korvata valtiolle rahapelien toimeenpanosta aiheutuvien haittojen seurannasta ja tutkimuksesta sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä aiheutuvat kustannukset esityksen mukaan veikkauksella on velvollisuus avata pelaajalle pelaajakohtainen pelitili pelaajalla voi olla ainoastaan yksi pelitili peliin voidaan kytkeä oman pelaamisen hallinnan ja oman pelikulutuksen seurantaan liittyviä mekanismeja pidän tärkeänä myös että pelitili voidaan sulkea jos tulee viitteitä siitä että pelaaja pelaa yli rajojensa harrastaa vilppiä tai muuten pelihaittojen torjumiseksi mielestäni tässä samassa yhteydessä on hyvä puhua pikavippifirmoista jotka lainaavat rahaa peliriippuvaisille satojen eurojen vuosittaisella korolla tämä pitäisi yksiselitteisesti lailla kieltää koska se on kiristykseen verrattavissa olevaa rikollista toimintaa rahapelihaittojen ehkäisy ja tutkimus sekä hoidon kehittäminen ja näiden toimenpiteiden rahoitus ovat rahapelipolitiikkamme onnistumisen kannalta keskeinen asiakokonaisuus mielestäni tähän kuuluu hyvin oleellisesti myös pikavippifirmojen kieltäminen samalla voidaan todeta että jo peruskoulujen opetukseen tulisi kuulua pakollisena kodin ja taloudenhoidon tunteja joissa kerrottaisiin muun muassa peliriippuvaisuuden haitoista arvoisa puhemies hallituksen esityksessä arpajaislain muutokseen sisältyy myös säännös jonka mukaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetusta tuotosta osoitetaan vähintään yhdeksänkymmentäviisi prosenttia raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestölle sekä tämän jäsenyhteisöille hevosten jalostus ja hevosten hevosten kasvatus yleensäkin ovat monipuolista toimintaa tehdään myös hevoskasvatuksen järjestöjen ulkopuolella myös tästä jäljelle jäävästä viiden prosentin tuotto osuudesta myönnettävistä avustuksista päättää maa ja metsätalousministeriö sitä tuotto osuutta voidaan ja tulee kohdistaa koko hevossektorille olipa uusi rahapeliyhtiö minkä niminen tahansa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen ettei avustusmenettelyyn liity esteellisyyden muodostavia seikkoja miltään osin tätä myös maa ja metsätalousvaliokunta piti tärkeänä toiminnan on on oltava myös niin avointa että sitä voidaan tarkastella ja arvioida objektiivisesti myös ulkopuolisten näkökulmasta toiminnan tulee näyttää ulkopuolisen kannalta puolueettomalta ja tämä on tärkeimpiä seikkoja jotka uuden rahapeliyhtiön tulee muistaa

arvoisa puhemies toimiessani nyt raha automaattiyhdistyksen hallituksen jäsenenä minulla on on ollut mahdollisuus seurata tätä lakiprosessin taustalla olevaa peliyhtiöfuusiota siltä osin hieman lähempää ja ja todeta myös omassa ajattelussani siltä osin tapahtunut muutos siihen että pidän tätä arpajaislain muutosta ja siihen liittyvää peliyhtiöiden fuusiota muuttumista kolmesta yhtiöstä yhdeksi elikkä rayn hippoksen ja veikkauksen muuttumista uudeksi veikkaukseksi perusteltuna ja hyvänä esityksenä täällä kollegat ovat jo kertoneet siihen liittyviä yksityiskohtia ja itse totean että suomalainen pelijärjestelmä on ainutlaatuinen se on kansainvälisesti uniikki ja se nauttii myös suomalaisten silmissä aika laajaa legitimiteettiä ja arvostusta sen sloganit hyvän tahdon peleihin liittyen ovat olleet kansalaisten silmissä uskottavia ja mainittakoon myös se että erityisesti juuri rayn osalta viime vuosien pelituotot ovat olleet historiallisen suuria kuitenkin on hyvä todeta että juuri aiemmin täällä viitatut pelien rajapintakysymykset ja toisaalta kiristynyt kansainvälinen kilpailu linkittävät todeksi sen tarpeen että yhtiöitä olisi parempi olla yksi on kuitenkin tärkeää että uusikin yhtiö valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen alaisena pitää huolta siitä että sen syvä yhteys pelin tuotoista käytettynä suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi liikunnan nuorison kulttuurin sosiaali ja terveysalan järjestöjen ja hevosalan hyväksi on jatkossakin tämän toiminnan keskiössä vaikkakin hieman erotettuna nyt tämä rahanteko ja rahanjakokone toisistaan hallinnollisina ja tämän yksi turva ovat myös lakiin kirjatut osuuspykälät mitä kullekin näistä edunsaajista jatkossa tuoton suuruudesta riippumatta